ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt annetaan vastaus edustaja katja taimelan ynnä muiden välikysymykseen hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavuttavuudelle

puheenvuorot aloittaa ministeri hyvä

arvoisa puhemies henkilöjunaliikenne jakautuu suomessa sopimustyyppien mukaan erilaisiin liikennekokonaisuuksiin ensinnäkin liikenne ja ja vrn välillä on voimassa henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskeva käyttöoikeussopimus yksinoikeussopimuksella ministeriö on asettanut vrlle rautateiden henkilöliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen sen vastineena ministeriö on myöntänyt vrlle yksinoikeuden rautateiden henkilöjunaliikenteen harjoittamiseen sopimuksessa yksilöidyllä rataverkolla yksinoikeussopimus koskee sekä vrlle myönnettyä yksinoikeutta rautateiden henkilöjunaliikenteen harjoittamiseen eli niin sanottua markkinaehtoista liikennettä että tämän yksinoikeuden vastineeksi asetettua julkisen palvelun velvoitteen alaista liikennettä eli niin sanottua velvoiteliikennettä lisäksi liikenne ja viestintäministeriö hankkii vrltä niin sanottua ostoliikennettä helsingin seudun liikenne kuntayhtymä puolestaan hankkii vrltä omalle alueelleen niin sanottua lähijunaliikennettä liikenne ja viestintäministeriö ja vr julkaisivat syyskuussa ehdotuksensa ostojunaliikenteen leikkauksista ehdotuksessa pyrittiin kohdentamaan hallitusohjelman mukaiset leikkaukset joukkoliikenteen ostoihin käytettävissä olevaan määrärahaan siten että asiakkaiden palvelutaso heikkenisi mahdollisimman vähän jo tässä vaiheessa on ilmennyt että markkinaehtoista linja autoliikennettä harjoittavat yritykset ovat osoittaneet olevansa toimintakuntoisia ja joustavia tarttumalla aktiivisesti mahdollisuuteen tuottaa korvaavia liikennepalveluita yhteysväleille joilla junaliikenne lakkaa tai vähenee ensi keväänä helsingin ja karjaan välillä liikennöivän y junan lopettaminen vaikuttaa etenkin siuntiolaisiin ja inkoolaisiin työ ja opiskelumatkalaisiin ratkaisua etsitään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa käsittelyssä on ratkaisu jossa raideliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimiva liikenne ja viestintäministeriö valtuuttaisi helsingin seudun liikenne kuntayhtymän ja siuntion kunnan hankkimaan junaliikennettä helsingin ja karjaan välille tampereen ja keuruun välille on haettu yhtä linja autoliikenteen reittiliikennelupaa jolla liikennöidään kolme päivittäistä vuoroparia ja joka siten korvaa valtaosan lakkautettavasta junaliikenteestä jyväskylä haapamäki seinäjoki välille on haettu kahta reittiliikennelupaa saadaan lakkautettava junaliikenne korvattua palvelutaso näyttää paikka paikoin jopa paranevan näillä seuduilla joensuun ja nurmeksen välille on haettu reittiliikennettä joka korvaa hyvin lakkaavat junavuorot myös joensuun ja pieksämäen sekä joensuun ja helsingin välille on kumpaankin haettu yhtä reittiliikennelupaa jotka korvaavat aiemmin pieksämäen ja joensuun liikennöidyn junayhteyden kajaanin ja oulun välille on haettu reittiliikennelupaa joka korvaa väliltä poistuvan yhden junavuoron vaikka linja autoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat yleisesti ottaen junaliikenteen päästöjä suuremmat on huomattava että eri joukkoliikennemuotoja ei myöskään kasvihuonekaasupäästöjä vertailtaessa tulisi asettaa toisiaan vastaan vaan verrata päästöjä henkilöautojen päästöihin kuten osmo soininvaara kirjoittaa blogissaan linja automatkustamisen päästöt matkustajaa kohden vähentyvät silloin kun linja autot ajetaan täysinä mikä on tavoite markkinaehtoisessa linja autoliikenteessä junaliikenteen ostosopimuksesta sovitaan vrn kanssa hallituksen budjettiesityksen mukaisten määrärahojen puitteissa kuten jo totesin ostoliikenteen supistuessa lakkautusuhan alle joutuville yhteysväleille on etsitty korvaavia ratkaisuja markkinaehtoisesta linja autoliikenteestä sitä täydennetään väliaikaisesti junaliikenteen velvoiteratkaisuilla vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun saakka niillä yhteysväleillä ei muuten synny joka tapauksessa raideliikenteen säilymisen edellytykset tullaan turvaamaan kaikilla yhteysväleillä siihen asti kunnes henkilöjunaliikenne on avattu kilpailulle ratkaisujen yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin voimassa olevan yksinoikeussopimuksen mukaan yksinoikeuden vastineena liikennöitävän velvoiteliikenteen kustannukset saavat olla vrlle enintään kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa tällä hetkellä velvoiteliikenteen vuosittaiset kustannukset ovat noin viisitoista miljoonaa euroa sen vuoksi on mahdollista lisätä velvoiteliikennettä noin viiden miljoonan euron arvosta niille yhteysväleille joilta ostoliikenne on esitetty lopetettavaksi kokonaan sen sijaan ostoliikenteen ja velvoiteliikenteen vuorovälien harvennukset toteutetaan suunnitellusti markkinaehtoinen reittiliikenneluvalla ilman julkista tukea harjoitettava linja autoliikenne ei aiheuta lisäkustannuksia valtiolle lisäkustannuksia ei aiheudu myöskään junaliikenteen velvoiteratkaisuista arvoisa puhemies käynnissä oleva rautatieliikenteen tarjonnan supistuminen osoittaa että kotimainen yksinoikeuteen perustuva järjestelmä ei ole kilpailukykyinen muiden joukkoliikennemuotojen kanssa rautatieliikenteen kilpailukyvyn ja asiakaslähtöisyyden parantaminen edellyttävät että henkilöjunaliikenteen kilpailun avaamista kiirehditään raideliikenteen sääntelyn tarkastelu onkin jo hallitusohjelmaa valmisteltaessa tunnistettu tärkeäksi osaksi kuljetuslainsäädännön kokonaisuudistusta useiden euroopan maiden kokemukset osoittavat että kilpailun avaaminen on parantanut rautatieliikenteen palvelua asiakkaan kannalta mikä on johtanut myös matkustajamäärien selkeään kasvuun esimerkiksi ruotsissa kilpailu on kasvaneiden liikennemäärien lisäksi tuonut mukanaan myös uusia palvelukonsepteja siellä uudistus on on ollut onnistunut ennen kaikkea asiakasnäkökulmasta lisäksi kilpailun avaaminen on tuonut yhteiskunnalle kustannussäästöjä kun julkisen rahoituksen tarve on laskenut keskimäärin kymmenen viiva kolmekymmentä prosenttia on tuotu esiin että suomessa kilpailun avaamisen hyödyt ovat saavutettavissa vain jos ratainfrastruktuuriin tehdään liikennemäärien kasvun mahdollistavia mittavia lisäinvestointeja investointien merkityksestä voidaan kotimaan esimerkkinä tarkastella rataosuutta seinäjoki oulu johon oppositiokin välikysymyksessään viittaa valtio tehnyt kyseisellä rataosuudella merkittäviä infrastruktuuripanostuksia mutta tehdyistä investoinneista huolimatta liikennetarjontaa joudutaan rataosuudella supistamaan tämä osoittaa äärimmäisen havainnollisesti sen että liikennöinti ei lisäänny eikä asiakkaille voida tarjota saatavuudeltaan ja hinta laatu suhteeltaan parempia palveluita yksinomaan rataverkkoon investoimalla tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö hallitus pitäisi rataverkon liikennöitävyyttä ja kuntoa tärkeänä asiana hallitus panostaa liikenneverkon korjausvelan vähentämiseen hallituskauden aikana kuusisataa miljoonaa euroa josta osa kohdistetaan rataverkkoon hallitus on ottanut tavoitteeksi että liikenne ja viestintäministeriön toimivaltaan kuuluvan liikenteen osalta kilpailun avaamisen edellytykset ovat olemassa keväällä kaksituhattakuusitoista on siis kilpailun avaamisen edellytysten varmistamisesta ei siitä että uudet toimijat tosiasiallisesti aloittaisivat toimintansa jo ensi keväänä vaikka markkinoille pyritään saamaan uusia toimijoita mahdollisimman nopealla aikataululla on todennäköistä että uusia rautatieyrityksiä tulee markkinoille vasta vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana sitä suuremmalla syyllä kilpailun mahdollistavat toimenpiteet on aloitettava heti meillä ei ole varaa odottaa kilpailun avaamisesta saavutettavia hyötyjä arvoisa puhemies toisin kuin oppositio virheellisesti väittää ei rautatiekilpailun avaaminen edellytä muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön sen sijaan onnistuminen edellyttää että pystymme luomaan markkinoille luottamuksen siihen että kilpailun vapauttaminen on aitoa eikä uusia operaattoreita syrjitä lisäksi kilpailun avaaminen edellyttää liikenne ja viestintäministeriön ja vrn välisen yksinoikeussopimuksen neuvottelemista uudelleen tähän liittyvät ratkaisut ovat toteutettavissa kevääseen kaksituhattakuusitoista mennessä ympäristössä jossa toimii enemmän kuin yksi rautatieoperaattori myös kaikkien liikennöintiin liittyvien palveluiden kuten matkustaja asemien terminaalien ja huoltotilojen tulee olla toimijoiden käytettävissä kilpailuneutraalisti ja samoin ehdoin jo nykylainsäädäntö takaa sen että kyseisiä palveluita on tarjottava syrjimättömin ehdoin kaikille liikennöitsijöille sen välttämiseksi että kilpailun avauduttua valikoivat vain kannattavimpia reittejä voidaan tarkastella mallia jossa yhdistetään markkinaehtoisesti kannattavia ja kannattamattomia rataosuuksia ja kilpailutetaan ne kokonaisuuksina arvoisa puhemies hallitus on päättänyt toteuttaa liikennekaarihankkeen jossa kootaan yhteen ja yhdenmukaistetaan liikennemuodoittain pirstaloitunutta lainsäädäntöä sääntelyn uudistaminen ja purkaminen on toteutettava niin ettei turvallisuutta ja ympäristöä vaaranneta on varmistettava että viranomaisilla on keinot puuttua tilanteeseen jos markkinoiden vapautumisesta ja uusista innovaatioista näyttäisi muodostuvan ei toivottuja vaikutuksia kuten uhka liikennejärjestelmän turvallisuudelle tai kestävyydelle koska suomi on harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa on odotettavissa että kaikkialle markkinaehtoisia palveluja ei synny tai niitä syntyy vain vähän palveluiden saatavuus on turvattava siten että kansalaisten yhdenvertaisuus ja alueellinen tasapuolisuus turvataan tasapainoiseen lopputulokseen päästään määrittämällä liikennejärjestelmän asiakkaalle vähimmäispalvelutaso liikennekaari on vaikutuksiltaan ja laajuudeltaan ja laajuudeltaan merkittävä lainsäädäntöhanke joka on valmisteltava huolellisesti se on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa kahden vuoden aikana ensimmäisessä vaiheessa liikennekaareen kootaan ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistetään

on tarpeen käydä siitä ovatko määrälliset rajoitukset edelleen tarpeellisia ja ovatko taksiliikenteen harjoittamiseen liitetyt velvollisuudet liian raskaita keskustelut taksiliikenteen kehittämisestä kuitenkin vasta käynnistyneet hyvässä yhteishengessä toimialan kanssa arvoisa puhemies liikenne on tällä hetkellä yksi yhteiskunnan tiukimmin säännellyistä toimialoista ja tehottomimmista järjestelmistä esimerkiksi yksittäisen henkilöauton käyttöaste on noin viisi prosenttia ja työmatkaliikenteessä auton henkilöluku on keskimäärin yksi pilkku yksi matkustajaa liikenne on kansantaloudessa merkittävä tekijä kotitalouksissa liikkumiseen käytetään noin kuusitoista miljardia euroa vuodessa ja se on kotitalouksien toiseksi suurin menoerä heti asumiskulujen jälkeen liikenne yhdessä logistiikan kanssa vaikuttaa ratkaisevasti myös elinkeinoelämän kilpailukykyyn liikennesektorin vuotuiset markkinat ovat suomessa reilut kolmekymmentä miljardia euroa tällä hetkellä yksityisautoilun osuus liikkumisesta on yli kahdeksankymmentä prosenttia ja liikenne on pitkälti itsepalvelua vaikka vain osa itsepalvelusta muuttuisi palveluksi on asiakkaiden tarpeisiin vastaavilla palveluilla huomattavan paljon kysyntää tässä muutoksessa ei ole kyse nykyisten markkinoiden uudelleenjaosta vaan kokonaan uuden kysynnän syntymisestä liikennesektorin nykytilaa voidaan verrata telemarkkinoihin yhdeksänkymmentä luvulla jolloin ala oli tiukasti säännelty monopolistinen ja tehoton kilpailun vapauttamisen tuloksena saatiin laadukkaat peruspalvelut kaikille kattavat verkot koko maahan uusia palveluita asiakkaille uutta liiketoimintaa elinkeinoelämälle kilpailulla saavutettiin myös eu maiden halvin hintataso sekä vankka perusta yhteiskunnan digitalisoitumiselle tämä rohkeutta ja uutta ajattelua vaatinut muutos mahdollisti suomen nousun lamasta viiden viime vuoden aikana kolme suurinta teleoperaattoria investoivat suomessa kolme pilkku kaksi miljardia euroa samaan aikaan valtio ei olisi kyennyt vastaavaan panostukseen myös liikenteen toimialalla tarvitaan yksityistä sektoria investoimaan tämä onnistuu vain mikäli investoinnit ovat yksityisille sijoittajille myös kannattavia
hallituksen tavoitteena on luoda suomesta liikennesektorin edelläkävijä globaalit megatrendit kuten digitalisaatio jakamistalous palveluistuminen ja automatisaatio luovat pohjaa kokonaan uudenlaisille palvelukonsepteille ja selvää on että nykyisen liikennejärjestelmän hienosäätö ja viranomaisvetoinen hintakilpailu eivät enää riitä luomaan liikenteestä toimialaa joka olisi houkutteleva

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

hallitus väittää että nämä palvelut pystytään tuottamaan nyt ilman veronmaksajien rahaa samalla palvelut paranisivat ja kulkeminen onnistuisi entiseen malliin mihin tämä haihattelu oikeasti perustuu joku tässä yhtälössä ei mielestäni täsmää

sitoutunut tähän hallitusohjelman kirjaukseen kun syrjäseutujen yhteydet tuhotaan keskustan voimin rautatieliikenteessä on mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu lähiaikoina lentoliikenteessä kysymys herää aikooko omistajaohjausministeri käyttää omistajaohjausta finnairissa jotta kotimaan yhteydet voitaisiin turvata maailmalle näillä päätöksillä tulee olemaan suuri merkitys maakuntien investoinneille ja työllisyydelle siksi ne tulisi pohtia tarkoin eikä hutiloida kalliita säästöpäätöksiä arvoisa puhemies vr on ilmoittanut syksyn aikana merkittävistä markkinaehtoisen liikenteen vähennyksistä ja käy yt neuvotteluita henkilöstön ja todennäköisesti myös palveluiden vähentämisestä tämän lisäksi liikenne ja viestintäministeriö ilmoitti syyskuussa tehneensä vrn kanssa uuden sopimuksen ostopalveluliikenteestä missä toteutetaan sipilän hallitusohjelman mukaista viidentoista miljoonan euron vuosittaista leikkausta liikenteen ostopalveluista

hallituksen toimesta ministeri berner on vakuuttanut että lakkautetut junayhteydet korvataan markkinaehtoisella linja autoliikenteellä linja autoliikenne on kuitenkin luonteeltaan täysin erilaista kuin junaliikenne

tärkeänä että pystytään turvaamaan nimenomaan junayhteydet en pidä hyvänä sitä että haetaan korvaavia vuoroja bussiliikenteen kautta näin totesi kunnista ja aluekehityksestä vastaava ministeri vehviläinen savon sanomissa viides kymmenettä kaksituhattaviisitoista voiko kovempaa kritiikkiä ministeri bernerin esitykselle esittää ankarin kritiikki hallitukselle tuleekin sen sisältä arvoisa puhemies varsinkin y junan koskettamien karjaan inkoon ja siuntion tapauksessa linja autoliikenteellä ei junayhteyttä pystytä edes korvaamaan kohtuullisessa matkustusajassa muutenkin matka ajat kasvavat ratkaisevasti niin että työ tai koulupäivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi on aihetta epäillä syntyykö ylipäätään markkinaehtoista linja autoliikennettä kyseisille reiteille käytännössä hallitus ohjaa siis matkustajia joukkoliikenteestä yksityisautoiluun kansainvälisten ilmastotavoitteiden kannalta on hyvä muistaa raideliikenteen olevan ainoa fossiilisesta polttoaineesta pääosin sähköön siirtynyt joukkoliikennemuoto ministeri berner on luvannut junaliikenteen kilpailun mahdollistavan lainsäädännön olevan valmis maaliskuuhun mennessä jotta uudet toimijat voivat aloittaa liikennöinnin lakkautetuilla rataosuuksilla kun vr lopettaa omat vuoronsa todellisuus on kuitenkin aivan jotain muuta vaikka ministeri onnistuisi valmistelemaan hyvän lainsäädännön kilpailun vapauttamiselle ei liikennöinti ala lakkautetuilla rataosuuksilla vielä maaliskuussa yksikään operaattori ei saa tässä aikataulussa kokoon lupia kalustoa tai henkilökuntaa mutta tämänhän ministeri berner sentään jo tänään täällä salissa omassa puheenvuorossaan myönsi

yksi junarahtioperaattori on valtakunnallisesti aloittelemassa toimintaansa arvoisa ministeri kertokaa meille milloin juna kulkee lakkautetuilla osuuksilla näyttää vahvasti siltä että raideliikenne loppuu sipilän hallituksen säästöpäätöksellä näillä rataosuuksilla ja matkustajien siirtyessä muihin kulkuneuvoihin reittien uudelleenavaaminen tulevaisuudessa on kovin epätodennäköistä onko niin että lakkautettavilla rataosuuksilla laitetaan nyt tosiasiassa radat nippuun hätiköiden valmistellussa kilpailun avaamisessa on useita miten raideliikenteen kokonaiskuvasta huolehditaan miten järjestetään laadukas ja aidosti kilpailtu liikenne ja kuka vastaa raideliikenteen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä jatkossa uhkakuvat kermankuorinnasta ovat perusteltuja tästä on useita esimerkkejä euroopan maissa joissa raideliikenne on avattu kilpailulle kiireellä huonosti valmistellen arvoisa puhemies ministeri bernerin politiikassa kilpailutus on ideologinen valinta hallituksen markkinauskoa on kuitenkin vaikea perustella fakta argumentein maakuntien yhteinen kanta on tullut hyvin esiin maakuntien suomi on noussut keskustan ministeri berneriä vastaan keskustan ryhmästä tätä kritiikkiä on säestetty monesta eri suusta edustaja pirttilahtikin on todennut maaseudun tulevaisuudessa että koko ryhmä oli asiassa yllätetty on pöyristyttävää miten keskustan ryhmästä löytyvä syvä ja pitkäaikainen osaaminen liikenne ja aluepolitiikassa esimerkiksi edustajien korhonen ja rossi kohdalla täysin sivuutettiin kun pääministeri sipilä nosti bernerin keskustan liikenneministeriksi

vr on ollut viime aikoina vapautuneen linja autoliikenteen puristuksissa nopeat suorat yhteydet kaupunkien välillä ja kysyntäperusteinen joustava hinnoittelu ovat haastaneet vrn joka ei ole kyennyt muuttamaan toimintatapojaan riittävän nopeasti rataverkkomme kasvanut investointi ja korjausvelka on estänyt vrää käyttämästä nopeusetuaan ja heikentänyt junaliikenteen luotettavuutta matkustajien silmissä on tärkeää huomata että tosiasiassa enemmistö raideliikenteen häiriöistä johtuu rataverkon ja ohjauslaitteiden vikatilanteista häiriöt rataverkon ruuhkaisemmilla osuuksilla heijastuvat monelta osin yksiraiteiseen rataverkkoon koko maassa näitä rakenteellisia ongelmia ei voida ratkaista liikennöitsijän tai liiketoimintamallien kautta kuten hallitus nyt ilmeisesti ajattelee täytyy muistaa että vrn monopoliaseman viisaus on ollut juuri ristisubventiossa eli siinä että vilkkaiden reittien tuloilla on ylläpidetty hiljaisten syrjäseutujen kannattamatonta liikennettä on vältetty sitä että yhteiskunta joutuisi erikseen subventoimaan kannattamatonta liikennettä asiantuntijat ovat huomauttaneet että kilpailun lisääminen rautateillä asettaa väistämättä kasvavia vaatimuksia myös radanpidolle ja rataverkon kehittämiselle esitetyt mahdolliset kilpailuhyödytkin edellyttävät rataverkon merkittävää parantamista toistaiseksi jokaisessa maassa jossa kilpailun avaamiseen on lähdetty ehtona ovat olleet merkittävät investoinnit rautatieinfraan suomessa liikenneinvestoinneista leikataan hallituskauden aikana yli miljardi euroa mitä tulee uuteen teknologiaan ja kalustoon panostamiseen ei kilpailun avaaminen tule tätäkään ainakaan helpottamaan arvoisa puhemies hallituksen suunnitelmat kilpailun vapauttamisesta eivät rajoitu vain junaliikenteeseen hallituksen asialistalla ovat jo muun muassa postipalvelut ja taksiliikenne jotka uhkaavat erityisesti haja asutusalueiden palveluja lisäksi valmistelussa on kaupunkiseutujen bussiliikenteen täydellinen vapauttaminen markkinoille kokoomustaustainen hsln toimitusjohtaja suvi rihtniemi toteaa tänään vantaan sanomissa että hsl tarvitsee kannattavaa liikennettä järjestääkseen joukkoliikennettä myös kannattamattomina aikoina joukkoliikenne ei voi perustua lipputuloja vähentävään kermankuorimiseen voiko sitä selvemmin sanoa nyt ollaan siirtymässä toimivasta järjestelmästä kermankuorintaan tämä on kallis tie niin veronmaksajien kuin palvelujen käyttäjienkin kannalta arvoisa puhemies liikenneinfrastruktuurimme on keskeinen osa kansallisomaisuuttamme joka on olemassa palvellakseen kansalaisten ja yritysten tarpeita liikenneväylien kehittäminen on myös vahvasti sidoksissa maakuntien ja alueiden kehittymiseen ja rakentamiseen julkinen liikenne mahdollistaa sujuvan opiskelun ja työssäkäynnin sen toimivuus merkitsee todella paljon tuhansien suomalaisten arkipäivän sujumiselle tarvitsemme mietityn ja pitkäjänteisen liikennepoliittisen linjan emme sinisilmäiseen markkinauskoon perustuvia hätiköityjä päätöksiä edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallitus heikentää ostoliikenteen leikkauksella kansalaisten liikenneyhteyksiä ja lyö korville maakuntien taloutta hallituksen liikennepoliittinen linja kiihdyttää maamme jakautumista kasvukeskuksiin ja syrjäseutuihin se myös heikentää talouskasvun edellytyksiä näin ollen eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

puhemies suomen kuntoon laittaminen sipilän hallituksen ykköstavoite haluamme pysäyttää velkakierteen luoda uusia työpaikkoja ja huolehtia että jokainen saa laadukkaat julkiset palvelut suomea on kuvailtu pieneksi ja ketteräksi maaksi jolla on kyky tarjota ratkaisuja kuitenkin iso osa liikenneverkostoamme ja joukkoliikennepalveluja on päässyt rapistumaan keskustajohtoinen hallitus tekee liikennepolitiikassa historiallisen suunnanmuutoksen

kuudensadan miljoonan euron erillisellä rahoituksella teiden ja väylien kuntoon laittaminen palvelee suomalaisten arkea ja elinkeinoelämäämme hyödynnämme hyödynnämme koko suomen voimavarat luomme edellytyksiä suomelle nousta biotalouden ja uusiutuvan energian kärkimaaksi sekä kehittää joukkoliikennettä arvoisa puhemies hallitusohjelmassa päätetty viidentoista miljoonan euron säästö liikenteen ostopalveluihin kohdistuu pääosin raideliikenteeseen ja vrn hoitamiin junavuoroihin keskusta ymmärtää hyvin kyseisten alueiden ihmisten ja yritysten huolen siksi keskusta edellyttää että löydetään ratkaisuja tai muuksi korvaavaksi joukkoliikenteeksi ennen kuin vuorot lakkaavat yksittäisistä junavuoroista keskustelu ei saa haudata alleen tosiasiaa että joukkoliikenne suomessa on ollut jo kauan näivettymiskierteessä valtiovallan on tavalla tai toisella huolehdittava siitä että joukkoliikennepalvelut turvataan koko suomessa kaupalliset toimijat täydentävät julkisia palveluja joukkoliikenteen kaupallisia toimintaedellytyksiä ei ole kehitetty riittävästi viime vuosina suomessa joukkoliikenne on osittain ylisäännelty toimiala normitus tiukka että se enemmän estää kuin antaa mahdollisuuksia kehittää palveluja vrllä on myös tulevaisuudessa tärkeä rooli joukkoliikenteessä mutta sen monopoli asemaa henkilöliikenteessä on enää vaikea perustella asemien ja seisakkeiden vähentämisestä johtuen yhä harvemmalla on mahdollisuus matkustaa opposition vaatima lisärahoitus ostoliikenteeseen antaisi vain lyhytaikaista ensiapua eikä helpota jatkuvaa näivettymisen tautia hallitus sen sijaan aivan oikein hakee kestävää ratkaisua arvoisa oppositio siis kestävää ratkaisua arvoisa puhemies joukkoliikennepalveluiden turvaaminen koko suomessa vaatii perinpohjaista uudistamista sekä myös uudenlaista ajattelutapaa keskustan eduskuntaryhmä tukee ministeri bernerin tavoitetta uudistaa joukkoliikennettä kokonaisuutena ja asiakaslähtöisesti joukkoliikenneuudistus on myös ympäristöteko se palauttaa joukkoliikennepalvelut myös kaupunkien ulkopuolelle ja mahdollistaa uutta kuljetusyrittäjyyttä jolla voidaan vähentää yksin tapahtuvaa autoilua keskustan eduskuntaryhmän mielestä suunnanmuutos joukkoliikenteen kehittämiseksi edellyttää tarpeettomien esteiden purkamista sallimalla esimerkiksi ja henkilökuljetusten yhdistämisen yhdellä lipulla matkustamisen eri joukkoliikennevälineissä matkustamisen koulukyydeissä sekä kutsuliikenteen laajentamisen raideliikenteen vapauttaminen onnistuu vain jos uusille pienillekin operaattoreille annetaan aito mahdollisuus tulla markkinoille emme kuitenkaan tarvitse kermankuorijoita vaan aitoja toimijoita koko maahan luonnollisesti julkisin varoin tuettu osto ja velvoiteliikennöinti on myös tulevaisuudessa olennainen osa joukkoliikennettä sitä täydentää jatkossakin markkinaehtoinen joukkoliikenne uudistuksessa tulee myös selvittää mihin ja miten ostoliikenne euroja käytetään joukkoliikenteen kokonaisuudistus järkevä tapa kasvattaa sen osuutta henkilöliikenteessä ja turvata sekä parantaa joukkoliikennepalveluja koko suomessa näin parannetaan myös työllisyyttä lisätään ihmisten toimeliaisuutta ja saadaan kaivattuja veroeuroja lentoliikenne on myös olennainen osa koko suomen sisäistä ja kansainvälistä liikennejärjestelmää siksi sekä pääkaupunkiseudulla että maakunnissa tarvitaan toimivat lentokentät arvoisa puhemies eri joukkoliikennemuotojen etujärjestöt ovat lähteneet hyvin mukaan joukkoliikenteen kokonaisuudistukseen antaen erinomaiset lähtökohdat uudistukselle

ei suomea kehitetä siksi haluamme kuulla myös opposition vaihtoehdot joukkoliikennepalvelujen turvaamiseen keskustan eduskuntaryhmä

arvoisa puhemies

liikenneinfraa koskeva korjausvelka on kertynyt jo useiden vuosien ajan pääosa tästä korjausvelasta on syntynyt kaksituhatta luvulla jos katsomme tuota kaksituhatta lukua kahdentoista vuoden ajalta on liikenneministerin salkku kuulunut kolme vuotta vasemmistoliitolle ja neljä vuotta sdplle ongelma on yhteinen nyt hallitus toimii parlamentaarisen yhteistyöryhmän linjauksien mukaisesti ja korostan että tämä ryhmä on ollut yksimielinen hyvä liikenteen sujuvuus ja luotettavuus on koko yhteiskuntamme perusedellytys tämän lisäksi tietoliikenneyhteyksistä on pidettävä huoli ja tämä on selkeästi valtiovallan tehtävä toisin kuin edeltäjänsä nykyinen sipilän soinin ja stubbin hallitus on ymmärtänyt liikenteen ja liikenneinfran tärkeyden

laiminlyöntejä ei kuitenkaan korjata puolessa vuodessa korjausliike on käynnissä ja me panostamme huomattavasti liikenneinfraan erityisesti perusväylänpitoon ja alempiasteiseen tieverkkoon mukaan lukien yksityistiet ja metsätiet yksi kärkihankkeista on biotalous ja ilman keskeytymätöntä puuvirtaa tämä tavoite ei onnistu liikenneinfraan panostus on siis ensiarvoisen tärkeää ja liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä hallitus toimii juuri näin

maassamme on vanhastaan jo edellisten hallituksien toimesta useita veroja ja ja maksuja jotka kohdistuvat henkilöautoiluun ja eri liikennemuotoihin samaan aikaan suomessa on yksi euroopan vanhimpiin kuuluva autokanta tämä on energiataloudellisesti ympäristöystävällisesti sekä liikenneturvallisuuden kestämätön tilanne sen johdosta hallitus alentaa autoveroa niin että liikenneturvallisuus ja ympäristöystävällisyys paranevat

tämä edistää sitä että myös tulevaisuudessa koko maassa pystyy asumaan ja elämään autoilun kustannukset on pidettävä kurissa tämän johdosta emme esimerkiksi edellisten hallituksien tavoin nosta polttoaineveroa oppositio nostaa esiin myös y junavuoron on huomioitava että tämä on nimenomaan vrn päätös kun hallitus leikkasi kohtalaisen pienen määrän ostoliikennerahoista

nimenomaan ihmetyttää tämä että tämä on se yksi kärki millä oppositio tässä nyt hyökkää

tämä yllätti myös hallituksen että vr halusi leikata juuri näiltä näiltä vuoroilta linjoilta ja leikkaukset olivat huomattavasti isompia kuin mitä ostomäärärahojen leikkaus olisi edellyttänyt mutta joka tapauksessa tilanne tilanne on tämä ja vr pystyi monopoliasemastaan johtuen sanelemaan tämän tilanteen onneksi hallitus etsii aktiivisesti korvaavaa liikennettä ja nämä tulevat sitten tulevaisuudessa muuttamaan tilanteen arvoisa puhemies jos hetken saan jatkaa edustaja

liikennepolitiikassa on tapahtumassa erittäin paljon ja liikennepolitiikassa on paljon muutoksia joiden ansiosta lopulta ihminen nousee liikennepolitiikan keskiöön nämä ovat uusia tekniikoita ja hallitus edistää näitä erittäin aktiivisesti mutta kahdessakymmenessäkolmessa viikossa kaikkea ei vielä

arvoisa puhemies suomi on väkiluvultaan pieni ja siihen nähden pinta alaltaan iso maa

ja niin edelleen
liikkuminen on olennainen osa ihmisten elämää kaikki eivät asu kaupungissa kävelymatkan tai edes lyhyen bussimatkan päässä koulusta työpaikasta kaupasta neuvolasta tai muista kohteista on tärkeää ettei liikennöintikeinojen puute muodosta esteitä normaalille elämälle johon kuuluu mahdollisuus liikkua paikasta a paikkaan b silloin kun haluaa liikennöintimahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on oltava riittävästi kautta suomen sillä vajeet niissä eriarvoistavat suomalaisia välikysymyksen tekijät ovat aiheellisesti huolissaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja asianmukaisten liikenneyhteyksien säilymisestä koko maassa liikennesektori on keskellä niukkuuden haasteita ja valtavaa rakennemurrosta kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä liikennepalveluita on yhtenäistettävä ja sääntelyä purettava asiakaslähtöisyyden ja palveluiden laadun parantamiseksi arvoisa puhemies viime vaalikaudella kokoomus toimi tarmokkaasti sen puolesta että liikenneverkon korjausvelasta tehdään selvitys ja päätetään toimenpiteistä sen kattamiseksi silloisen liikenneministerin paula risikon johdolla vietiin parlamentaarisen työryhmän työ yksimieliseen päätökseen ja kaikki puolueet sitoutuivat korjausvelan taittamiseen työryhmän suositukset on nyt viety hallitusohjelmaan jonne on kirjattu historiallinen kuudensadan miljoonan euron panostus perusväylänpitoon korjausvelka saadaan tämän myötä laskuun kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa että edellytykset rautatieliikenteen kilpailun avaamiselle selvitetään ja asiassa edetään toimeenpanoasteelle mahdollisimman nopeasti vrn yksinoikeuteen perustuva järjestelmä ei ole kilpailukykyinen

uusien rahoitusmallien hyödyntäminen ja mahdollisimman avoimet markkinat kehittämisen kriteereinä kriteereinä on oltava asiakaslähtöisyys kustannustehokkuus ja vastuullisuus on tärkeää todeta että nykyisessä järjestelmässämme on myös hyviä piirteitä jotka kannattaa säilyttää esimerkkinä voi mainita taksiliikenteen luotettavuuden turvallisuuden ja palvelun ennustettavan laadun edelleen kelan ja taksialan yhteistyönä toteuttama kyytien yhdistelyjärjestelmä on erinomainen esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä

arvoisa puhemies olen miljoonien suomalaisten tavoin nähnyt junasta käsin miltä suomi näyttää

on todettava että alkiolaisuuden lisäksi keskusta on hylännyt sipilän johdolla myös toisen keskustalaisen tukipilarin eli aluepolitiikan mielestäni ministeri bernerin keskusta ei vastaa sitä kuvaa jonka olen vuosien varrella saanut maakuntien keskustasta ja sen kansanedustajien vaalilupauksista on myös uskomatonta että uudellamaalla lakkautetaan työmatkaliikenteelle tärkeä y juna vaikka reitin kasvukunnat ovat järkevästi kehittäneet asumista ja palveluja radan varteen onko kansantaloudellisesti järkevää vaikeuttaa ihmisten työssäkäyntiä ja lisätä yksityisautoilua ruuhkaisille väylille arvoisa ministeri tiedättekö että näitä junia käyttävät haja asutusalueiden työssäkävijät opiskelijat ja eläkeläiset te ministeri berner tarjoatte lakkautettavien junien tilalle markkinaehtoista bussiliikennettä ja vasta kohun noustua otitte esiin mahdollisuuden avata henkilöliikenteen

hallituksella olisi vielä mahdollisuus säilyttää nyt lakkautettavaksi päätetyt junavuorot velvoittamalla vr jatkamaan liikennettä kyseisillä rataosuuksilla sillä valtio omistaa vrn sataprosenttisesti tämä olisi myös mahdollista senkin vuoksi vrn tulos on ollut voitollinen viime vuosina vrn hallintoneuvosto kannanotossaan esitti yksimielisesti että ennen leikkauspäätöksiä tulee perusteellisesti selvittää säästötoimien kokonaisvaikutukset ja että vähentäviä toimenpiteitä ryhdytään tekemään vasta sen jälkeen kun varmistetaan liikennejärjestelmän kytkeminen saumattomasti osaksi alueiden ja elinkeinoelämän kehittämistä tämä esitys oli siis yksimielinen ja sitä oli tekemässä myöskin hallituspuolueiden kansanedustajia arvoisa puhemies markkinaehtoinen joukkoliikenne on hallituksen avainsana hallituksella tai ainakin ministerillä on kova usko markkinaehtoiseen kilpailuun joukkoliikenteessä hallitus on nopeasti valmistelemassa rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamista pitää kuitenkin kuitenkin muistaa että yksi merkittävimmistä kilpailun avaamisen haasteista on rataverkon huono kunto välityskyky tärkeää on myös se että toimijoilla on samat säännöt valtionyhtiön omaisuudesta pidetään huolta ja kilpailuetua ei haeta henkilöstön työehdoista tai veroparatiiseista matkustajien turvallisuudesta ei saa tinkiä kilpailun on tuotettava lisäarvoa kuluttajille tällaisia uudistuksia ei saa tehdä hätäilemällä ja siksi vrn sopimus sopimus vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä on perusteltu sitten sitaatti perussuomalaiset vastustavat henkilöjunaliikenteen vapauttamista suomessa

hallitus peruisi pienen osan autoveron alennuksesta ja pelastaisi sillä julkisen junaliikenteen tänään ministeri berner te ilmoititte että hallitus on antanut jälleen periksi opposition edessä tämän välikysymyksen alla ilmoititte että vrn velvoiteliikennettä lisätään viidellä miljoonalla eurolla kertokaa mille väleille tämä raha käytetään kertokaa se tässä välikysymyskeskustelussa eduskunnalle arvoisa puhemies sdp haluaa jatkossakin kehittää suomalaista joukkoliikennettä nykyaikaiseksi ja paremmin ihmisiä palvelevaksi eri puolilla suomea siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja taimelan esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

junaliikennettä joukkoliikenteen vähentyessä maakuntien houkuttelevuus kärsii esimerkiksi pohjois karjalasta lakkaa kaikki henkilöjunaliikenne lukuun ottamatta joensuusta helsinkiin kulkevaa yhteyttä myös itä ja länsi suomea yhdistäneet poikittaisyhteydet katkeavat kun liikenne loppuu seinäjoelta jyväskylään ja keuruulta tampereelle

joudutaan lisäämään resursseja kun liikenne siirtyy rautapyöriltä kumipyörille arvoisa puhemies hallitus on ilmoittanut että lakkautettavien junavuorojen rataosuudet avataan kilpailulle on kuitenkin epätodennäköistä että näille reiteille löytyisi yrityksiä jotka investoisivat kannattamattomille osuuksille samalla kun vrllä olisi monopoliasema muilla rataosuuksilla rautateiden kilpailutus voi olla perusteltua ja tuoda kustannussäästöjä parantaa palvelua ja lisätä matkustajamääriä mutta se on toteutettava harkiten ei hätiköitynä säästötoimena rautateiden henkilöliikenne tulee avata kilpailulle ensimmäiseksi kaupunkiseuduilla joilla hyödyt ovat suurimmat kilpailulle avattavan liikenteen palvelutaso on määriteltävä selkeästi henkilöstön saatavuus ja asema on turvattava ja rataverkkoa on kehitettävä ja ylläpidettävä kilpailusta ei ole paljon iloa jos radat ovat niin huonossa kunnossa että täsmällinen liikennöinti on mahdotonta kilpailun avaamisesta huolimatta ostopalveluliikennettä tarvitaan myös jatkossa sille on turvattava määrärahat samalla ostopalvelun rahoituksesta on tehtävä avointa nykyään pääkaupunkiseudun kannattava liikenne rahoittaa haja asutusalueiden arvoisa puhemies nyt lakkautettavien reittien junaliikenne loppuu niin nopeasti ettei mikään yritys yritys ehdi hankkia suomen raiteille sopivia junia palkata työntekijöitä hankkia viranomaislupia ja aloittaa liikennettä ajoissa myöskään korvaavat bussilinjat eivät ole kaikille todellinen vaihtoehto bussilla matka ajat pitenevät ja monet joutuvat hankkimaan oman auton lakkautettavia junayhteyksiä käyttävät myös nuoret opiskelijat ja eläkeläiset joille yksityisautoilu ei ole vaihtoehto käytännössä junaliikenteen päättyessä liikennemottiin moni muuttaa kasvukeskuksiin mikä syventää kasvukeskusten asuntopulaa ja nostaa asuntojen hintoja radanvarsikunnat ovat kaavoittaneet asemien ympärille asuntoja ja työpaikkoja nyt kunnat tuntevat hallituksen pettäneen heidät kärsijöiksi joutuvat perheet jotka ovat ostaneet tai rakentaneet kotinsa asemien lähistölle junaliikenteen loppuessa heidän asuntojensa arvo romahtaa arvoisa puhemies liikenneinvestointeja ei tule tehdä erillisinä vaan osana yhdyskun tarakenteen elinkeinoelämän ja asumisen suunnitelmallista kehittämistä nopeat ratayhteydet kaupunkien välillä yhdistettynä nopeisiin raideyhteyksiin kaupunkien sisällä muodostavat perustan modernille ekologiselle yhdyskuntarakenteelle jossa ei tarvita raideliikenne on liikkumisen vapauden modernisointia joukkoliikennettä on kehitettävä eri liikennemuotojen kokonaisuutena jotta myös vaihtoyhteydet toimivat hallitus kohdistaa liikenteen kärkihankkeessa kuusisataa miljoonaa vanhojen väylien kunnostamiseen on hyvä että tie ja rataverkoista pidetään huolta kunhan toimet kohdistetaan kohteisiin joista saadaan paras hyöty sen sijaan on lyhytnäköistä että liikenteen rakenteita ja liiketoimintamalleja uudistaviin hankkeisiin ei liikene rahoitusta esimerkiksi pääkaupunkiseudun tampereen ja turun ratahankkeet kuten pisara ja kaupunkirata sekä pikaraitiotiet tuottaisivat paljon investointia suuremmat liikennehyödyt ja maksaisivat itsensä verotuloina hallituksen liikennepolitiikka katsoo liiaksi menneisyyteen meidän on korjattava vanhat kuoppamme mutta rakennettava samalla tulevaisuutta arvoisa puhemies vihreä eduskuntaryhmä yhtyy edustaja taimelan esittämään epäluottamuslauseeseen

arvoisa

junaliikenteen palvelutason ylläpitäminen ja nostaminen sekä joukkoliikenteen käytön lisääminen hallitus kertoo talousarvioehdotuksessaan haluavansa tukea alueellisia ja valtakunnallisia matkustustarpeita jos niitä ei pystytä järjestämään markkinaehtoisesti yleviä tavoitteita mutta todellisuudessa hallitus leikkaakin vrn ostopalvelumäärärahoja reilulla kahdellatoista miljoonalla ja joukkoliikennepalvelujen ostoja yhteensä viidellätoista miljoonalla eurolla miten nämä leikkaukset tukevat alueellisia ja valtakunnallisia matkustustarpeita eivät mitenkään lisäksi syyskuussa vr ilmoitti viidenkymmenen miljoonan euron säästöistä ja yt neuvotteluista joiden piirissä kaksituhattakahdeksansataa henkilöä nämä ovat yhdessä todella kovia iskuja maan harvaan asuttujen alueiden joukkoliikenteelle joukkoliikenteeseen kohdistuvat leikkaukset osuvat kohtuuttoman paljon varsinkin itä suomen liikenteeseen hallituksen leikkausten takia suuri joukko joukko ihmisiä ympäri suomen on täysin tyhjän päällä koska he eivät tiedä miten ensi keväänä töihin opiskelemaan harrastamaan ja hoitamaan jokapäiväisiä asioitaan vasemmistoliitto ihmettelee onko hallitus selvillä siitä miten päätös vaikuttaa perheiden sairaanhoidossa käyvien potilaiden opiskelijoiden työttömien ja työssä käyvien arkeen joukkoliikenne on erityisen tärkeää lasten nuorten ja ikääntyneiden liikkumiselle arvoisa puhemies vasemmistoliiton mukaan sujuva joukkoliikenne on välttämätöntä jotta ihmiset työllistyvät myös ruuhka suomen ulkopuolella hallitus on puheissaan huolestunut työttömyydestä ja kilpailukyvystä mutta taas vievät teot vastakkaiseen suuntaan suomen kilpailukyky ja työttömyysluvut paranevat vain jos ja rautatiet ovat kunnossa onko hallitus tehnyt minkäänlaista vaikutusarviointia joukkoliikenteen leikkauksista vai onko hallitus tässäkin uskollinen poukkoilevalle linjalleen jossa ensin päätetään ja vasta sitten mietitään vaikutuksia taloudellisesti ja ekologisesti olisi järkevää kehittää bussi ja junaliikennettä niin että julkinen liikenne pystyy oikeasti tarjoamaan vaihtoehdon yksi tyisautoilulle realismia on ettei syrjäseudulla ole usein lainkaan joukkoliikennettä käytettävissä tällöin oma on liikkumisen kannalta välttämättömyys ei mikään vaihtoehto liikenne ja viestintäministeri berner ilmoitti että vielä tämän vaalikauden aikana koko henkilöliikenne raiteilla avataan kilpailulle kun hallituksen lakkauttamille linjoille ei yllättäen löydy markkinaehtoisia toimijoita haluaa hallitus laittaa lapsen pesuveden mukana ja kilpailuttaa koko meidän raideliikenteen esimerkit ruotsista ja britanniasta eivät houkuttele ja pitää muistaa että me olemme huomattavasti harvaan asutumpi maa meillä on muutamia kannattavia raideosuuksia jotka kyllä kiinnostavat näitä kermankuorijoita mutta kuka enää sitten huolehtii koko valtakunnan liikenteestä ellei tehdä veronmaksajille erittäin kallista tukiautomaattia yksityisille toimijoille

yksityisiä kermankuorijoita suosivan kun vasemmistoliiton merja kyllönen oli liikenneministeri liikennepolitiikkaa johdettiin laajalla yhteisymmärryksellä vasemmistoliitolle tärkeään perusväylänpidon rahoitukseen koottiin parlamentaarinen jonka suunnitelmien mukaisesti nyt edetään hallituksen tulisikin koota nyt samantapainen parlamentaarinen työryhmä pohtimaan koko joukkoliikenteen järjestämistapaa ja sitä miten tästä voidaan rakentaa toimiva kokonaisuus

ja toimivuudesta huolehditaan koko maassa tämä tarkoittaa kilpailukykyisiä vientisatamia riittävän kattavaa lentoasemaverkostoa hyvin toimivaa raideliikennettä ja nykyistä paremmassa kunnossa olevaa tieverkostoa ideologinen yksityistäminen ei kuulu meidän keinovalikoimaamme suomen menestyksen kannalta liikenneverkosto on yksi tärkeimmistä osatekijöistä tämä mahdollistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ihmisten vapaata mahdollisuutta valita asuinpaikka ja ympäristökysymysten hallittua huomioimista kyse on myös hyvinvointivaltion tärkeistä perustoiminnoista arvoisa puhemies vasemmistoliiton mielestä hallituksen päätös luopua pitkän aikavälin liikennepoliittisista selonteoista joita käsiteltiin parlamentaarisesti oli paha virhe liikennepolitiikka on pitkäjänteistä mahdollisuuksien rakentamista nyt hallitus siirtyi lyhytnäköiseen vaalikausipolitiikkaan joka johtaa varmasti poukkoiluun eikä se palvele maan kokonaisetua

arvoisa puhemies ruotsalainen eduskuntaryhmä yhtyy täysin sekä liikennepolitiikassa että kaavoituksessa vallinneeseen perusnäkemykseen että hyvien liikenneyhteyksien ja erityisesti raideliikenneyhteyksien varaan on järkevää perustaa ja rakentaa sekä asuinalueita että yhdyskuntia varsinkin ympäristön kannalta olemme raideliikenteen ystäviä ja edellisessä liikennepoliittisessa selonteossa kirjattiin suuria panostuksia raideliikenteeseen viesti oli yksiselitteinen meidän on meidän on pidettävä radat kunnossa ja hyödynnettävä tehtyjä investointeja mutta mitä tekeekään nykyinen hallitus täysin aiemman painotuksen vastaisesti hallitus päättää leikata voimakkaasti ostoliikenteen määrärahoja millä ei voi olla mitään muuta vaikutusta kuin se mitä olemme viime kuukausina nähneet vr on rajusti vähentänyt junavuorojaan arvoisa puhemies vielä viime hallituksen aikana liikenne ja viestintäministeriö antoi selviä signaaleja kunnille radan läheisyyteen rakentamisesta ja kaavoittamisesta meillä on tosin uusi liikenne ja viestintäministeri mutta miten mutta miten kuntien on tulkittava ministeriön täyskäännöstä ovatko nyt kyseessä kokonaan uudet ihanteet monen kunnan kehitysstrategia perustuu toimivaan raideliikenteeseen onko hallitus lainkaan ajatellut esimerkiksi siuntion tilannetta kunnan keskustan nimi on itse asiassa siuntion asema onko siuntion asema tulevaisuudessa yhdyskunta jossa junat eivät pysähdy olen yrittänyt tässä kuvata miltä hallituksen liikennepolitiikka vaikuttaa pelkästään yhden seudun näkökulmasta sillä että valtio on jyrkästi vähentänyt ostojaan vrltä vrltä on tietysti suuret vaikutukset eri puolilla maatamme järkevää kansantalouden hoitoa ei ole että valtio tekee julkisin varoin lähes miljardin monivuotisen panostuksen seinäjoen ja oulun välisen radan parantamiseen ja sitten kuten nyt on tapahtunut vähennetään junavuoroja tällä rataosuudella monien lakkautettujen junavuorojen vaikutukset maassamme eivät kohdistu ainoastaan henkilöliikenteeseen vaan niillä on myös haitalliset vaikutukset viennille tärkeille tavarankuljetuksille

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies kristillisdemokraattien mielestä raideliikenteen avaaminen kilpailulle ei itsessään ole pahasta mutta se pitää tehdä hallitusti ja siten että varmistetaan kattavat palvelut koko maahan

ovat tärkeitä mutta meidän tulee huolehtia myös maakuntakenttien elinvoimasta helsinki vantaan lentoasema tarvitsee toimivaa syöttöliikennettä myös kotimaassa uudet digitaaliset palvelut vaikuttavat myös liikenteeseen taksiliiton valopilkku sovellus on yksi hyvä esimerkki uusia ideoita ja uusia palvelumuotoja tarvitaan ja on hyvä että hallitus suhtautuu myönteisesti innovatiivisiin uusiin ratkaisuihin mahdollisen taksilain uudistamisen yhteydessä tulee muistaa ettei kaikkea sääntelyä kannata heittää romukoppaan suomessa on tällä hetkellä erittäin luotettava ja myöskin turvallinen taksipalvelu taksipalveluita on saatavilla koko maassa ei tarvitse mennä tukholmaa kauemmas nähdäkseen mitä tapahtuu kun taksialan sääntelyä vähennetään liian paljon länsinaapurissa taksikalusto on vanhaa ja hinnoittelu totaalisen mielivaltaista huonoista kokemuksista ja esimerkeistä tulee ottaa oppia uudistuksia valmisteltaessa arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on hallituksen kanssa samaa mieltä siitä että suomi nousee vain työnteolla haluamme kuitenkin muistuttaa hallitusta siitä ettei kaikki kehitys tapahdu täällä pääkaupungissa uudet työpaikat työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin maakunnissa panostukset esimerkiksi biotalouteen eivät ole kannattavia ilman kunnollisia ja luotettavia liikenneyhteyksiä lyhytnäköiset säästöpäätökset jotka vievät mennessään kasvun edellytykset ole järkevää politiikkaa arvoisa puhemies kannatan edustaja taimelan epäluottamuslause esitystä
seuraavaksi ministeri berner kolme minuuttia tuosta puhujakorokkeelta ja sen jälkeen käynnistetään debatti
arvoisa puhemies päätös viidentoista miljoonan joukkoliikenneleikkauksesta tehtiin hallitusohjelman yhteydessä joudumme jatkossakin leikkaamaan palveluista taloutemme tilanteesta ja demokratian tilanteesta johtuen

kaksituhattakuusitoista loppuun saakka niillä yhteysväleillä joita nytten uhkaa liikenteen lopettaminen ostoliikenteen lakkaamisen vuoksi ja joille ei muilla keinoin synny muuta junaliikennettä näiltä osin liikenne tullaan avaamaan kilpailulle vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa ja olen täysin samaa mieltä siitä että se valmistelu vaatii vuoden kuusitoista ajan hyvän valmistelun meillä on useita kiinnostuneita toimijoita jotka ovat valmiita tulemaan harjoittamaan raideliikennettä meidän raiteillemme ja se vaatii ennen kaikkea yhteistyötä vrn yhteiskunnan yhteisten uusien toimijoiden sekä markkinoiden välille sitä kautta me voimme luoda aidosti joukkoliikenteelle kasvua

junaliikennettä hallituksen tavoite on ehdottomasti nostaa tätä matkustajamäärää sitä määrää emme saa nostettua ilman että tarjonta lisääntyy ja meidän tehtävämme on huolehtia että tämä siirtymäkausi tehdään hallitusti ja myöskin osaavasti olemme etuoikeutettuja siinä että olemme kolmen viimeisen maan joukossa jotka eivät ole avanneet kilpailua raideliikenteessä meillä on siis monia paikkoja joista saamme oppeja ja joista voimme katsoa millä tavalla eri keinoin liikennettä voidaan avata vr on ja tulee jatkossakin olemaan keskeinen toimija suomessa raideliikenteessä mutta sen rinnalle tarvitaan tulevaisuudessa myöskin muita toimijoita tärkeintä tällä hetkellä on nyt havainnollistaa se että liikenne jatkuu meidän raiteillamme ja olen aina ja kaikissa yhteyksissä todennut se minkä valtio nyt lopettaa on ostoliikenteen ostaminen

arvoisa rouva puhemies minä haluan vielä muistuttaa mistä nyt on tänään kysymys kaksikymmentäkahdeksan juna asemaa ollaan sulkemassa nyt lakkautettavilla vuoroilla on tehty viisisataaviisikymmentätuhatta matkaa vuodessa liikennöinti lopetetaan kokonaan reiteillä tampere keuruu jyväskylä haapamäki seinäjoki joensuu nurmes helsinki karjaa elikkä niin sanottu y juna ja tarjonta vähenee rataosilla kouvola kotka hanko karjaa kajaani oulu seinäjoki rovaniemi kokkola oulu helsinki kouvola kuopio ja kuopio kouvola tässä on äärettömän isosta kokonaisuudesta kaiken kaikkiaan kysymys ja nyt herääkin kysymys uskovatko oikeasti hallitus ja ministeri berner että markkinat hoitavat onnistuneesti kokonaisuudessaan tämän koko paketin ja paletin kasaan

arvoisa rouva puhemies toimivat ja turvalliset liikenneväylät koko suomessa ovat ihmisten liikkumisen asumisen yrittämisen ja elinkeinoelämän toimivuuden kannalta äärettömän tärkeitä asioita liikenneverkostoa on katsottava kokonaisuutena johon kuuluvat kaikenasteiset tiet rautatiet vesiväylät lentoliikenne sekä myös laajakaista ja sähköiset viestintäyhteydetkin perusväylien korjausvelka on tällä hetkellä noin kaksi pilkku viisi miljardia euroa siksi on hyvä että hallitus ohjaa korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen hallittuun vähentämiseen kolmen vuoden aikana yhteensä kuusisataa miljoonaa euroa se antaa turvallisen pohjan lähteä parantamaan myös joukkoliikennepalveluja tulevaisuudessa
arvoisa puhemies hallitus on tosiaan istunut kaksikymmentäkolme viikkoa ja tähän asti me olemme kuulleet huomattavissa määrin opposition suunnasta kritiikkiä joka on osin aiheellistakin mutta kritiikki menettää merkityksensä jos sillä ei ole mitään vaihtoehtoja ja niitä emme ole kuulleet vielä yhtään osa osa kritiikistä osoittaa kilpailutuksen avaamiseen viime kaudella euroopan rautatiepaketti nelonen jonka päätöksen vastalausetta täällä jo lainattiinkin kiitos siitä että meidän oiva työmme huomataan avasi rautatieliikenteen kilpailulle toinen asia mikä oli viime kauden päätöksiä linja autoliikenne aukesi kilpailulle jo silloin me varoitimme kermankuorinnasta tämä teidän välikysymyksenne on vähän niin kuin itseään moittisi

rouva puhemies täytyy ilahtuneena olla kiitollinen siitä että ministeri on tarmokkaalla otteella ottanut käsiin tämän meidän liikennejärjestelmän uudistamisen liikennekaaren muodossa se on varmasti sellainen tarpeellinen työ johon me tulemme nyt sitten keskittymään samassa yhteydessä täytyy hieman ihmetellä tätä opposition välikysymyksen heppoisuutta kyllä meillä nyt suomen liikenteessä muitakin

arvoisa puhemies ensinnä edustaja jaloselle sdpn vaihtoehto on autoverosta hieman tinkiminen sillä voidaan rahoittaa tämä viidentoista miljoonan vaje mutta arvoisa ministeri te ilmoititte tänään että hallitus on jälleen perääntynyt omista päätöksistään opposition ja huonon harkinnan jälkeen te ilmoititte että vrn velvoiteliikennettä lisätään viidellä miljoonalla eurolla

puhemies rataliikenne edellyttää raskaita investointeja ja kannattaa vain pitkillä takaisinmaksuajoilla etenkin suomessa jonka kapeille raiteille ei noin vain siirretä vanhaa kalustoa muista euroopan maista sinänsä kilpailutus voi parantaa rataliikenteen laatua ja saatavuutta mutta on olemassa myös vaihtoehto että ennakkokyselyistä huolimatta millekään kilpailulle avattavalle rataosuudelle ei lopulta löydy kaupallista yritystä hyväksyttävällä liiketoimintamallilla

arvoisa rouva puhemies vasemmistoliitto haluaa kehittää suomea niin että koko suomi pysyy asuttuna ja turvata sen että yritystoimintaa löytyy meillä täältä helsingistä ihan pohjoiseen suomeen asti olisinkin kysynyt ministeri berneriltä kun viime vaalikaudella toimi tämä perusväylänpidon rahoitukseen suunnattu parlamentaarinen korjaustyöryhmä voisitteko te tukea tätä vasemmistoliiton esitystä siitä että nyt sitten koottaisiin tämmöinen samantyyppinen parlamentaarinen työryhmä joka yhdessä pohtisi yli puoluerajojen koko tätä joukkoliikenteen järjestämistapaa ja sitä miten tosiaan me

kun ollaan puhuttu palveluketjuista ja niin edelleen me toivomme että me voisimme olla tässä mukana kehittämässä yhteistä kotimaatamme ja huolehtimassa siitä että tämä meidän kilpailukykymme säilyy myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies yhdyn siihen ed ustaja wallinin esittämään kysymykseen että mitä näillä viidellä miljoonalla nyt sitten ostetaan vuoden kaksituhattakuusitoista aikana olen esimerkiksi ymmärtänyt siuntion osalta että kunta on tuntenut itsensä pakotetuksi etsimään ratkaisuja joissa kunta itse valtion sijasta maksaa tästä liikenteestä mitä neuvotteluja esimerkiksi valtiovallan ja siuntion kanssa on käyty ja sitten

puhemies täällä oppositio on aiheellisesti esittänyt sen huolen että kun kilpailu hätiköidysti avataan niin se kyllä tuo markkinaehtoista liikennettä kasvukeskusten kannattaville raiteille mutta haja asutusalueitten liikenteen rahoittaminen jää sitten yksinomaan veronmaksajien kontolle postipalvelujen vapauttamisen yhteydessä direktiivi mahdollisti tällaisen niin sanotun korvausrahaston perustamisen kunhan maksuosuuksia määriteltäessä noudatettaisiin suhteellisuus avoimuus ja myöskin syrjimättömyysperiaatetta no tämä mahdollisuus silloin aikoinaan kansallisesti sössittiin mutta millä tavoin hallitus aikoo nyt sitten varmistaa sen että markkinaehtoiset toimijat tulevat myöskin mukaan rahoittamaan näitä haja asutusalueitten liikenneyhteyksiä ja kun sanoitte että uutta lainsäädäntöä ei kuitenkaan tarvita niin eikö tällaisessa tilanteessa tarvita uutta lainsäädäntöä jos halutaan että jollakin tavalla myös nämä niin sanotut kermankuorijat ovat sitten vastuussa haja asutusalueitten liikenteestä

on hyvä että sipilän hallitus ensinnäkin antaa rahaa teiden ja rautateiden korjausvelan hoitamiseksi mutta mitä tulee tähän

niin totta kai se on herättänyt pohjois pirkanmaalla huolestuneita ääniä ja olen tyytyväinen että te ministeri olette neuvotellut vrn kanssa niin että uhan alla olevia junavuoroja voitaisiin ensi vuonna vielä jatkaa on hyvä kuulla myös se että bussivuoroja olisi tulossa esimerkiksi tampere keuruu välille jopa kuusi bussivuoroa mutta joka tapauksessahan me joudumme eunkin vaatimana avaamaan jossain

henkilöjunaliikenteen kilpailutuksen ja ja vuonna kaksituhattaseitsemäntoista se olisi sitten mahdollista aloittaa yksityisiä operaattoreita on ilmoittautunut tähän jo mukaan mutta täytyy pitää huoli siitä että se ei ole pelkkää kermankuorintaa mitä täällä on esitetty tästä asiasta myös huolia vaan niin että jos juna esimerkiksi saa supervuoron tampere helsinki välille niin sen pitää jatkaa siitä sitten aina keuruulle saakka eihän näitä vuoroja toki voida vastikkeettomasti antaa kiinnostaisi vain tietysti sitten ajaa näitä kannattavia vuoroja ja myös tietysti täytyy hallitusti ja hyvin tehdä tämä kalustoyhtiö josta voivat sitten operaattorit junia

arvoisa rouva puhemies täytyy ensimmäiseksi huomauttaa hallitukselle että kyseessä on huomattavasti laajempi kysymys kuin pelkästään junavuorojen lakkauttaminen käynnissä on aluepolitiikan on tuhoisaa alueiden ja maakuntien kehitykselle maakunnissa lakkautetaan junavuoroja ja kasvukeskusten välisiä vuoroja harvennetaan maakuntien lentokentät ovat uhan alla ja finnairin myynnillä spekuloidaan on huomattava että kokoomus oli ryhmäpuheenvuoroissa ainoa joka alkuun puolusti opposition välikysymyksen merkityksellisyyttä tämän tosin edustaja kopra tuossa veti omassa puheenvuorossaan pois

arvoisa puhemies hallitus pohtii liikennekysymyksiä niin kuin muitakin hyvin kokonaisvaltaisesti ja on hienoa että hallitus samaan aikaan vähentää yksityisautoilun ryöstöverotusta mutta kuitenkin miettii myös julkisen liikenteen merkitystä kysymys tässä uudistuksessa on nimenomaan yhteyksien turvaamisen ja toisaalta julkisen liikenteen tehokkuuden mahdollisimman hyvän tasapainon löytämisestä oppositio arvostelee meitä kovasti että hallitus on esittänyt kritiikkiä omaan esitykseensä eikö ole ja oikea merkki että me emme sokeasti liiku eteenpäin vaan keskustelemme ja pohdimme tämänkin asian yhtä tarkkaan kuin muutkin meidän on turvattava yhteydet mutta ilman kohtuutonta rasitusta julkiselle taloudelle eihän sentään voida olettaa että ylläpidetään kaikkia sellaisiakin reittejä joilla ei yksinkertaisesti ole riittävää kysyntää eli yhteenvetona yksityiskohdat tästä uudistuksesta edelleen tarkentuvat mutta periaatteet ovat selvät palvelut turvataan tehokkuutta etsitään ja jos siirtymäajan puitteissa nämä periaatteet eivät toteudu hanke ei etene

arvoisa puhemies tämä perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja sampo terhon linja jossa hän sanoi että ei voi edellyttää että tuetaan niitä vuoroja ja alueita jotka eivät markkinaehtoisesti itse liiku on kova linja se on todella kova linja se tarkoittaa sitä että juuri tampereen alapuolella ei joukkoliikennettä tässä maassa ole ottaen huomioon sen että nimenomaan viime kaudella perussuomalaiset oli se puolue joka vastusti raideliikenteen avaamista ylipäätään edes sen vuoden kaksituhattakaksikymmentäneljä jälkeen johon johon sitä on hallitusti valmisteltu ja nyt sitten täällä ilmoitetaan että ei pidä tukea niitä mitkä ovat kannattamattomia kun puolueen varapuheenjohtaja sebastian tynkkynen sanoi taannoin että perussuomalaisilla ei ole enää takkeja käännettävänä niin näyttää siltä että vielä löytyi yksi takki joka pystytään

jo tottunut näihin huumoripitoisiin puheenvuoroihin meidän ryhmäpuheemme jälkeen en ole aivan varma onko tarkoitus edes ottaa vakavasti näitä esitettyjä lainauksia jotka ovat kohtuullisen epätarkkoja verrattuna juuri minuutti sitten pidettyyn puheeseen mitä sanoin oli se että reittejä joita ei riittävästi käytetä jotka arvioidaan kannattamattomiksi ja tehottomiksi voidaan harkita uudelleen ja tämä ei liene aivan kohtuuton lähtökohta myös muistutan oppositiota siitä että kun te tarjoatte jatkuvasti vaihtoehtona autoveron alennusta niin kuinka monta kertaa te aiotte tarjota saman veron poistamisen erilaisten erilaisten menojen lisäyksen korvaamiseksi te olette nyt vähintään kahden miljardin edestä jo tarjonneet täällä kahdensadan miljoonan veroleikkauksen kieltämistä tai perumista joten odotamme sitä vakavaa vaihtoehtoa ja niitä asiallisia vastauspuheenvuoroja joilla päästäisiin etsimään tätä julkisen liikenteen tehokkuuden ja yhteyksien turvaamisen tasapainoa

puhemies kysyn ministeri berneriltä miten hallitus on onnistunut täyttämään lupauksensa korvaavien liikenneyhteyksien turvaamisesta siellä missä vrn ostopalvelusopimusten päättäminen vie raideyhteydet maaliskuussa kaksituhattakuusitoista tarkennan tätä kysymystä kolmella täsmäkysymyksellä

takaamaan korvaavan liikenteen numero kaksi onko yksityiset liikennöitsijät velvoitettu kilpailutuksissa hoitamaan kannattavien reittien ohella myös kannattamattomia reittejä ja kysymys kolme jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen ei ole yksiselitteinen kyllä milloin ja miten korvaava liikenne toteutuu ja jos vastaus toiseen kysymykseen ei ole yksiselitteinen kyllä miten kannattamattomien reittien korvaava liikenne saadaan järjestettyä kiitoksia

arvoisa puhemies mitä siihen tulee mikä on yhteiskunnan vastuu niitä reittejä liikenne itsellään ei kannata niin totta kai näin laajassa maassa tarvitaan myös yhteiskunnan tukea

on totta nimenomaan se minkä ministeri berner täällä sanoi että jos meidän järjestelmämme ei ole sellainen että se kannustaa tekemään yksityisiä investointeja liikenteeseen niin meidän rahamme eivät riitä siihen että me saamme toimivan joukkoliikenteen ja toimivan liikennejärjestelmän koko maahan ja tämä on se keskeinen ajatus joka tässä liikennekaaressa mitä ministeri vie eteenpäin

puhemies vuonna kaksituhattakolmetoista asiantuntijaselvityksessä suositeltiin että kilpailulle avaaminen mahdollinen sellainen tehdään rauhallisesti ja asteittain mitä ministeri berner nyt on tekemässä avaamassa puolessa vuodessa voisi kysyä eikö hallitus ole jo riittävästi viimeisten kuukausien aikana huomannut että ilman vaikutusarvioita hätäisesti ei kannata tehdä massiivisia päätöksiä arvoisa rouva puhemies meidän parhailla rataosuuksilla kapasiteetti on jo täynnä kun tässä sanotaan että parannetaan meidän palveluita kysymys on siitä että kyllä nämä täynnä olevat kapasiteetit kelpaavat yksityisille yrityksille kermankuorintaan voitontavoitteluun mutta kuka ajaa tässä

arvoisa puhemies olen useaan otteeseen joutunut käyttämään täällä puheenvuoron siitä että hallitus jakaa suomalaista yhteiskuntaa kahtia on sitten kysymys eläkeläisistä työttömistä lapsiperheistä taikka lasten tulevaisuudesta varhaiskasvatuksen tai peruskoulutuksen näkökulmasta haluaisin todeta sen että tämä liikennepoliittinen linjaus hallitukselta tarkoittaa kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta kielteisyyttä ja maakuntien ja kaupunkien vetovoimalle ongelmia haluaisin myöskin viitata tuohon edustaja arhinmäen puheenvuoroon ja kysyä sitä tehty vaikutusarviota kuinka paljon nämä valtiontalouteen tulevat säästöt leikkaukset vaikuttavat aluetalouteen tai kuntien talouteen noilla alueilla

arvoisa rouva puhemies oli erittäin valaisevaa kuulla että myös puheenjohtaja arhinmäki hyväksyy kilpailun henkilöliikenteeseen oli kysymys vain pienestä aikataulukysymyksestä millä avataan eli tässä mielessä meillä on hyvin suuri yksimielisyys tästä asiasta mielestäni ministeri berner on hyvin päättäväisellä tavalla lähtenyt uudistamaan tätä tätä liikennesektoria kyllä me kaikki tiedämme se on hyvin säännelty ja byrokraattinen ja minä ainakin luotan siihen mitä ministeri täällä on sanonut on täysi luottamus että ne korvaavat toimet mitä tarvitaan niihin vuoroihin jotka nyt ovat lakkaamassa vrn toimesta saadaan liikennöityä asianmukaisella tavalla samalla tavalla kuin saadaan uudistettua sitä lainsäädäntöä tämän liikennekaarihankkeen muodossa on historiallista että tämä hallitus pistää seuraavan kolmen vuoden aikana noin miljardi euroa korjausvelan pienentämiseen noin miljardi euroa yhteensä jolla kurotaan umpeen sitä velkaa

puhemies kun edustaja rantakangas otti otti puheenvuoron odotin että sieltä olisi tullut kovaa kritiikkiä hallitukselle siitä että maakunnat on unohdettu alueita jaetaan jaetaan maakunnat hylätään tästähän tässä keskustalaisen liikenneministerin esityksessä on kysymys ja voi vain kuvitella sitä edustaja rantakangasta joka viime kaudella olisi terrierimäisesti käynyt tähän maan jakamisen kimppuun arvoisa puhemies edustaja rantakangas myös kuunteli kuunteli hyvin epäselvästi ilmeisesti mitä minä sanoin sanoin että kun kaksituhattakolmetoista selvitettiin mahdollista kilpailulle avaamista niin silloin asiantuntijat sanoivat että jos tällainen tehdään niin se pitää tehdä rauhallisesti ja asteittain

arvoisa puhemies tuossa kollega alatalo kertoi että ministeri kyllösen aikana lakkautettiin kaksikymmentäkolmetuhatta bussivuoroa ajatelkaa aivan valtava määrä minä en olisi tätä uskonut mutta kun asiantuntija sanoo niin onhan se valtava määrä liikenne ja viestintäministeriön budjetti on kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa nyt puhutaan viidestätoista miljoonasta eurosta mittasuhteet te olette lillukanvarsissa kiinni edustaja arhinmäki ja ja sosiaalidemokraatit aivan lillukanvarsissa

tänä päivänä jolloinka meillä on suomessakin ja maailmalla paljon suuremmat murheen aiheet on tämä pariisin kriisi ja niin edelleen täällä puhutaan viidentoista miljoonan paketista joka on tarkoitus hoitaa ministeriön toimesta erinomaisen vaikuttavalla hyvällä

arvoisa puhemies kyllähän tämä nyt osoittaa että keskustalla on kahdet vankkurit maakunnissa näitä ministeri bernerin bernerin tekemiä leikkauksia miehekkäästi vastustetaan ja täällä sitten vähemmän kunniakkaasti ne hyväksytään vielä mitä tulee tähän edustaja rantakankaan puheenvuoroon niin yhtään niistä päätöksistä joita keskusta viime kaudella kritisoi se ei peru päinvastoin nyt se ulottaa leikkaukset tänne junaliikenteen puolelle ja vielä mitä tulee näihin investointeihin niin totuus on se että sipilän hallituksen aikainen investointivolyymi liikenteessä on yli miljardin pienempi kuin edellisen hallituksen se on totuus arvoisa puhemies ministeri berner te sanoitte että näille raideosuuksille tulee muuta liikennettä nyt te myönsitte että ei tule nyt te jouduitte taipumaan ja käyttämään vrn velvoiteliikennettä viiden miljoonan euron arvosta kertokaa nyt mille liikenneosuuksille nämä tulevat maakunnissa odotetaan teidän

arvoisa rouva puhemies on selvää että vapaa kilpailu voi jos se onnistuu parantaa kansalaisten palveluita hyvä näin jos hallitus tätä suunnittelee mutta kysymys kuuluu onko tämä nyt hyvin suunniteltu kyllä tämä vain näytti siltä että ensiksi tehtiin leikkauspäätös sitten tuli kritiikkiä sitten tajuttiin että ehkä pitäisi löytää joku korvaava ratkaisu ja hyvä että etsitään korvaavaa ratkaisua

jos voisitte vähän sitä avata mistä nämä toimijat tulevat yhtäkkiä meidän markkinoille niin että saadaan se tarjontapuolikin kuntoon näihin toivotaan vastauksia moni kansalainenkin niitä toivoo

arvoisa rouva puhemies vr on antanut yhtiönä myös ympäristölupauksia käytännössä vrn politiikka päästöjen energiankulutuksen osalta tarkoittaa nyt että samalla kun vr parantaa omaa kuvaansa ympäristöasioissa se siirtää selän takana pienempien asemien henkilömatkustajat

vrn junavuorojen ei voi millään muotoa pitää euroopan unionin suomen valtion tai edes maakuntien asettamien päästötavoitteiden tai kestävän kehityksen mukaisena arvoisa ministeri teillä on rautainen kokemus elinkeinoelämästä toimiessanne yritysmaailmassa totuitte tekemään swot tai nelikenttäanalyysejä ennen tärkeitä strategisia päätöksiä kysynkin jäikö tämä nelikenttäanalyysi tekemättä ennen kuin junavuorojen lakkauttamispäätös syntyi

arvoisa rouva puhemies sdp on liikuttavan hyvä huolenkantaja tosin tuo omatunto näyttää heräävän aina vain oppositiossa minulle jäivät viime kaudella mieleen ne tuhannet ja ja tuhannet kylmät linja autoasemat ja pysäkit ennen kaikkea teiden varsilla jotka menettivät tuon linja autoliikenteen ja ne ihmiset siinä samalla edustaja arhinmäki teidänkin puolueen riveistä täällä salissa siis tuolla päätalon salissa sanottiin että ei kannata tyhjillä linja autovuoroilla ajaa no ei tietystikään kannata mutta se asenne oli käsin kosketeltava sen suhteen kuka kantoi maakuntien tai joukkoliikenteen puolta

arvoisa puhemies jos nyt katsoo taas tätä hölmöläisen peiton jatkamista jota hallitus suorittaa niin ensinnäkin nämä säästöt näissä liikenneinvestoinneissa ovat pysyviä ja sitten väliaikaisesti tuodaan parisataa miljoonaa per vuosi lopputulema on se että jos katsoo koko liikenneinvestointipottia niin investointitaso on miljardin alhaisempi tällä hallituksella kuvaavaa on se että tällä hetkellä liikenneministeriöllä ei ole olemassa edes päivitettyä investointiohjelmaa melkoisen melkoisen tyly linja keskustajohtoiselta liikenneministeriltä mutta arvoisa ministeri kertokaa nyt vielä kun te nyt myös myönnätte ja taivutte siihen että te joudutte jotain tekemään näille lakkautetuille liikenneyhteyksille käykö tässä niin kuin tässä eläkkeensaajien asumistuessa että ensin korjataan ja kohta te sitten lopullisesti joudutte perumaan tämän hölmön päätöksen koska kuten edustajat pekkarinen pirttilahti savola kalmari ja ministeri vehviläinen joka täältä poistui ovat todenneet nämä päätökset eivät kestä tarkastelua maakuntien elinvoiman kannalta
arvoisa on aivan totta että keskustalaiset kansanedustajat moittivat ministeri berneriä maakunnissa niin että minua ujoa oppositiomiestä ihan hirvittää ja täällä salissa puheet ovat sitten aivan toisenlaisia minun poliittisen urani hienoin taistelu on ollut kemijärven junakapina siinä seudullisten toimijoitten ja maakunnan yhteistyöllä saimme pelastettua junayhteyden ja myöhemmin tehtiin päätös koko rataosuuden sähköistämisestä ihan sinne sellutehtaan alueelle asti

ja työllisyyttä ministeri berner kun teidän linjauksenne ovat niin huolestuttavia niin voitteko antaa takuun siitä ettei tämän kemijärven junayhteyden eteen synny uusia uhkia

arvoisa puhemies sosialidemokraateille on valmiina seuraavien eduskuntavaalien vaalislogan se on mikään ei muuttua saa teillä on käsijarru päällä koko ajan te teette välikysymyksiä kaikista aiheista ja vastustatte kaikkea esittämättä mitään vaihtoehtoa tämä on aivan käsittämätöntä oppositiopolitiikkaa täällä on todettu että nyt hallitus investoi väyläverkostoon historiallisen paljon eli eli korjausvelkaa kurotaan ensimmäisen kerran selkeästi umpeen ei ole tapahtunut muistaakseni koskaan mitä tulee junavuoroihin niin esimerkkinä haapamäen kautta kulkevat junavuorot voidaan markkinaehtoisesti korvata linja autoliikenteellä tämähän tuottaa valtiolle säästöä kun tuetusta liikenteestä päästään markkinaehtoiseen josta vielä tulee verotulojakin

puhemies yhdeksänkymmentäkolme prosenttia henkilöliikenteestä kulkee kumipyörillä pääasiassa se on henkilöautoilla tehtävää työmatkaliikennettä sieltä löytyvät ne kannattamattoman junaliikenteenkin maksajat eli jokuhan aina maksaa sen kannattamattomankin liikenteen minä olen ihmetellyt millä kiihkolla sdp haluaa pitää kiinni autoverosta ja ja kurittaa niitä työssä käyviä suomalaisia duunareita joilla on pakko olla henkilöauto jotta he pääsevät käymään töissä minä ihmettelen millä kiihkolla sdp haluaa kurittaa näitä työssä käyviä ihmisiä kokoomus haluaa kannustaa näitä ihmisiä sen takia polttoaineverotusta ei nyt nosteta sen takia on kokeiltu romutuspalkkiota josta tuli menestys sen takia tehdään autoveron alennus sen takia panostetaan liikenneverkon korjausvelan kattamiseen valtava historiallinen panostus kuusisataa miljoonaa plus kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa kärkihankkeisiin tämä sitten kääntöpuolella että jos on asemia joissa on vain neljä matkustajaa päivässä niin se että pitäisi hinnalla millä hyvänsä pitää se liikenne siellä

eli luodaksemme lisää työpaikkoja me tarvitsemme toimivaa infrastruktuuria tässä maassa se on elinkeinoelämämme peruspilareita jotta me pystymme viemään enemmän tuotteita maailmalle meillä pitää olla toimivat sekä sekä rautatiet satamat että lentokentät arvoisa puhemies tässä nyt viimeisten vuosien aikana eduskunta on panostanut satoja miljoonia euroja seinäjoki oulu oulu pääradan peruskorjaamiseen ja mitä nyt samalla tapahtuu joko nyt näitä junavuoroja lakkautetaan tai sitten käy niin että junalla ei ole aikaa pysähtyä asemalle mikä järki tässä päätöksenteossa on ja voisitteko ministeri berner kertoa myös pohjalaisille millä tavalla päästään

arvoisa puhemies kyllä tässä on pitänyt henkeä pidätellen ihmetellä miten eduskunnan tämä suuri liikennepoliittinen linja on muuttunut yhtäkkiä tällä hallituskaudella täytyy sanoa että ei sellaista takinkäännöstä ole koskaan ennen näkynyt minkä perussuomalaiset ja keskusta ovat tehneet me olemme yhtäkkiä siirtyneet koko liikennepolitiikassa siihen että me ajattelemme että markkinat pelastaisivat liikennepolitiikan meillä ei ole tähän asti ollut markkinavetoista liikennepolitiikkaa koska markkinat eivät ole suomessa hoitaneet liikennepolitiikkaa sitä on hoidettu aina jollakin tavalla tukien nyt on iso kysymys tässä välikysymyksessä uskommeko me tähän visioon jonka hallitus tarjoaa ja tästä ei voi käydä keskustelua muuten kuin välikysymyksellä koska hallitus ei tuo minkäänlaista liikennepoliittista visiota eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella ja niin me olemme tilanteessa jossa oppositio joutuu kysymään ovatko nämä uhat joita esitetään taksiliikenteeseen lentoliikenteeseen lentokenttien olemassaoloon ja

arvoisa puhemies ostoliikenneleikkauspäätös on ollut tiedossa ensimmäisestä päivästä lähtien kun sain tämän tehtävän neuvottelun vrn ostoliikenteestä ja sen leikkauksista kävimme välittömästi ja neuvottelimmekin tulosta huomattavasti paremmaksi päätös tehdä mahdollisimman vahvaa joukkoliikennettä ja sitä parantavaa politiikkaa koko maahan oli myöskin itsestään selvä seuraus siitä mitkä leikkaukset ovat emme tule jättämään maakuntia emme myöskään tule jättämään joukkoliikennettä päinvastoin se näivettyy etenkin maakunnissa jollemme sitä lähde kehittämään ja tämä hallitus tulee kehittämään joukkoliikennettä uuden liikennekaarihankkeen myötä päätös kilpailun avaamisesta tehtiin myöskin välittömästi kesän aikana se on osa hallitusohjelmaa ja se on osa myöskin meidän liikennettä

se on myös osa meidän digitalisaatiohankettamme vaikuttavuusarviointeja on tehty lukuisia ja tehdään edelleen kilpailevia toimijoita on tavattu useista maista ja niitä on käyty myös tapaamassa vrn kanssa ovat neuvottelut jatkuvasti menossa ja niitä edelleen kehitetään kaiken aikaa haetaan yhteisiä ratkaisuja ja käydään keskusteluita kaikkien toimialan edustajien kanssa myöskin yhteistyötä tämän salin kanssa jos se vain on mahdollista sillä välin on huolehdittu siitä että korvaavia ratkaisuja syntyy ja aidosti haettu etsitty ja neuvoteltu ratkaisumalleja kaikille nyt lakkautettaville ostoliikenneväleille on syntymässä korvaavaa liikennettä sitä liikennettä syntyy bussiliikennemuodossa kaikkialle muille yhteysväleille paitsi y junan osalta y junan osalta on rakennettu neuvotteluvälejä hsln ja siuntion välille kaikkia nyt ostoliikenteen kautta lakkautettavia yhteysvälejä korvaavaa bussiliikennettä täydennetään velvoiteliikenteellä näin ollen kaikilla yhteysväleillä jokin juna tulee liikkumaan se on myöskin tämän kilpailun avaamisen peruslähtökohta kilpailua voidaan avata ilman lainsäädäntöä velvoitteet tehdään ja lisätään sopimusteknisesti silloin kun annetaan jollekin oikeus liikennöidä meidän kiskoilla kilpailutus tarkoittaa parempaa palvelua enemmän yhteysvälejä tämä hallitus ei peräänny ostoliikenneleikkauksista vaan hakee aidosti kasvavia ratkaisuja tämä hallitus tekee kaikkensa että myös

te tiedätte sen itsekin että kysymys on paljon suuremmasta asiasta kuin viidestätoista miljoonasta kun te arvostelitte että että tämä välikysymys on tehty jotenkin pienistä summista ja pienistä asioista niin tässä on kysymys ihmisten palveluista ja maakuntien elinvoimaisuudesta edustaja rantakangas minä olen pöyristynyt muun muassa pohjois karjala on liikennemotissa ostopalveluleikkausten johdosta ja te sanotte opposition takertuvan lillukanvarsiin meille tämä on kyllä paljon enemmän kuin lillukanvarsi maakunnan elinvoimaisuus kaiken kaikkiaan on pitkälti kiinni sujuvista liikenneyhteyksistä ja koulutuksesta ja hyvä hallitus te te olette molemmista leikkaamassa ministeri berner mitä tulee nyt maakuntien tulevaan junaliikenteeseen onko teillä tiedossa uusia junavuorojen lakkautuksia jo tällä hetkellä ja voitteko luvata meille tänään tämän keskustelun aikana että tämä aluepolitiikan alasajo ei enää saa jatkoa

tässä keskustelussa vähemmälle on jäänyt se arviointi mikä merkitys oli sillä kun viime vaalikaudella vrltä ulosmitattiin kohtuuttomia osinkotuloja jos sen tase olisi vahvempi ja kilpailukyky parempi pystyisikö se nyt järjestämään paremmin näillä kannattamattomilla reiteillä näitä palveluja sen tähden kannattaa pitää mielessä siellä oppositiopuolueissa myöskin tämä asia kysymykseni liittyy siihen että kun tehdään tämä palveluverkkosuunnitelma niin kuunnellaanko tässä nyt maakuntien ja alueiden edunvalvojia niin että niitten kansalaisten ja asiakkaiden kannalta löytyisi joku merkittävä liikennemuoto jota kannattaisi joka mahdollistaisi sen että siellä elinkeinoelämä ihmiset ja muut saisivat sen palvelun mitä he haluavat kaikkia eri vaihtoehtoja ei välttämättä pystytä pitämään kunnossa sen tähden kannattaa valita yksi ja ilman muuta edellytysten kannalta se että verkko pidetään kunnossa on se ykkösasia

rautatiet ovat yhteiskunnassa vähän samassa asemassa kuin verisuonisto ihmisessä ne ovat välttämättömiä koko yhteiskunnan aidolle kehittämiselle suomen kaltaisessa erittäin isossa maassa tältä kannalta katsoen se mitä nyt vrssä päätetään ei ole ollenkaan samantekevää eikä mikään lillukanvarsi jos nämä vrn ostopalveluleikkaukset toteutetaan niin se tarkoittaa että iso osa radoista voidaan laittaa rullalle keskisessä suomessa hallituksen sisälläkin osa tämän ymmärtää uudistusministeri vehviläinen sanoi lehtihaastattelussaan että hän ei pidä hyväksyttävänä sitä että junaliikenne lakkautetaan ja yritetään korvata sitten bussivuoroilla mutta ilmeisesti hallitus on lopettanut avokonttorityöskentelynsä niin että ministereiden kesken tieto ei enää kulje tämä junapäätös on merkittävä maan tasapainoisen aluekehityksen kannalta ja kun aina kysytään vaihtoehtoa niin onhan tämä nyt konkreettinen vaihtoehto kymmenesosalla autoveron alennuksesta tinkimällä voidaan tämä tasapainoisen aluekehityksen

arvoisa puhemies hallituksen lupaukset korvaavista liikennevuoroista ovat suuret mutta valitettavasti todellisuudessa näin ei ole käynyt savonlinna parikkala välillä lakkautettiin viisi junavuoroa ne piti lakkauttaa marraskuun alussa lakkautus tulikin yllättäen jo lokakuun kahdeskymmenesviides päivä ja lupauksista huolimatta ainuttakaan vuoroa ei ole korvattu muulla liikenteellä savonlinna parikkala välillä

yhden päivän aikana eli muutos entiseen on valtavan suuri ja iso edustaja taimelan huoli lakkautusten jatkuvuudesta on myös aiheellinen sillä olen kuullut että vrltä on tulossa uusia säästöpäätöksiä ja tietoja lakkautuksista jo ensi viikolla haluaisin kysyä ministeriltä pitävätkö nämä tiedot paikkansa ja jos pitävät mitkä ovat seuraavaksi lakkautuslistalla

puhemies liikennejärjestelmän uudistaminen ja avaaminen kilpailulle on todella rohkea ja iso uudistus liikennekaarihanke vastaa tähän maailman muutokseen ja tuo uudenlaista ajattelua ja teknologiaa liikenteen palveluihin ja suomen on todella tärkeää olla mukana etujoukoissa digitalisaatiomuutos joka maailmalla on menossa vasta ensimmäisiä askeleitaan on suomelle todellinen mahdollisuus ja pitkien välimatkojen maassa liikenteellä ja sen sujumisella on ihan ratkaiseva rooli maan talouden ja kilpailukyvyn kannalta toivottavaa olisi että tämän hankkeen puitteissa päästään tulokseen jossa löydetään ratkaisuja myös kaupunkiseutujen osalta liikenteeseen niin että julkinen liikenne on aidosti markkinaehtoista ja se olisi yhä useammalle aito ja houkutteleva vaihtoehto

puhemies edustaja heinäluoma sanoi äsken juuri oikein että tämä rautatieverkosto on ikään kuin verisuonet ihmisessä no me ihmiset pidämme huolen näistä verisuonista jotta ne eivät kalkkeutuisi minä ymmärrän sen että oppositio tekee välikysymyksiä mutta nyt en oikeasti ihan ymmärrä tätä sisältöä koska nyt tämä verisuonisto tämä rautatiesuonisto on niin huonossa kunnossa kun mennään itä länsi suunnassa minä olisin ymmärtänyt ja olisin jopa voinut yhtyä välikysymykseen kun olisi sanottu että sitä ei korjata miksi sitä ei korjata siihen pitää tulla rahaa

koko koko rautatieverkosto täytyy saada sellaiseksi että se ei huonokuntoisuutensa takia aiheuta onnettomuuksia mikäli sinne ei tehdä mitään niin niitä onnettomuuksia tulee ja siihen on on nyt satsattava sen lisäksi olkaa ystävällisiä ja katsokaa mitä korvaavia vuoroja on tehty korvaavia

ollut tärkeä keskustelu tänä päivänä on hienoa että jokainen puolue on maakuntien puolella tänä päivänä näistä keskustan puheenvuoroista varmasti on ymmärrettävää se että aletaan keskustelemaan että mitäs junavuoroille tapahtuu kun vr yksipuolisesti lopettaa näitä vuoroja ja asemia asemia on todella ollut tarkoitus heillä lopettaa vielä enemmän onneksi tähän on puututtu ministeriön puolelta aikaisemmin kun vr on lopettanut esimerkiksi kainuun yöjunavuoron ministeri huovisen aikana aikoinaan kovasta vastustuksesta huolimatta jouduimme tämän menettämään niin

vuorojen tilalle niin pitäisi olla iloinen siitä että maakuntien yhteydet säilyvät kyllä koen sen että nimenomaan on näiltä maakuntien pääkaupunkien välisiltä

yksityisautoiluun
värderade fru talman kun päätös näistä junalinjojen lakkauttamisista tuli niin puhuttiin vuolaasti vaihtoehdoista busseista digitaalisista kutsujärjestelmistä yksityisistä junaoperaattoreista no missä me olemme tänään tähän päivään mennessä ei yksikään bussiyhtiö ole ollut yhteydessä ely keskukseen ja tarjonnut liikenneyhteyksiä siuntiolle esimerkiksi tänään kävi ilmi myöskin että radalla ei ole yksityisiä junaoperaattoreita maaliskuussa no tämänhän me tiesimme hyvä että ministeri sen nyt myös ymmärtää sinänsä yksityinen liikenne ei ole välttämättä huono asia tätä asiaa on verrattu teleliikenteen vapauttamiseen kahdeksankymmentä luvulla mutta ei silloin tehty niin että suljettiin puhelimet osassa suomea ja kehotettiin ihmisiä käyttämään kirjekyyhkyä sillä aikaa kun hallitus vähän miettii asiaa kyllä nämä pitää tehdä kunnolla pitää valmistella asiaa pitää pohtia pitää perehtyä tosiasioihin ja neuvotella kuntien kanssa koska tässä on kysymys ihmisten elämästä koululaisten opetuksesta ihmisten työstä nämä eivät ole vähäpätöisiä asioita ja ihmiset ja ongelmat pitää

puhemies päivän uutinenhan on se että hallitus ja ministeri berner perääntyivät tämän välikysymyksen johdosta ostopalveluiden osalta ministeri berner väläytti väläytti viisi miljoonaa euroa niille rataosuuksille jotka te alun perin aioitte lakkauttaa nyt maaliskuussa ministeri berner olisi kohtuullista että kertoisitte eduskunnalle mille rataosuuksille tämä viisi miljoonaa euroa riittää mikäli näin ette tee ette suinkaan poista tätä epävarmuutta vaan pitkitätte sitä matkustin viimeksi eilen täpötäydessä y junassa jossa kaikille ei taaskaan riittänyt istumapaikkaa moni matkustajista oli raivoissaan ja lähetti teille ministeri berner terveisiä ette edelleenkään ole kertonut yhtään kestävää perustetta vilkkaasti liikennöidyn junaliikenteen lakkauttamiselle edustaja jalonen ja edustaja kopra viime viikolla kun tapasimme siuntion kunnan edustajia nuoria ja työssä käyviä sanoitte heille että päätös lakkauttaa y juna on järjetön esittäkää täällä miten aiotte sen

teki minunkin mielestäni täysin järjettömän leikkauspäätöksen me kuulimme tässä nyt selkeästi mikä on demareiden käsitys vaihtoehdosta demareiden käsitys vaihtoehdosta on siis se kun maakunnista maakuntaliitot lähettävät meille viestiä okei mielenkiintoinen vaihtoehto ainoa mitä minä olen kuullut demareitten eduskuntaryhmästä on se että autoveroleikkaus perutaan kerta toisensa jälkeen niin kehitysavussa koulutuksessa liikennepolitiikassa kuin kerta toisensa jälkeen kuinka paljon siitä riittää odotan mielenkiinnolla teidän realistista vielä taustalle autoveroleikkaus tehtiin osittain eun pakottamana ja näin säilytetään autoverokertymä

liittyen heille kunnalle itselleen liikenne ja viestintäministeriö on tähän valmis ja silloin se tarkoittaa sitä että vastuu liikenteen järjestämisestä siirtyy siuntion kunnalle

rouva puhemies kuten olemme tänään tässä salissa kuulleet ministeri berner etsii ja myös löytää korvaavia ratkaisuja junavuoroleikkauksille kiitos erittäin paljon hänelle siitä työstä täysi luottamus siihen

ei tarvitse tehdä
arvoisa puhemies minun piti kyllä ihan miettiä että kuulinkohan minä oikein kun täällä edustaja torniainen kertoi että keskusta tukee tätä hallituksen linjaa joka siis on tyly maakunnissa vedetään raiteita rullalle ja minä nyt sitten ihmettelen että olenko minä nyt viime aikoina lukenut ihan väärää tietoa lehdistä nimittäin maaseudun tulevaisuudessa pirttilahti kertoo että keskustan tehtävänä on puolustaa aluekehitystä ja tällainen politiikka rappaa aika pahasti sitä peruslinjaa vastaan ylellä kerrotaan keskustan kansanedustajat tyrmäävät ministerinsä junavuorojen lakkautukset suomenmaassa pohjois karjalan piiri kertoo että bussit eivät voi korvata junia uudessa suomessa keskustanuoret sanoo häpeällistä ja täällä sanotaan sitten että kyllä me tuemme tätä hallituksen linjaa yhteisrintamin puhemies tässä on käymässä juuri niin kuin täällä aiemmin sanottiin keskusta on tässä nyt liikkeellä kaksilla vankkureilla kovasti vastustetaan siellä maakunnissa leikkauksia ja täällä puolustetaan niitä henkeen ja vereen minä haluan

kulkuvuoronsa
arvoisa puhemies on aivan mielenkiintoista kuulla sdpn kantaa tähän aluepolitiikkaan aluepolitiikan alasajoon ja muuhun itse tulen ylä pirkanmaan seudulta ja katsoin sitä alasajoa kyllä viime hallituskaudella hyvinkin rankasti meiltä lähti kaksi varuskuntaa naapurikunnista lähti viisisataa työpaikkaa lähti valtion toimesta bussivuorot lähestulkoon lopetettiin sillä alueella minä olin muun muassa ministeri viitaseenkin yhteydessä meidän valokuituverkkojemme kehittämisestä hän otti hyvin minut vastaan mutta siihen ei tapahtunut mitään nykyhallitus on lähtenyt rakentamaan valokuituverkkoja meidän alueellemme se on aivan hieno asia nyt meille tulee kuudensadan kuudensadan miljoonan edestä lisää tiehankkeita toivottavasti me saamme nekin kuopat peittoon eli se on pääverkostoa rautatieverkosto hiussuonisto on meidän tieverkostomme on aivan hienoa kuulla ministeriltä tänään että meillä on vaihtoehtoja meillä on neuvottelut menossa meillä on vaihtoehtoja korvaaville vuoroille ja korvaaville

hallituksen liikennepolitiikka tuntuu olevan yhtä sekavaa ja huonosti valmisteltua kuin muukin politiikka mutta toivottavasti tälläkin saralla nähdään katumisharjoituksia on uskomatonta että keskustavetoinen hallitus ajaa alas maakuntien junaliikennettä ja perusteeksi ei käy se että koska edellinen hallitus lakkautti bussivuoroja niin nyt viedään junavuorotkin täällä on puhuttu siitä että hallitus panostaa liikenneinfraan mutta mitä me teemme raiteilla jos siellä ei ole liikennettä mitä me teemme verisuonilla jos verisuonissa ei ole verta on myös muistettava se että bussiliikenne on erilaista kuin junaliikenne erilainen käyttö ja sillä on isommat päästöt bussiliikenne ei ikinä voi täysin korvata junaliikennettä

arvoisa puhemies kyllä päätös leikata näistä lähijunaliikennepalveluista halvaannuttaa maakuntia suomea pitkin poikin mitä tulee siuntion tilanteeseen niin niin tottahan kunta ja helsingin seudun päättäjät ovat olleet pakotettuja nyt hakemaan minimitasolla korvaavaa ratkaisua se on niin vähäinen että se ei jatkossa tule riittämään me tarvitsemme vähintään nykyisen tasoista y junaliikennettä ihmisten työelämän koulussakäynnin ja arjen pyörimisen takia ja ilmastosyistäkin toisaalta minä haluan kiittää hallitusta siitä että on päätetty satsata väyläverkostojen korjaamiseen tiet ja raiteet on laitettava kuntoon esimerkiksi tässä rantaradan tapauksessa turun junat joutuvat paikka paikoin kulkemaan hitaasti juurikin rataverkon huonon kunnon vuoksi elikkä tässä on juuri tämmöinen kiireellinen korjattava kohde ja myös pari ohitusraidetta sinne niin sekä lähijunat että kaukojunat pääsevät kulkemaan paljon sutjakkaammin

siis on hyvä että ministeri on on käynyt keskusteluja ja neuvotteluja siuntion kunnan kanssa valitettavaa sen sijaan on että että sopimusta tai tai luottamusta ei syntynyt kuitenkin kun ministerikin nyt sanoo että että kannattavaa korvaavaa bussiliikennettä ei synny niin olisi ehkä ollut toivottavaa että sitä sitä olisi pyritty selvittämään ennen ennen päätöstä lopettaa

koska nythän on on tosiasiallinen tilanne se että inkoon inkoon osalta esimerkiksi ei tule mitään korvaavaa liikennettä siellä ei pysähdy mikään juna ja myös karjaan palvelutaso huononee merkittävästi

tässä kilpailutuksen avaamisessa on todellakin aivan keskeistä se millä tavoin sitten vastuutetaan nämä markkinaehtoiset toimijat kantamaan vastuuta niistä maakuntien markkinaehtoisesti kenties kannattamattomista reiteistä ja totesitte tämän sopimusteknisen tavan elikkä sopimusten kautta lähdettäisiin sitä rakentamaan teillä on varmasti siellä ministeriössä loistavat juristit mutta kannattaa olla kyllä varovainen ja mielelläni tätä korvausrahastomallia olisin esittämässä koska tässähän voi sitten käydä niin että helposti katsotaan että kun sopimusehtoisesti toimitaan toisten kanssa niin vrn sopimusehtoa ja vrlle annettua valtion tukea aletaankin sitten kilpailuneutraliteetin näkökulmasta pitää eu sopimusten vastaisena eli tämä varmasti pitää erinomaisen hyvin tutkia miten tämä kannattaa tehdä postipalveluitten

arvoisa puhemies arvoisa ministeri välikysymyksen taustalla onkin se syvä huoli julkisen joukkoliikenteen tulevaisuudesta ja ennen kaikkea tahtotilasta kehittää sitä paha isku tai kohtalo on on ennen kaikkea siinä että meillä lakkaa rautateitten poikkiliikenne suomesta monessa kohdin ja erittäin suuria merkityksiä sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta että myös maakuntien elinvoimaisuuden näkökulmasta jos esimerkiksi tampere keuruu ja jyväskylä haapamäki seinäjoki välien liikenne lakkaa tai lakkaa kaksituhattaviisitoista tai kaksituhattakuusitoista riippuen siitä miten nämä sopimukset syntyvät niin ei ole kysymys pelkästään henkilöliikenteestä vaan kysymys on siitä että jos radalla liikenne lakkaa niin se aikaa myöten johtaa siihen että se ratajärjestelmä helposti rapautuu ja se vaikuttaa myöskin tavaraliikenteen mahdollisuuksiin ja pärjäämiseen ja tavaraliikenne näillä alueilla on erittäin merkittävä asia myöskin tulevaisuutta ajatellen toivottavaa että tämmöistä kehitystä ei tapahtuisi
arvoisa puhemies tieverkon korjausvelkaa on kertynyt edellisten hallituskausien aikana kestämättömän paljon päijät hämeessä lähes koko tieverkko kaipaa korjausta hollolan ja lahden kautta kulkeva lahden eteläinen kehätie vt kaksitoista on yksi suomen merkityksellisimpiä merkityksellisimpiä valtaväyliä ja se on vuosikausia odottanut valtion investointia hollola ja lahti pyrkivät toimimaan edelläkävijöinä innovatiivisten liikenneratkaisujen etsijöinä ja molemmat ovat tarjonneet vt kaksitoista hanketta kokeilualustaksi uuden rahoitusmallin kokeiluun ja hallitukselle mahdollisuutta hyödyntää kuntien kahdenkymmenenkahdeksan prosentin rahoitusta hankkeelle hanke vaatii uutta lainsäädäntöä sekä uudentyyppistä otetta suurten liikennehankkeiden toteutukseen näettekö arvoisa ministeri että tämäntyyppisellä

innovatiivisesti toteutetulla hankkeella on mahdollisuus toteutua nopeammin ja tehokkaammin tässä tiukassa taloudellisessa

rouva puhemies liikenteen pitää vastata ihmisten tarpeeseen ja ja nyt tässä välikysymyksen tulokulmakin on sellainen että ollaan sitouduttu yhteen liikennevälineeseen ja ollaan huolissaan siitä pääsevätkö ihmiset kulkemaan junalla kun kun kun pitäisi katsoa sitä ihmisten tarvetta elikkä tarvehan on kulkea tietty yhteysväli töihin kouluun opiskeluihin tai muihin asiointiin ja varsinkin silloin kun se tehdään veronmaksajien rahoilla tuettuna niiden ratkaisujen pitää olla taloudellisia niiden pitää olla kestäviä ja ja pitkälle tähtääviä ja sitten niiden pitää olla ympäristöystävällisiä

hieman hämmästyttää edustaja jokisen puheenvuoro sikäli että meidän joukkoliikenne on koostunut eri eri muodoista on bussiliikennettä on rautatieliikennettä on vesiliikennettä lentoliikennettä ja nyt hallitus aikoo lopettaa junayhteydet keskisestä suomesta kokonaan yksi vaihtoehto poistuu eihän siellä ole sitten muuta sanoisin vain tämän päivän suurin uutinen on se mitä edustaja feldt ranta totesi että ministeri ilmoitti että välikysymyksen painostuksessa ja huonosta valmistelusta hallitus on muuttanut aikaisempaa mielipidettään velvoiteliikennettä lisätään viidellä miljoonalla mutta sitten leikkaus on viisitoista miljoonaa kertokaa mistä tämä kymmenen miljoonaa tulee tai mitkä rataosat jäävät nyt sitten rullalle edustaja ihalaisen esiin nostama tavaraliikenteen huoli siitä että nämä radat jäävät henkilöliikenteeltä käyttämättä on ihan aiheellinen sikäli minä tiedän kokemuksesta kolme vuotta menee jos radalla ei ole liikennettä ja kunnossapito loppuu niitä saa sitten sen jälkeen panna rullalle eikä sen jälkeen niitä voi enää

arvoisa puhemies hallitus on hyvin johdonmukainen se on tiennyt siitä että joudutaan leikkaamaan me tiedämme myöskin että me panostamme yhteiskuntana yksi pilkku kolme miljardia euroa vuosittain joukkoliikenteen tukemiseen tästäkin me joudumme tulevaisuudessa leikkaamaan

hallitus on aidosti halunnut antaa tilaa joukkoliikenteen linja autoyhtiöille hakea aidosti korvaavia ratkaisuja tuottaa palveluita tietäen että tarvittaessa hallituksella on aina keinot löytää velvoiteliikenteen kautta mahdollisuuksia paikata liikennettä siellä missä sitä ei synny

korvaava bussiliikenne ja velvoiteliikenne mahdollistavat sen että sujuvasti voimme siirtyä kohti laajempaa palvelua ja palveluverkkoa sitten kun kilpailu saadaan aidosti liikkeelle samanaikaisesti haluamme huolehtia siitä että kaikki liikennemuodot suomessa kehittyvät junaliikenne linja autoliikenne taksiliikenne mutta myöskin pyöräily kävelymahdollisuudet ja autoilu me haluamme huolehtia siitä että jakamistrendejä huomioidaan ja haluamme myöskin mahdollistaa yrittäjyyttä ja sitä että on muitakin jotka ovat valmiita investoimaan liikenteeseen kuin veromaksajat se on meidän tehtävämme ja sitä tehtävää tulemme toteuttamaan
tulkitsen että on vielä halua jatkaa keskustelua

kiitoksia ministerille monista vastauksista muutama kysymys jäi kuitenkin vielä mieleeni jos liikennepolitiikan uudistamisen tarkoituksena on markkinaehtoisuus ja kilpailun vapauttaminen rajoituksia ja ohjauksia purkamalla tahdon esittää kolme täsmäkysymystä myös tällä kertaa ensimmäinen kysymys on miten eri toimijoille hajautetut markkinat tukevat yhteiskunnalle tärkeitä julkisen liikenteen koordinoituja kehittämishankkeita kysymys numero kaksi miten parannetaan eri liikennemuotojen parempaa yhteensovittamista esimerkiksi yhtenäisten matkaketjujen lippujärjestelmien kautta ja kysymys numero kolmonen

arvoisa ministeri raideliikenne erittäin tärkeä nuorten ja ja iäkkäämpien työmatka ja opintomatkaliikkumisväline se on turvallinen ja nyt kun miettii näitä

lakkautettavia reittejä raideliikenteen reittejä niin esimerkiksi jos tuolta joensuu varkaus väliltä jossa on liikkunut noin satatuhatta matkustajaa vuodessa kaikki siirtyvät linja autoliikenteeseen se tietää kahtatuhatta linja autovuoroa lisää erittäin raskaassa liikenteessä liikennöity tieväli millä tavalla tämä lisää liikenneturvallisuutta ja parantaa matkustajien turvallisuutta siellä

arvoisa puhemies arvoisa ministeri berner joka olet päättänyt lakkauttaa junavuoroja ja suosia linja autoja tulen itä suomesta ja junavuorojen vähentäminen heikentää olennaisesti meidän maakuntien saavutettavuutta vaikeuttamalla työ ja asiointimatkoja heikennykset aiheuttavat paikallis ja vapaa ajan asukkaille ja yrityksille merkittävästi inhimillisiä ja taloudellisia ongelmia koko itä suomessa näiden kokonaisten junareittien lakkautus maakunnista ja kasvukeskusten välisen junaliikenteen vuorojen harventaminen todellakin ennenkuulumatonta aluepolitiikan alasajoa miksi hallitus omin päätöksin luo kasvavia alue eroja ja lisää alueiden välistä epäoikeudenmukaisuutta onko keskusta hylännyt nyt aluepolitiikan aivan kokonaan

arvoisa puhemies kyllähän on niin että kun edellinenkin hallitus joukkoliikenteestä leikkasi ajattelen vaikka omaa kotiseutuani lapissa niin ei siellä maaseudulla sitä joukkoliikennettä juurikaan ole enää edes ollut eivätkä ne edelliset toimet sitä paljoa auttaneet nyt sen sijaan on kuitenkin nostettu esille asioita kutsuliikennettä monenlaista kehittämistä miten me saisimme uutta niille alueille joilla ei enää ole ole ollut joukkoliikennettä

on hyvin keskittynyt helsinki vantaalle kansainvälisen liikennöinnin osalta kyllä meidän pitäisi pystyä purkamaan säännöstä sen osalta että me saisimme myös muita kansainvälisiä lentokenttiä tähän maahan katsokaa miten norjassa ja ruotsissa on tehty siellä on lukuisia kansainvälisiä lentokenttiä tämä palvelisi myös

arvoisa rouva puhemies täällä oppositiosta taisi edustaja johanna karimäki nostaa esille tämän väyläverkoston kuntoonlaiton se oli hienoa hienoa ja positiivista puhetta ja tähän asiaan itsekin ottaisin kantaa perusväylät soratiet sillat pääväylät niiden kunnossapito on ensitärkeää tällä hetkellä mitenhän huonossa kunnossa suomen tieverkko onkaan se on hyvä asia että meillä kärkihankkeisiin ja ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan tuo yksi pilkku kuusi miljardia vuoteen kaksituhattakahdeksantoista mennessä nämä pikapaikkaukset joita tässä on vuosia harrastettu eivät kestä uusiutuvat reiät siellä tiestössä ovat entistäkin pahempia olemme saaneet nyt jo kuulla että liikenneturvallisuus on heikentynyt meillä on elokuun loppuun mennessä yhtä paljon jo menehtyneitä liikenteessä kuin viime vuonna elikkä meillä on paljon vielä tehtävää kysyisinkin teiltä hyvä ministeri sitä miten tieverkon kunnostamisasiat nyt etenevät tulevaisuudessa

koko viime kauden nykyiset oppositiopuolueet tekivät erittäin keskittävää politiikkaa hallituksessa ja ja tuntuivat kiinnostavan vain nämä metropolien suuret raidehankkeet jotenkin tuntuu hämmentävältä olette nyt suuria aluepolitiikan airueita

eli aiheutettiin myös tätä kriisiä ja on kysyttävä onko vrn hinnoittelu ollut oikeaa jos kaksi ihmistä lähtee esimerkiksi autolla he ajavat edullisemmin kuin vrn lipuilla nyt onneksi vr on joutunut tulemaan lippuhinnoissaan vastaan eli olisiko kilpailutus sitten kuitenkin vastaus tähänkin kysymykseen on erittäin hyvä että ministeri nimenomaan pitää esillä myös tämän velvoiteliikenteen että sillä tuetaan niitä alueita niitä raiteita mikä ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa ja se pitää pitää yllä se on aluepolitiikkaa ja se on tärkeätä ja myös niin ettei kermaa kuorita vaan jos annetaan joku supervuoro jollekin yksityiselle operaattorille sen pitää

edustaja alatalo viittasi siihen että viime kaudella oli hankkeita vireillä tekeillä ja niitä tehtiin ja ne ovat vieläkin rakenteilla nyt tällä hetkellä ei ole hankkeita ja en tiedä onko se hyvä asia että hankkeita ei ole suomen pitäisi hakea ten t rahoja ensi vuoden puoleenväliin mennessä pitäisi olla selvillä pitäisi olla olemassa joku hanke jolle voi hakea mahdollisesti kymmeniä miljoonia jopa enemmän ten t tukea euroopan unionista mutta kun ei hankkeita ole niin jäävät myöskin nämä tukirahat mahdollisesti saamatta elikkä muistutan kuitenkin

täytyy heti tarttua tuohon edustaja uotilan ten t hankkeeseen kouvolan seudulla on ten t hanke heti valmiina jos vain valtiovarainvaliokunta ja eduskunta myönteisesti siihen suhtautuvat nimenomaan rautatiehanke iso logistiikkakeskus on sinne syntymässä että kyllä hankkeita löytyy kovasti arvostellaan täällä että tämä oli nyt aluepolitiikkaa liikennepolitiikan tavoitteet ja niiden vaikutukset kansalaisiin itse ainakin näen sen että tämä mitä ministeri berner on täällä myös esitellyt on hyvä tavoite turvata joukkoliikenne maaseudulla mutta myös täällä kaupungissa meillä täytyy huomioida pääkaupunkiseudun erikoistarpeet mutta erityisesti nämä haja asutusalueet ja siellä tämä perusväylien kunnossapito ja korjausvelan osoittaminen on erinomainen hanke ja kannatan lämpimästi sitä

arvoisa puhemies joka tapauksessa on selvää että tämmöinen yleinen joukkoliikenteen näivettymiskehitys yleinen joukkoliikenteen näivettymiskehitys on saatava saatava katkaistua kyllä tätä joukkoliikennettä kokonaisuutena on on uudistettava ja ei siihen valitettavasti riitä se millä tavalla valtion tukia tai kuntien tukia tähän kokonaisuuteen kohdennetaan kyllä tässä tarvitaan paljon paljon paljon muitakin muutoksia minä uskon sillä tavalla että vr jonkun verran sitä yhtiötä tuntevana on valmis valmis kilpailuun minä ymmärrän sillä tavalla että vrää on on kehitetty viime vuosina todella rajusti mutta on tässäkin keskustelussa syytä muistaa sama minkä edustaja kalli tuossa totesi että kyllä esimerkiksi viime kaudella rehellisyyden nimissä hallitus heikensi vrn kehittämismahdollisuuksia näillä ylimääräisillä tulosleikkauksilla muun muassa muistaakseni vuoden kaksituhattakolmetoista tulosta leikattiin lähes kolminkertaisesti sillä summalla mitä nyt tästä ostoleikkauksesta vähennetään eli kyllä tässä viime kaudenkin hallituspohja joutuu menemään peilin eteen

rouva puhemies jotta koko maa pysyy asuttuna tarvitaan myös työpaikkoja ja jotta työpaikkoja on koko maassa tarvitaan liikennettä muutakin kuin pelkästään henkilöautoliikennettä tähän vrn selän taakse menemiseen tehnyt joitain päätöksiä pitää kyllä kysyä keskustan puolueelta kuka vastaa omistajaohjauksesta ymmärtääkseni pääministeri sipilä tällä hetkellä ja varmaan jotain vaikutusvaltaa toivoisin voi olla myöskin omistajaohjauksesta vastaavalla ministerillä niihin päätöksiin mitä yhtiöt tekevät

kysytään pääministeriltä sitten kun hän saapuu sairauslomalta

rouva puhemies kyllä on todella tärkeätä että suomessa liikennepolitiikassa pystytään uudistumaan se on tärkeätä meidän taloudellisen kehityksemme kannalta jotta meillä liikenneväylät toimivat jotta voidaan tehdä näitä peruskorjauksia se on tärkeätä myöskin sen takia että ihmisten tarpeet muuttuvat ja niiden mukaan liikennepolitiikkaa kehitetään keskusta kehittää koko suomen alueella liikennepolitiikkaa mutta emme me voi enää olla tässä resiinamaailmassa vaan maailma on muuttunut todella paljon siitä on todella valitettavaa että että vr ei ole pysynyt tai sen ei ole annettu pysyä uudistuksen pysynyt kilpailukykyisenä vaihtoehtona useinkaan ihmisille ja se on johtanut siihen että matkustajamäärä ei ole kehittynyt sillä tavalla kuin olisi ollut tärkeätä minusta on tärkeää että suomessa on ministeri joka pystyy uudistamaan meidän liikennepolitiikkaamme tässä hyvin haasteellisessa tilanteessa meidän eduskunnassa kannattaa kaikkien antaa tuki totta kai me voimme joka toinen viikko tehdä välikysymyksiä niin kuin nykyään tehdään mutta ei anneta sen haitata
arvoisa

puhemies maakuntien alasajo näillä liikennepoliittisilla päätöksillä on ollut ennen tätä keskustelua myös keskustan murhe sillä niin moni keskustan kansanedustaja on aiemmin ilmaissut ilmaissut harmistuksensa oman ministerin toimintaa kohtaan tänä syksynä myös ministeri vehviläinen on sanonut ettei hän usko bussiliikenteen voivan toimia junaliikenteen korvaajana pohjois karjalassa ja hän on luvannut tehdä kaikkensa ettei junavuoroja joensuusta varkauteen ja nurmekseen lopeteta olisin halunnut kysyä ministeriltä mitä hän on tehnyt mutta kun hän ei ole paikalla niin

puhemies te ministeri berner olette aika suurella puheella selvitellyt uudistushankkeita ja linjaa kieltämättä se on myös herättänyt varhemmin joitakin hermostuneita puheenvuoroja myös siellä maakunnissa mistä on paljon paljon puhuttu syyttelyhän se leimaa helposti juuri tällaista keskustelua vaikka kaikki ovat olleet osaltaan viime vuosien aikana vastuussa näistä asioista kyllä minusta tuntuu että kun kaikki me haluamme puolustaa joukkoliikennepalveluita niin se on vain niin että nykykonseptilla ihan semmoisenaan joukkoliikennepalveluja nykytasollaan ei voida pitää vaan jotakin tälle täytyy tehdä että se perusidea että se säilyisi koko maassa olisi elinvoimainen jotakin täytyy tehdä

minun kysymykseeni ministeri berner mikä on se aluerakenne johon te pyritte nyt näillä uudistuksillanne

suomi on pitkien etäisyyksien maa monella perheellä on yksi auto kaksi autoa itsekin asun paikkakunnalla jolla ei ole ollut linja autoliikennettä viiteentoista viiva kahteenkymmeneen vuoteen ilman autoa on ihan mahdoton päästä sieltä minnekään tässä välikysymyksessä ollaan ihan aiheesta huolissaan kuinka kansalaiset pääsevät liikkumaan tulevaisuudessa hyväkuntoinen ja toimiva tieverkosto takaa sen että koko maamme pysyy asuttuna siitähän on nyt ollut puhe koko iltapäivän että koko maa pysyy asuttuna mutta mitä tekee hallitus bensaveroa ei nosteta autoveroa alennetaan kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa laitetaan pelkästään perusväylänpitoon ja yksityisteiden avustukseen tämä parantaa ihmisten mahdollisuuksia liikkua omalla autollaan koska se auto on pakollinen tämä tarkoittaa parannuksia kaikille autoileville vielä kysyisin ministeriltä

arvoisa puhemies olisin ihan tässä ministeriltä sellaisen tarkentavan kysymyksen kysynyt kun annoitte äsken ymmärtää että esimerkiksi tämän y junan osalta ei ole kannattavaa korvata sitä vaikka vaikka nimenomaisesti siellä niitä asiakkaita olisi miten sitten jossain muualla päin suomea olisi kannattavaa korvata tämä raideliikenne vaikkapa bussiliikenteellä kun sitä nyt supistetaan juuri sen takia ettei ole asiakkaita minusta tämä logiikka ei nyt tässä keskustelussa oikein toimi siellä missä on asiakkaita ei voida korvata koska se ei ole kannattavaa ja siellä missä ei ole asiakkaita se yhtäkkiä onkin kannattavaa olisi minusta hyvä että käytäisiin tässä keskustelussa eduskunnassa tätä ihan läpi sitten täytyy kyllä hieman ihmetellä tätä kaksinaamaisuutta mitä on tässä esiintynyt syksyn mittaan hallituspuolueiden edustajat ovat kaiken maailman maakuntalehdissä haukkuneet nyt ministereiden ratkaisuja ja ja sitä että näitä junavuoroja ei saada lakkauttaa sitten tullaan tänne eduskunnan isoon saliin ja täällä väitetään ihan toista niin että kyllä tässä nyt olisi vähän hallituspuolueidenkin edustajilla

puhemies alueille maakunnille ja aluepolitiikalle toimivat kulkuyhteydet ja toimiva raideliikenne ovat aivan elin ehto kun tulen tuolta pohjoisesta niin tiedän että maakuntien keskustalaiset hyvin laajasti jakavat tämän saman näkemyksen nyt meillä on yhteinen huoli huoli esimerkiksi siitä miten järjestetään oulun ja kajaanin väliset yhteydet kun junavuoroja leikataan ei niitä aivan käden käänteessä voida bussilla korvata koska myöskään ei ole turvattu perusparannusrahoja eikä tie ole kunnossa ei bussissa myöskään esimerkiksi työskentely ole samanlaista kuin junassa työskentely olisi missä voi ladata omia tietoliikennevälineitään ja niin edelleen hullunkurista on myös tuo pääradan liikenteen leikkaaminen kun siihen on vuosien varrella yhdessä satsattu satoja miljoonia euroja ja nyt esimerkiksi oulu seinäjoki väliltä vuoroja karsitaan jää puhemies semmoinen vaikutelma että tämän hallituksen puhe maakunnista on kyllä pitkälti pelkkää byrokratiaa nyt ollaan ison kohun seurauksena lanseerattu nämä itsehallintoalueet ja vaikuttaa siltä että me saamme kyllä nämä maaherran virat mutta ei siellä maakunnissa paljon kyllä tavalliselle ihmiselle enää ole kun asemat suljetaan ja

arvoisa puhemies kuten täällä edustaja kääriäinen totesi tämä hallitus joutuu nyt tekemään myös vaikeita päätöksiä liikennepuolellakin mutta kun katsotaan sitä isoa kuvaa mikä on hallituksen linja niin kyllä tämä hallitus ottaa koko maan voimavarat käyttöön jos ajatellaan liikennepolitiikkaakin ja näitä meidän satsauksiamme vaikka korjausvelan vähentämiseen niin siinä koko suomeen tullaan tekemään merkittäviä hankkeita ja ja satsataan jopa kuusisataa miljoonaa euroa tämän tämän koko maan voimavarojen käyttöönottamiseksi sen takia ei voi muuta kuin hieman olla hämmästynyt ja toisaalta iloinen siitä että täällä sdpn ja vihreitten riveissä on erittäin voimakkaasti nyt lähdetty maakuntia ja aluepolitiikkaa puolustamaan tämä hämmästyttää sen takia vaikka tämä on myönteinen asia että tässä on tapahtunut yhtäkkiä yhdessä yössä kun teistä tuli hallituspuolueesta oppositiopuolue semmoinen käänne että kelkka kääntyi aivan toisenlaiseksi sitä ennen se edellisen hallituksen viesti oli lähinnä se että minne ei raitiovaunulla pääse ei kannata edes mennäkään

arvoisa arvoisa puhemies me emme ennen vaaleja esittäneet näiden raideyhteyksien lakkauttamista ettekä tekään mutta vaalien jälkeen vastoin lupauksianne te tämän teitte ja kun te syytätte meitä että nyt me nostamme tätä ja kauhistelemme mitä tämä tarkoittaa maakuntien elinvoimalle niin jos ette minua usko edustaja lohi uskokaa edes kansanedustajakollegoita pirttilahti mikko savola ja anne kalmari jotka kirjallisessa ministeri bernerille toteavat että lakkauttamispäätös jättää ison aukon suomen raideliikenteen karttaan päätöksellä on vakavia seurauksia alueiden elinvoimalle jos ette minua usko uskokaa edes puoluetovereitanne arvoisa puhemies kun täällä on puhuttu näistä korvaavista muodoista niin otetaan esimerkki kankaanniemen bussiliikenne haapamäellä välillä jyväskylä seinäjoki lisää matka aikaa puolitoista tuntia nopeampi nopeampi on mennä tampereen kautta onko tämä sitä korvaavaa liikennettä ja nyt kysymys kulkeeko tällä ratavälillä juna

arvoisa puhemies haluan edustaja lindtmanille todeta että nytten kun puhuin tästä isosta kuvasta että mikä on hallituksen aluepolitiikan linja ja ja koko maan kehittämisen linja niin en puhunut näistä yksittäisistä raideliikenneratkaisuista jotka osittain ovat ikäviä ja hankalia niitä joudutaan nyt tekemään jotain on tehtävä mutta pitää katsoa sitä isoa kuvaa ja se edellisen hallituksen iso kuva maakuntia kohtaan oli aivan erilainen kuin tämän hallituksen täällä on mainittu muun muassa sdpn riveistä tämä

rajansa se on edellisen hallituksen mollaamisellakin jos edellinen hallitus edustaja lohi teki niin julmettuja ratkaisuja maakuntia ja haja asutusalueita kohtaan niin kai te nyt pääministeripuolueena olette korjaamassa näitä ratkaisuja

viime kaudella tässä suhteessa tehdyn päätöksen palauttamista tai peruuttamista viime vaalikaudella

joka kerta kun hallitus joutui tekemään ikäviä säästöpäätöksiä jotka kohdentuivat eri puolille suomea myös maakuntiin hallitus sai kuulla kunniansa siitä että kyseessä oli ideologinen keskittäminen ilmeisesti nyt käsittelemme aihetta jossa on kyseessä epä ideologinen keskittäminen

sipilän hallituksen politiikassa joka on yhdessä hallituspuolueiden kanssa sovittu ja hyväksytty näkyy juuri tämä korjausvelan poistaminen eli ne investoinnit jotka tuovat edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämiselle ja ja aiemminkin on todettu junat eivät kulje riittävän nopeasti ne eivät pärjää tässä kilpailussa ja edustaja lindtman kun aiemmin sanoitte todellakin että nyt ei investoida sitten uusiin kohteisiin todellakin nyt laitetaan sekä rautateitä että niitä upottavia maanteitä kuntoon jotta suomessa yleensäkin tämä liikenne pystyy pelaamaan ja se on tämä oleellinen kysymys arvoisa puhemies me tarvitsemme ilman muuta myös uusia investointeja ja tässä haluan kyllä olla kannustamassa hallitusta siinä että me haemme tämän vaalikauden loppupuolelle niitä mahdollisuuksia millä ihan oikealla tavalla pystytään luomaan uutta rahoitusta uusille investoinneille korjausinvestoinnit on hoidettava nyt kuntoon mutta tarvitaan myös

rouva puhemies kun puolen suomen liikenneministeri kyllönen oli tehtävässään hän varmisti yksinoikeussopimuksen vrlle vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä nyt kun keskusta valitsi liikenneministeriksi hyvin kapean suomen liikenneministerin hän yrittää tuhota tämän ja jo hätäpäissään puolessa vuodessa avata kilpailulle mitä kilpailu pahimmillaan voi tarkoittaa maassa joka on huomattavasti pienempi kuin suomi ja huomattavasti tiheämmin asuttu kuin suomi isossa britanniassa kilpailuttaminen on on johtanut siihen että junalippujen hinnat ovat nousseet

tukea on jouduttu kasvattamaan näille yrityksille jotka tekevät samaan aikaan isoa voittoa tähänkö ministeri berner nyt pyrkii

ministeri berner on kyllä vastannut esitettyihin kysymyksiin niin selkeästi että oppositiolla on kysymyksiä enää yhtä vähän kuin on näitä vaihtoehtojakaan tämä iso iso linja mitä hallituksella on on tämä uusi liikennepolitiikka liikennekaariesitys pitää siitä paljon paljon sisällään

tietävät tasan tarkkaan mitä tämä maas ajattelu tarkoittaa siinä on avain oikeastaan kaikkiin näihin liikenneongelmiin mitä mitä täällä suomenmaassa on ollut haluan nostaa esille yhden konkreettisen esimerkin niin että edustaja arhinmäkikin ymmärtää mistä puhutaan se on tämä taksin valopilkku sovellutus se se on aivan loistava esimerkki tästä uudenmuotoisesta

rouva puhemies tämän päivän keskusteluun haluan vielä muistuttaa että on yksimielisesti esittänyt että junavuorojen lakkauttamisen säästötoimien kokonaisvaikutukset selvitetään aidosti lisäksi se edellytti yksimielisesti että on on oltava alueiden elinvoimaisuuden ja kehittämisen näkökulmasta tarkemmat suunnitelmat korvattavista liikennejärjestelyistä ennen kuin junavuorojen lopettamisia tullaan toteuttamaan tämä kaikki siis yksimielisesti mukana myös hallituspuolueiden kansanedustajat mielestäni vähintä mitä hallitus voi nyt tehdä on tehdä nämä laajat vaikuttavuusarviot alueiden kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen niin että tämä kokonaisuus otetaan aidosti huomioon minä toivon että te teette tämän ei oppositiota ei hallintoneuvostoa vaan alueiden ihmisiä ajatellen ja ainakin yhteen kysymykseen on vielä tulematta vastaus ministeri berner me odotamme edelleen vastausta siihen mihin maakuntaan olette valmiita satsaamaan nämä luvatut viisi miljoonaa joka täällä tänään salikeskustelussa on pyörinyt
sitten ministeri berner kolme minuuttia puhujakorokkeelta ja sen jälkeen puhujalistaan

arvoisa puhemies hallituksen liikennepolitiikka on nimenomaisesti perustunut avoimuuteen olemme kertoneet ostoliikenteen leikkauspäätöksistä varhaisessa vaiheessa juuri siksi että olemme halunneet olla avoimia vrn yt prosessien keskellä olevaa henkilöstöä kohtaan mutta samalla myöskin antaa tilaa osallistua tämän

on siihen ollut tahtoa vain ostoliikenne on se jota hallitus leikkaa hallitus ei leikkaa junaliikenteestä kokonaisuutena ja junaliikenne ei tule lakkaamaan suomesta ei pystysuunnasta eikä poikittain koordinaatio tulee tapahtumaan nimenomaan tulevassa kehitteillä olevassa liikennekaarilainsäädäntöhankekokonaisuudessa jossa tullaan kehittämään liikennemuotoneutraalisti kaikkia liikennemuotoja ja kehittämään sitä että saamme parempia palveluja parempaa hintatasoa ja parempia ratkaisuja koko suomeen lippujärjestelmät ovat siinä nimenomaan yksi keskeinen työkalu jolla näitä eri liikennemuotoja voidaan keskenään yhdistää ja voidaan että asiakkaat saavat kokonaisvaltaisia matkaketjuja itselleen hankittua ja ennustettua niiden kautta hintaa aikaa ja omaa vaikutusta ympäristöön ostoliikenne ei tule suomesta lakkaamaan päinvastoin me tulemme jatkossakin tarvitsemaan yhteiskunnan tukea mutta on myöskin selvää että sen rinnalle me tulemme tarvitsemaan yksityistä sektoria investoimaan ja olemaan mukana rakentamassa tulevaisuutta liikenteen näkökulmasta

myöskin palveluketjujen mahdollisuuteen liikennekaari tulee myöskin mahdollistamaan uusia rahoitusmalleja ja uusia liikenteentuottomuotoja on aivan selvää että me tarvitsemme merkittäviä investointeja ja suuria liikennehankkeita myös tulevaisuudessa ten t hakemuksia varten hallitus valmistelee parhaillaan listaa suurista investointihankkeista ja kytkemme sen pohdinnan yhteen uusien rahoitusmallien kanssa olemme luvanneet tiedottaa ja kertoa tämän vuoden puolella joulukuun aikana koko maata tullaan kehittämään myös investointien näkökulmasta
edustaja mäkipää nyt siis siirrytään puheenvuorolistaan

arvoisa puhemies

joukkoliikenteestä yksityisautoiluun muun muassa ja että hallitus vaarantaisi vientiteollisuuden ja ja talouskasvun näitä maan elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä asioita on vuosikausia edellisten hallitusten aikana vaarannettu monin eri tavoin tällä hallituskaudella sentään ollaan vähentämässä perustienpidon korjausvelkaa jota on kertynyt runsaasti useiden vuosien laiminlyönnin seurauksena kelvollinen tieverkosto on edellytys koko maan asuttuna pitämiseksi samoin teollisuuden ja viennin elinvoiman ja kasvun ehto metsäteollisuus on maamme suurin ja tärkein elinkeino ja tulee kasvamaan vielä muun muassa biotalouden kehityksen myötä suurin osa metsäteollisuuden raaka aineista eli puusta kulkee kumipyörällä puuta kuljetetaan hankalien metsäautoteiden varrelta läpi harvaan asuttujen seutujen missä ei ole rautatiekiskoja vaan rapautuneita maanteitä samojen teiden varrella haja asutusalueilla asuu ihmisiä joille henkilöauto on välttämätön ja ainut kulkuyhteys kulkuyhteys jos en käyttäisi omaa henkilöautoa en koskaan ehtisi näihin täysistuntoihin hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuuluu perustienpidon korjausvelan vähentäminen johon panostetaan

kuusisataa miljoonaa euroa vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista nyt pitääkin muistaa että kohdennetaan rahaa myös sinne syrjäisempienkin kuntien teiden korjauksiin ei pelkästään valtateille ja keskuskaupunkien liepeille lisäksi kohdennetaan vuosina kaksituhattaseitsemäntoista yhteensä yli miljoonaa euroa liikennehankeinvestointien määrärahoja uudelleen kehittämishankkeista perusväylänpitoon ja ja yksityisteidenkin avustuksiin nämä ovat niitä toimia jotka ovat välttämättömiä koko maan elinkelpoisuuden ja talouden kasvun kannalta tämä on ollut myös yksi kohta meidän perussuomalaisten ohjelmassa oppositio on huomioinut että häiriöt rataverkon ruuhkaisimmilla osuuksilla heijastuvat yksiraiteiseen rataverkkoon koko maassa on selvää että myös rataverkkoa on kehitettävä sellaisilla reiteillä jotka vastaavat valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin kasvavaan kuten päärata helsingistä tampereen kautta ouluun joka on keskeinen osa ten t ydinverkkoa lisäraiteet tällä reitillä olisivat koko maan teollisen kilpailukyvyn kannalta tärkeää rataverkon kehittämistä arvoisa puhemies junavuorojen lakkautukset ovat aina ikäviä päätöksiä kenen kohdalle ne sattuvat tärkeitä lähijunahankkeita on ollut toteuttamatta koska vrllä ei ole ollut tahtoa esimerkiksi tampereen kaupunkiseudulla olisi nykyisellä rataverkolla tähän mahdollisuus ja seudun työmatkaliikenteen kannalta myös selkeä tarve vrn monopoliaseman purkaminen ja lähijunaliikenteen avaaminen muille operaattoreille voisi antaa mahdollisuuden sujuvaan paikallisliikenteeseen kaupunkiseuduilla myös muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla

ja aivan lopuksi koska oppositiosta ei ole ollut mitään semmoista todellista vaihtoehtoa odotan mielenkiinnolla mitä liikenneministerimme on antanut tälle tulevaisuuden visiolle kehitetään myös vapaata kilpailua otetaan tämä liikennekaari siinä on taksia kutsutaksia kimppakyytiä jos jonkinlaista ja toivottavasti myös nämä mukavat sanat tulevat sitten joskus toteen että jokaisella paikkakunnalla aina hangosta utsjoelle voitaisiin olla suhteellisen tyytyväisiä liikennepolitiikkaan

arvoisa herra puhemies

koskee kaikkia suomalaisia ihmisiä ja se on elinkeinoelämän ja meidän vientimme edellytys että liikenne ja liikenneverkko toimii ja liikenneverkko on kunnossa sen takia ollaan tässä yhteisellä asialla tämän hallituksen liikennepolitiikan betoni ja perustus kyllä valettiin viime vaalikaudella siinä yhteisessä korjausvelkatyöryhmässä joka oli parlamentaarinen se työ lähti eduskunnan liikennevaliokunnasta joka peräsi korjausvelkaan ratkaisuja ja malleja miten se hoidetaan eli liikennevaliokunta laittoi sen työn liikkeelle ja sitä ministerien johdolla sitten vietiin ja siinä työssä olivat kaikkien puolueiden edustajat mukana sitä tehtiin tiukasti ja hyvässä hengessä ja päädyttiin yksimieliseen loppuraporttiin jonka pohjalta on nyt tähän nykyiseen hallitusohjelmaan viety esimerkiksi tämä korjausvelan taittamiseen tähtäävä kuudensadan miljoonan lisärahoitus ja sitä vielä hallitus täydentää tuolla kolmensadankuudenkymmenenneljän miljoonan kärkihankerahoituksella eli tässä suhteessa on lähdetty yhdessä liikkeelle ja ja ollaan sen polun alussa joka joka sitten parantaa meidän liikenneverkkoamme siinä korjausvelkatyöryhmän raportissa oli muutama muukin tärkeä asia jotka ovat vielä toteutumatta mutta myöskin harkinnassa eli yksi kärki oli myös se että pitää etsiä nyt uusiin isoihin liikenneinvestointeihin rahoitusmalleja joilla voidaan ottaa mukaan yksityistä rahaa kuntien alueiden panostuksia elinkeinoelämän toimijoiden panostuksia ja sitten valtio on osaltaan myös siellä vivuttamassa näitä asioita eteenpäin ministeri berner on ansiokkaasti laittanut tämän rahoitusmalliselvityksen liikkeelle ja on sen luvannut että tämän vuoden loppuun mennessä näitä rahoitusmalleja päästään arvioimaan siinä vaiheessa on erittäin tärkeää että kun se arvio tehdään niin sen jälkeen valitaan joku rahoitusmalli ja pilotoidaan kokeillaan miten ne käytännössä toimivat ja lähdetään katsomaan miten me pystymme jatkossa liikenneverkkoa kehittämään vaikka talous on tiukkaa tässä tilanteessa ei saada kokonaan unohtaa tulevaisuutta ja niitä isoja investointeja eikä hallitus aio niitä unohtaakaan tässä mennään eteenpäin sitten kolmas

kolmen vaalikauden aikana liikennettä kehitetään mitä tavoitteita asetetaan tämän kaltainen malli on esimerkiksi ruotsissa käytössä ja se on aivan välttämätön ei voi olla niin että liikennepolitiikan suunta vaihtuu

alue ja elinkeinoelämän toimijat jotka sillä välillä toimivat tulevat mukaan siihen suunnitteluun ja sitten kohdennetaan ne ne investointitarpeet sen mukaan niin silloinhan me pääsemme tässä tässä eteenpäin hyvin ja tätä hallitus nyt tekee ja ja ainakin itse koen että siihen on myös nykyisten oppositiopuolueiden vahva tuki ja sehän tässä pitää ollakin yhteistä asiaa on kun liikennepolitiikkaa viedään eteenpäin no tämän päivän keskusteluun hiukan hiukan oudoksun sitä että täällä on ollut opposition taholta sellainen henki että että

on kaksikymmentäkahdeksan asemaa joissa henkilöliikenne päättyisi ja siellä puolet niistä asemista on semmoisia joissa tehdään vain kaksikymmentä matkaa vuorokaudessa siis kaksikymmentä matkaa se tarkoittaa kymmentä ihmistä jos se ihminen tulee takaisinkin ei kai voi olla niin että me hinnalla millä hyvänsä siellä voimassa tärkeintä ihmisille on että he pääsevät kulkemaan ja silloin täytyy teknologianeutraalisti tämä liikenne järjestää ja siihen nyt haetaan malleja myös hallituksen työssä

arvoisa herra puhemies

ottamalla rahat autoveron alennuksesta miksi siksi että muutoin käynnissä on aluepolitiikan ideologinen alasajo keskustan johdolla ajettu päätös on tuhoisaa alueiden ja maakuntien kehitykselle maakunnista lakkautetaan junavuoroja ja kasvukeskusten välisiä vuoroja harvennetaan maakuntien lentokentät ovat uhan alla ja finnairin myynnilläkin jo spekuloidaan on vaikea uskoa todeksi että hallitus keskustalaisen pääministerin ja liikenneministerin johdolla on päättänyt lopettaa maakuntien suomen poikittaisjunaliikenteen lähes kokonaan ratoihin sidottu kansallisvarallisuus hukataan sillä siellä missä ei juna kulje ei ole myöskään raidehuoltoa sinne ne romuttuvat kasvamaan heinää eikö keskustasta löytynyt ketään puolustamaan tällaista aluepolitiikan alasajoa keskustavetoinen hallitus lopettaa kokonaisia ratayhteyksiä maakunnissa mitä se tarkoittaa kansalaisten yhdenvertaisuudelle maakuntien ja kaupunkien vetovoimalle ja saavutettavuudelle ylittävätkö vahingot seutujen taloudelle hallituksen kahdentoista pilkku kolmen miljoonan vuosittaisen säästön valtiontalouteen ylittää se siis siitä ja maakuntien elinvoimaisista vetovoimatekijöistä ja harvaan asuttujen seutujen palveluista te hallituksessa sorvasitte autoveron alennuspäätöksen ja ajoneuvoveron korotuspäätöksen ja siten tämän joukkoliikennepalveluiden kurjistamispäätöksen ne iskevät kyllä nyt ihmisryhmään jossa olisi pitänyt yhteiskunnalliset vaikutukset kammata paljon tarkemmin myös tasa arvon kannalta mutta niinhän te hallituksessa teette nyt kaikessa vaikutus ja kustannusarvioinnit ovat puutteellisia jatkuvasti kyllä tässäkin jo kolkutellaan perustuslaillisuuden rajoja junavuorot lakkautetaan linja autot kilpailutetaan hengiltä ja taksiverkostoakin uhataan sekä finnairia kaupitellaan eihän jäljelle jää kansalaisille kuin oma auto eikä kaikilla ole varaa siihen tämä on tyrmäävää eriarvoistavaa tulonjakopolitiikkaa kun pitäisi tehdä tasa arvoista liikennepolitiikkaa ja nimenomaan joukkoliikennepolitiikkaa miksi ostoliikennepäätökseen ei annettu alueiden tai kuntien vaikuttaa mitä tapahtuu seuraavaksi esimerkiksi lentoliikenteen saralla ovatko maakuntakentät jo myyntilistalla kilpailu on hyvä asia mutta millä ehdoin millä valmistelulla ja millä aikataululla liikenteessä olisi hyvä ottaa myös yhteiskunnan tarpeet huomioon etenkin perustuslailliset yhdenvertaisuuden periaatteet miksi ei annettu maakuntaliittojen ja kuntien edes lausua

ratainfrastruktuurista saadaan paras yhteiskunnallinen ja ilmastopoliittinen kokonaishyöty silloin kun raiteilla liikkuvat sekä ihmiset että tavarat etelä savon maakuntaliitto on todennut junavuorojen vähentäminen heikentää olennaisesti etelä savon saavutettavuutta vaikeuttamalla työ ja asiointimatkoja liikennejärjestelmä muodostaa kokonaisuuden jonka kehittäminen on julkisen vallan ja erityisesti poliittisen päätöksenteon vastuulla ja vielä ähtärin kaupunki henkilöliikenteen uudet järjestelyt tulisi ähtärin mukaan ajoittaa aikaisintaan hetkeen jolloin henkilöliikenne avataan kilpailulle haapamäen radan osuudet on lisäksi juuri peruskorjattu neljänkymmenen vuoden käyttöä varten muistuttaa ähtärin kaupunginhallitus vastaavasti ähtäri vertaa että liikenteen lopettamisesta saavutettava säästö maakuntien rataosuuksilta olisi eräiden tietojen mukaan vain neljä miljoonaa euroa vuodessa

hallituksen päätöstä lähes halvaannuttaa junaliikenne pitkin poikin suomea lähiliikenne itä suomessa lakkaa lähes kokonaan poikittaisyhteyksiä koko maassa torpataan moni opiskelija kärsii esimerkiksi välin seinäjoki jyväskylä lopetuksesta pohjanmaan ja keski suomen junaliikennettä karsitaan rankalla kädellä koko toimen hintalappu on viisitoista miljoonaa euroa keskustahallitus heikentää maakuntien ihmisten arkea ja yritysten toimintaedellytyksiä hallitus perustelee säästöjä vähäisillä käyttäjämäärillä mutta tämä ei toimi uudenmaan y junan lakkautuksen perusteluksi sadat ihmiset läntisellä uudellamaalla kulkevat päivittäin arjen työ koulu ja opiskelumatkoja y junalla karjaalta inkoon siuntion ja kirkkonummen kautta helsinkiin y junan säilyminen entisellään maksaisi vain miljoona euroa jolla kustannetaan hyvinvointia ja sujuvaa arkea radan varteen mikään bussiyhteys ei korvaa junan nopeutta ja virtaviivaisuutta kasvava helsingin seutu tarvitsee päinvastoin uusia lähijunayhteyksiä eikä karsintaa esimerkiksi siuntio on kaavoittanut rantaradalle uutta junaliikenteeseen tukeutuvaa asutusta hallitus on pettänyt kunnat jotka ovat edistäneet aiesopimuksissa sovittua sovittua kaavoitusta tänään pääkaupunkiseudun päättäjillä on hsln hallituksessa hyväksyttävänä ratkaisu joka pelastaa pieniltä osin y junan liikennettä ruuhka ajalle saadaan neljä vuoroa siuntioon muttei karjaalle saakka eikä viikonloppuisin tämä on väliaikainen hätäratkaisu sillä tavoitteena pitää olla liikennöinnin palauttaminen vähintään entiselleen helsingin seudun asuntopula kasvaa ja tarve kohtuuhintaiselle asumiselle hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle on suuri haluan oikoa väitteen lähijunaliikenne olisi pullonkaula turun junan nopeudelle ensiksikin rantaradan raiteet ovat niin heikossa kunnossa ettei niillä pystytä pitämään tasaista korkeaa matkanopeutta toiseksi auttaisi kirkkonummen ja karjaan välille pari ohitusraidetta kaupunkien kohdalla nykyisen rantaradan junaliikenteen turvaamiseksi tarvitaan laaja rantaradan kapasiteettia sekä turvallisuus ja ohjausjärjestelmää koskeva kehittämisohjelma tämä merkitsee parempaa ratakapasiteettia pasilan ja helsingin keskustan välille

toki helpottaa vanhan ratapohjan hyödyntäminen ja kunnostaminen henkilöliikenteelle hanko hyvinkää radan sähköistys taas on hanke joka edistää asukkaiden liikkumista elinkeinoelämän kuljetuksia kaavoitusta ja vientiä sähköistyksessä on edettävä suunnitelmista tekoihin minua huolettaa raiteiden kunto ja se että nyt hallituksen suunnitelmissa lakkautettavissa yhteyksissä raiteiden annetaan rapistua käyttökelvottomaan kuntoon perusradanpitoon on panostettava enemmän tervehdinkin ilolla hallituksen kärkihanketta joka kohdistaa kuusisataa miljoonaa euroa liikenteen väylien kunnostamiseen raiteiden ja teiden rapistunut kunto aiheuttaa vaaratilanteita ja ja vaikeuttaa työmatkaliikennettä olin mukana liikenne ja viestintäministeriön asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä jossa haimme ratkaisuja liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi työryhmässä teimme joulukuussa kaksituhattaneljätoista esityksen jolla korjausvelkaa voidaan vähentää tarkastelimme erilaisia rahoitusmalleja joita esitimme kokeiltavaksi ennakkoluulottomasti toivon että hallitus hyödyntää ryhmän työstämiä esityksiä kärkihankkeessaan

arvoisa puhemies maakuntien junaliikenne on ankarien leikkausten kohteena osa väleistä hiljenee tai vuoroväli harvenee ja ja monet asemat hiljenevät kokonaan ihmiset ovat suunnitelleet asumistaan ja elämäänsä liikenneyhteyksien perusteella töiden ja opiskelupaikkojen saavutettavuus on aivan olennainen kysymys jokaiselle meistä meillä kaikilla ei ole autoa joten joukkoliikenneyhteydet ovat olennaisia monelle meistä

lisäävät yksityisautoilua ne pakottavat nuoria muuttamaan kaupunkeihin opiskelun perässä kun kulkeminen kotoa ei ole enää mahdollista esimerkiksi oulaisten ja vihannin asemat pohjois pohjanmaalla hiljenevät osittain kun yhä useampi vuoro ajaa jatkossa niiden ohi tämä vaikeuttaa alueen ihmisten työssäkäyntiä ja ja asiointia ja tekee asemille tehdyt investoinnit osittain turhiksi arvokas kansallis omaisuutemme ja jo tehdyt investoinnit jäävät monin paikoin vajaakäytölle ministeri kertoi että ratavälille seinäjoki oulu on investointeja mutta se ei ole lisännyt matkustusta tämä on totta mutta on muistettava että panokset yhteysvälille eivät ole olleet vielä riittäviä vaikka niitä on tehty jotta yhteysväli saataisiin toimivaksi luotettavaksi ja nopeaksi tarvittaisiin kaksoisraide koko yhteysvälille sillä henkilöliikenne ja tavaraliikenne ovat ruuhkauttaneet välin ja tehneet siitä epäluotettavan erityisesti ruuhkautuneelle välille oulu liminka tarvitaan kaksoisraide

liikennettä monin paikoin junaliikenteen ongelmat johtuvatkin siitä että raiteet eivät ole siinä kunnossa että ne mahdollistaisivat luotettavat ja nopeat yhteydet tämä ongelma ei raideliikenteen hätiköidyllä kilpailuttamisella ratkea toistan raideinfrastruktuuriongelmat eivät tällä kilpailuttamisella ratkea ministeri kertoi että osa lakkautettavista vuoroista voidaan korvata bussiliikenteellä tämä on tietysti hyvä on kuitenkin tunnustettava että bussiliikenne ei kykene kokonaan korvaamaan junaliikennettä sillä ne ne ovat luonteeltaan erilaisia liikennemuotoja ja raideliikenteen positiiviset vaikutukset alueen kannalta ovat linja autoliikennettä suuremmat ja myös raideliikenteen ympäristövaikutukset pienemmät oli hienoa tänään kuulla että hallitus jatkaa katumusharjoituksia tälläkin saralla tälläkin saralla ja ministeri lupasi viisi miljoonaa lisärahaa ensi vuodelle liikenteen turvaamiseksi ei siis tämäkään välikysymys ole mennyt hukkaan

onkin kysyttävä että tämäkö on hyvää aluepolitiikkaa tiedän että autoveron alennusta on opposition puheissa uudelleen kohdistettu moniin kohteisiin mutta mielestäni on aivan oikeutettua kysyä eikö autoveron alennukseen käytettäviä euroja tosiaankaan voisi mieluummin käyttää joukkoliikenteeseen ja perua näitä junaliikenteen leikkauksia se olisi ympäristöystävällisempää ja aluepoliittisesti järkevämpää suomen ilmastopäästöistä kolmannes tulee liikenteestä joten liikennepolitiikalla on merkitystä myös ilmastopolitiikan kannalta sinänsä vrn toimintaa ja hinnoittelupolitiikkaa voi ja on ihan oikeutettua arvostella mutta se ei oikeuta näitä liikenteen lakkautuksia monet junavuorot ajavat melko tyhjillään mutta sen sijaan että ne lakkautetaan kannattaisi mieluummin miettiä hintojen laskuja ja ja aikataulujen kehittämistä asiakasystävällisempään suuntaan suomi on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu maa jos me haluamme että elämän edellytyksiä on tarjolla jatkossakin koko maassa niin me tarvitsemme tuettua joukkoliikennettä on haihattelua kuvitella että harvaan asuttujen alueiden junaliikenne voitaisiin järjestää markkinaehtoisesti ilman julkista tukea junaliikenteen kilpailutuksessa houkuttelevia ovat lähinnä ruuhkaseutujen vuorot kukapa kaupallinen toimija nyt kannattamattomia vuoroja ajaisi jos hallitus siis etenee suunnitelmissaan suunnitelmissaan kilpailuttaa junaliikenne hätiköidysti jo nyt on välttämätöntä että kermankuorinnan estämiseksi toimijoiden olisi kannattavien yhteyksien lisäksi pakko ottaa hoidettavakseen samalla myös kannattamattomia yhteysvälejä saa nähdä paljonko toimijoita ilmaantuu on muistettava ja hallitukselle muistutettava että leikkaaminen ja lakkauttaminen ei ole kehittämistä kiitos

luottamus on klassisesti merkinnyt myös uskoa siihen että päätöksenteko maassamme on tehokasta ja puolueetonta ja että pystymme kaikki halutessamme osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen luottamus auktoriteetteihin on vahva mutta sitä ei tule pitää itsestään selvänä asiana luottamusta tulee vaalia sillä tämä luottamus merkitsee rikkoutumattomana vaurautta jollaista vakautta janoavassa maailmassa ei ole pisaraakaan liikaa tänä syksynä suomalaisten luottamusta on koeteltu moninaisilla tavoilla yliopisto opettajat ja eläkeläiset ympäri suomen ovat ihmetelleet mihin viime keväänä annetut lupaukset koulutuksen vaalimisesta ja ikäihmisistä huolehtimisesta ovat kadonneet kunnissa luottamuspulaa on puolestaan synnyttänyt ihmetys siitä miten valtion kunnille asettamilta kaavoitusvelvoitteilta on yhtäkkiä hävinnyt pohja arvoisa puhemies suomessa on investoitu miljoonia rataosuuksien sähköistämiseen vastavuoroisesti kuntia on velvoitettu keskittämään asutusta niiden sähköistettyjen ratojen varsille joissakin tapauksissa kunnat ovat jopa lainoittaneet ratojen parannushankkeita syyskuussa kuntien usko valtioon näyttäytyi kuitenkin yhtäkkiä suurena naiiviutena miten tyhmiä ne olivatkaan olleet smolnassa aamutunneilla hallitusohjelmaan ilmeisesti ilman sen syvällisempää taustoitusta hivuttautunut viidentoista miljoonan säästötavoite päätettiin panna reippaasti täytäntöön piittaamatta kuntien kanssa tehdystä aiemmasta yhteistyöstä ja kunnille asetetuista velvoitteista uudellamaalla y juna on puhututtanut puhututtanut linjoista kaikkein eniten eikä syyttä toisin kuin leikkauksia valmistelevat virkamiehet ovat väittäneet kyse ei ole mitättömästä vähässä käytössä olevasta turhakkeesta valmistelujen puutteellisuus onkin tullut junien käyttäjille ilmiselväksi virkamiesten ja poliitikkojen lausunnot osoittavat etteivät he ole perillä asioiden todellisesta luonteesta tämä syö uskoa politiikkaan arvoisa puhemies mistä tässä siis perimmiltään on kysymys on kysymys junalinjasta joka on elintärkeä kolmelle isolle kunnalle junasta joka kuljettaa satoja koululaisia ja aikuisia päivittäin kouluun töihin ja takaisin kotiin kysymys ei ole kuten vr ja virkamiehet haluavat uskotella junasta johon siuntiossa nousee vaivaiset yhdeksän ihmistä per vuoro kysymys on junasta johon tänäkin aamuna on noussut kello kahdeksaan mennessä liki kaksisataa siuntiolaista inkoolaisten ja karjaalaisten lisäksi kysymys on junasta jota ilman koululaiset eivät pääse kouluun eivät helsinkiin eivät kirkkonummelle eivätkä karjaalle ja junasta jota ilman inkoolainen kätilö kyllä kätilö ei pääsisi seitsemältä alkavaan aamuvuoroonsa reilun miljoonan euron takia me päättäjät olemme nyt aikeissa katkaista tämän yhden pääkaupunkiseudun tärkeimmistä junayhteyksistä junayhteyden joka muodostaa selkärangan yhdelle suomen kasvukeskukselle olemme lakkauttamassa junavuoroa alueella jonne on juuri kaavoitettu satoja asuntoja ihmisille koteja hyvien kulkuyhteyksien varrelle ei näin voi toimia ei siksikään että samaan aikaan hallitusohjelmassa julistetaan vähähiilistä tulevaisuutta ja tuontiöljyn puolittamista arvoisa puhemies hyvät kollegat meidän on suhtauduttava tehtäväämme vakavasti ja vastuuntuntoisesti eikä vietävä kulkuyhteyksiä veronsa maksavilta kansalaisilta ihmisiltä jotka ovat juuri sijoittaneet tonttiin ja taloon hyviin kulkuyhteyksiin luottaen

arvoisa puhemies en lähde käymään enää sitä eipäs juupas keskustelua siitä mikä on edellisen hallituksen ja tämän hallituksen aluepoliittinen linja tai miten nämä hallitukset kohtelevat maakuntia sen sijaan haluan oikeastaan kannustaa niitä jotka täällä ovat käyttäneet erittäin huolestuneita puheenvuoroja siitä mitä tämän hallituksen liikennepoliittiset päätökset tarkoittavat aluekehityksen kannalta ja maakuntien kehittämisen kannalta jatkakaa sitä linjaa että kannatte huolta aluepolitiikasta uskon että jos aidosti olette sitä mieltä me löydämme kyllä toisemme ja jos aidosti olette sitä mieltä se tulee kyllä näkymään siinä että varmasti eduskunta hyväksyy yksimielisesti myös hallituksen esityksen siitä että maakuntaliitoille siirretään vaikkapa maakuntakaavan hyväksymisvalta ettei sitä tarvitse enää hyväksyttää tuolla ympäristöministeriössä eli luotetaan siihen maakunnalliseen päätöksentekoon ja

se tulee varmasti näkymään myös siinä että eduskunta yksimielisesti kannattaa sitä hallituksen perusratkaisua jossa rakennetaan monialainen itsehallintoalue ja jossa myös maakuntien kehittämistehtävät tullaan siirtämään

toivottavasti tulette myös tukemaan näitä ratkaisuja koska olette nyt niin huolissanne maakuntien päätöksenteosta ja aluepolitiikasta uskon että näin varmasti tulee käymään arvoisa puhemies täällä on käyty nyt keskustelua liikennepolitiikasta ennen muuta raideliikenteestä ja se on erittäin tärkeä mutta pitää muistaa että meidän tieverkosto ja sen kunto on meidän elinkeinoelämän kannalta varsinainen verisuonisto ja sen kunto ja toimivuus on on aivan elinehto sille että me voimme kehittää yritystoimintaa kaikkialla suomessa mutta tämän lisäksi haluan nyt kiinnittää erityistä huomiota lentoliikenteeseen jota täällä on vain hieman sivuttu jos ajattelemme meidän vientiteollisuutta niin kahdessa mielessä meidän kattava lentokenttäverkosto ja toimivat yhteydet ovat tärkeitä ensinnäkin vientiteollisuus kun se on sijoittunut maakuntiin aika paljon otan esimerkin vaikkapa lapista kemin tornion alue meri lapin alue siellä tehdään kahdeksan prosenttia suomen viennin arvosta ja on äärimmäisen tärkeää että sieltä on niillä jotka toimivat vientiteollisuudessa jouhevat ja toimivat yhteydet maailmalle se voi tapahtua helsinki vantaan kautta mutta tärkeintä on että sieltä päästään lentäen maailmalle tekemään kauppaa kehittämään yritystä ja sitä kautta tuomaan sitä kansantuotetta suomelle mutta toinen on matkailu sitä voisi sanoa vientituotteeksi ja vientiteollisuudeksi

silloin kun ulkomailta tänne suomeen tulee matkailijoita he tuovat ulkomaista rahaa tänne ja matkailun näkökulmasta saavutettavuus ennen kaikkea lentoliikenteen kautta on avainasemassa nyt kun kehitetään lentoliikennettä ja lentokenttäverkostoa niin sen lisäksi että meillä pitää olla kattava lentoasemaverkosto mahdollistaa että ulkomaanlennot tulevat suoraan myös maakuntakentille ettei käy niin että nämä statuksenmuutokset vaikuttavat siihen suuntaan että joillekin maakuntakentille ei esimerkiksi tulevaisuudessa ulkomaanlentoja voitaisi suoraan tehdä tämä on suomen matkailun kannalta erittäin tärkeää jos ajatellaan matkailua tulevaisuuden toimialana niin meillä on valtava potentiaali vielä sen kasvattamisessa ja voi sanoa niinkin että kun me monesti mietimme minkä verran kannattavuutta meillä pitää maakuntakentiltä löytyä niin miljoonan satsaaminen lentoliikenteeseen tuo monesti kansantuotteeseen kymmenen miljoonan lisäyksen matkailun kasvamisen kautta sen takia puhun tässä nytten myös alueellisesta näkökulmasta ja ja pohjoisen matkailun puolesta ja sen puolesta että varmistamme että jatkossa joka meillä on käytettävissä kasvavaan matkailuun vaikkapa aasian matkailuun ei jätetä sen takia käyttämättä että meillä lentoliikenne joiltakin osin tökkii haluan ottaa yhden luvun tässä esille joka liittyy tähän matkailuun tänäkin vuonna joulukuussa lapin lentokentille kolmelle lentokentälle tulee suoria ulkomaalaisia charterlentoja yhteensä neljäsataa se on kova määrä ja olemme todella iloisia että se määrä on lievässä kasvussa viime vuoteen verrattuna

arvoisa kunnioitettu herra

näyttäisi suomi jossa liikennöidään vain sellaisia reittejä jotka ovat taloudellisesti kannattavia tässä salissa on tänään muutamien hallituskollegoiden osalta esitetty jo kritiikkiäkin minkä takia tämmöisiä välikysymyksiä tehdään no kun puhumme liikennepolitiikasta puhumme myös kansalaisten perusoikeuksista ja merkittävästä kansallisomaisuudestamme kun puhumme liikennepolitiikasta puhumme myös alue asunto ympäristö ja elinkeinopolitiikasta ja sen vuoksi tämä välikysymys on jätetty tämän vuoksi emme voi puhua vain yksittäisten reittien kannattavuudesta ja tuijottaa vain yhden hallinnonalan tuloja sekä menoja liikennepolitiikka läpileikkaa kaikkea yhteiskunnallista toimintaa sen vuoksi siihen liittyviä kysymyksiä tulee käsitellä yhden sektorin sijaan laajana yhteiskunnallisena kysymyksenä siksi välikysymys keskisuomalaisena tiedän varsin hyvin mitä nuo pitkät etäisyydet ja eri paikkojen huono saavutettavuus tarkoittavat puhuessani keski suomesta tiedän varsin hyvin että meillä tilanne on vielä suhteellisen hyvä verrattuna pohjoisempaan suomeen arvoisa herra puhemies joukkoliikenteen osalta tulisi pyrkiä kolmen h kirjaimen tavoitteeseen se tarkoittaa että joukkoliikenteen tulee olla helppoa hauskaa ja halpaa helppoudella tarkoitan sitä että ihmisten palveluiden harrastusten ja töiden tulisi olla etenkin kaupunkiseudulla saavutettavissa hauskuudella tarkoitan sitä että joukkoliikenteen tulee olla vaivaton ja viihtyisä tapa taittaa matkaa paikasta a paikkaan b halpuudella tarkoitan sitä että joukkoliikenteen tulisi olla aidosti vaihtoehto oman auton omistamiselle siellä missä joukkoliikenteen järjestämiselle on realistiset edellytykset nyt lakkautuslistalla olevia junavuoroja käyttävät sellaiset ihmiset joille yksityisautoilu ei ole mahdollisuus junia käyttävät erityisesti muun muassa nuoret opiskelijat ja eläkeläiset toimiva poikkiliikenne on avannut etenkin sen varrella asuville nuorille realistisen ja helpon mahdollisuuden lähteä opiskelemaan kauemmas heinävedeltä joensuuhun petäjävedeltä seinäjoelle kuortaneelta jyväskylään lakkautukset ovat valtava isku matkustuksen tasa arvolle suomalaiset yritykset tarvitsevat hyviä liikenneyhteyksiä menestyäkseen niin suomen sisällä kuin myös kansainvälisesti käytän esimerkkinä omaa maakuntaani keski suomea jotta uudesta biotuotetehtaasta saadaan kaikki hyöty irti täytyy tukki saada kulkemaan sujuvasti metsästä tehtaalle se edellyttää sekä alemman tieverkon että pääväylien kunnostustöitä kestämään jatkuva rekkavirta arvoisa herra puhemies hallituksella on myös kärkihankkeissaan hyviä painotuksia tähän suuntaan ja harmittavaa vain on se että vähän kertapompseja yksittäisillä liikennehankkeilla on myös merkittävä myönteinen vaikutus julkiseen talouteen esimerkiksi pisara rata lisäisi tuntuvasti asuntotuotantoa työllisyyttä sekä rakennusmaan arvoa pisara rata hyödyttäisi myös kaukoliikennettä kun koko maan liikenteeseen vaikuttavat helsingin päärautatieaseman ruuhkat vähentyvät sekä vähentäisi lähijunaliikenteen häiriöitä kun kauko ja lähijunat erotetaan omille raiteilleen

itse liikennehyötyä suuremmat kerrannaisvaikutukset pisara radan tavoin jos liikennepolitiikan uudistamisen tarkoituksena on vain markkinaehtoisuus ja kilpailun vapauttaminen rajoituksia ja ohjausta purkamalla näen ainakin neljä isoa kysymysmerkkiä ensimmäinen miten eri toimijoille hajautetut markkinat tukevat yhteiskunnalle tärkeitä julkisen liikenteen koordinoituja kehittämishankkeita kaksi miten parannetaan eri liikennemuotojen parempaa yhteensovittamista esimerkiksi yhtenäisten matkaketjujen ja lippujärjestelmien kautta kolme miten turvataan jatkuvat investoinnit liikennejärjestelmään etenkin siellä missä liikenneyhteyksien markkina arvo on heikompi viimeisenä kohtana neljä miten turvataan se että tässä puheessani mainitut liikennepolitiikan taustalla olevat yhteiskunnalliset tavoitteet turvataan

noin kymmenen minuutin päästä käymme pienen

arvoisa puhemies olipa mukava kuulla vihreältä edustajalta että tukee hallituksen linjaa ja politiikkaa että me saamme biotalouden käyntiin olen aivan samaa mieltä että pölli pitää saada sieltä tehtaisiin ja saada suomi kuntoon pisara radalla se ei onnistu helsinkiin voi rakentaa asuntoja kyllä ihan ilman pisara rataakin ja tampereella voi myös järjestää joukkoliikenteen upeilla suomalaisilla sähköbusseilla koska se raidehan kulkee vain yhtä kohtaa ja ja silloin voitaisiin taata koko kaupungin joukkoliikenne mutta päivän epistolaan henkilöjunamenojen lakkautusuhka on esimerkiksi pohjois pirkanmaalla ja myös muualla huolestuttanut kansalaisia ja olen tyytyväinen että ministeri berner käy neuvotteluja jotta uhan alla olevia junavuoroja ensi vuoden aikana voitaisiin vielä jatkaa oli hyvä kuulla joka tapauksessa että korvaavia bussivuorojakin on tulossa ja että tampere keuruu välillä se tarkoittaa jopa lisää tarjontaa mutta ennen kaikkea on hyvä se mitä ministeri sanoi että ei luovuta vaan tulevaisuudessakin niillä alueilla missä tämä markkinaehtoinen liikenne ei sitten toimi voidaan tukea maaseutua ja maakuntia tällä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista on sitten mahdollista aloittaa kilpailutus ja eihän se tietysti mikään oikotie onneen ole mutta jos meillä on on hyviä yksityisiä operaattoreita niin kyllä me voimme ehkä kokeilla tätä ja nähdä miten se sitten kustannuksina kuluttajalle näkyy ainakin ovat vakuuttaneet finrailit ja muut että he pystyisivät varsin edullisesti ajamaan näitä vuoroja mutta se edellyttää tietysti myös sitä että meillä on kalustoyhtiö irrotettuna vrstä ja se edellyttää sitä että mitään kermankuorintaa me emme voi sallia niin kuin äsken totesin meidän on nimenomaan asetettava myös velvoitteita niin että jos joku yksityinen operaattori saa hyvän supervuoron niin kuin esimerkiksi tampere helsinki helsinki tampere niin sen pitää jatkaa sitten myös sieltä eteenpäin keuruulle ja näin me voimme turvata myös nämä harvaan harvaan asutut alueet kyllä niitä uusia investointejakin tarvitaan sitten tuonne liikennepuolelle se on ihan totta täällä esitettiin kritiikkiä muistaakseni edustaja lindtman sanoi tästä se on totta tällä vaalikaudella liikenteen valtion budjetista on pienempi kuin edellisillä kausilla mutta se johtuu siitä että me joudumme nyt sitä korjausvelkaa hoitamaan mitä edellisellä hallituksella jäi hoitamatta ja sen takia nyt alussa mennään näillä nämä ovat valtavia summia rahaa kuusisataa miljoonaa ensin teiden ja siltojen korjaamiseen ja myös raiteisiin ja sitten myös kolmesataakuusikymmentä miljoonaa nimeämättömiltä hankkeilta siirretään tähän korjaukseen eli kyllä kyllä näillä jo on vaikutusta ja näillä myös saadaan tosiaan ne pöllit tehtaisiin mutta uudet investoinnit tarvitsevat uusia rahoitusmalleja niin kuin tässä edustaja rossi totesi että meidän täytyy saada myös yksityistä rahaa mukaan tähän meillä on esimerkiksi iso hanke valtatie kolmonen tampere jalasjärvi väli joka täytyisi saada kuntoon ja ja siellä ovat hämeenkyrön ohitustiet ja muut se on läntisen suomen valtaväylä ja se pitäisi ehdottomasti saada näihin näihin rahoitettaviin hankkeisiin koska edellinen hallitus pudotti tämän niistä koreista missä aikaisemmin oli on oikeastaan tärkeää puhua myös siitä kun täällä autoverosta puhuttiin että nyt sieltä voitaisiin lohkaista että itse asiassa autoverotushan kiristyy ensi vuonna se johtuu siitä että käyttömaksut nousevat

edustaja kalli sanoi että itse asiassa aikaisemmat hallitukset ovat pumpanneet rahaa vrltä ja aiheuttaneet myös tätä kurjuutta vrn osalta eli sieltä on otettu valtion budjettiin rahaa ja tämä on sitten ollut yksi hankala asia ja nyt tulos nähdään

ja ruotsissa on muuten kilpailutus rautateillä avattu siellä on lukuisa määrä operaattoreita ja kilpailutukset muuten hoitavat kuinka ollakaan läänit siis maakunnalliset itsehallintoalueet nyt meillä on hyvä mahdollisuus noudattaa ruotsin esimerkkiä todella kun viisas hallitus on on tehnyt päätöksen itsehallintoalueista vielä lopuksi tosiaan yhdeksänkymmentäkolme prosenttia ihmisistä ajaa kumipyörillä ja maksaa myös sen vajaan kymmenen prosentin väen edestä sen että he he voivat ajaa raiteilla näin se on kumipyörillä kulkee myös suurin osa tavarasta mutta on hyvä asia että ministeri berner haluaa raideliikenteeseen lisää matkustajia ja avataan kilpailua raiteille on kehitettävä joukkoliikennettä ja liikennekaari tulee olemaan hyvä työkalu tässä

arvoisa puhemies liikennepolitiikan päämääränä on turvata arjen matkojen toimivuus

ollenkaan uuden ajan liikennepolitiikan tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja vaikuttavuutta entisestään ja edistää näin kestävää kasvua kilpailukykyä ja hyvinvointia tärkein syy uudenlaiselle liikenneajattelulle on yhteiskunnan ja liikenteen käyttäjien ihmisten ja yritysten yhä moninaisemmat tarpeet ja niihin vastaaminen liikenne on palvelu jota voidaan parantaa hyödyntämällä käytettävissä olevat resurssit viisaasti ja vastuullisesti ihmisten hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn kannalta on että matkat ja kuljetukset toimivat riittävän hyvin kaikille ja kaikkialla liikennepolitiikassa tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja ja toimintamalleja uuden ajan liikennepolitiikassa etsitään entistä tehokkaampia keinoja liikenteen ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi esimerkiksi innovaatioita ja uutta teknologiaa hyödyntämällä uusia toimintatapoja voidaan testata kokeiluilla samalla pyritään luomaan erilaisille yrityksille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja sitä kautta kilpailukykynsä parantamiseen hallinnon tehtävänä on toimia mahdollistajana varsinkin logistiikassa merenkulussa ja raskaassa liikenteessä kansainvälisillä sopimuksilla ja euroopan unionin päätöksillä on huomattava merkitys liikenne ja viestintäministeri berner edustaa suomea euroopan unionin liikenneneuvoston kokouksissa liikenteestä vastaavat ministerit kokoontuvat noin kolme kertaa vuodessa arvoisa puhemies tähän tähän ihan lopuksi saamani tiedon mukaan poliisihallitus ja sisäministeriön poliisiosasto kaavailevat sisäministerille tehtävää esitystä siitä että nykyiset liikennepoliisin yksiköt sulautettaisiin suoraan kenttä ja hälytystoiminnan yksiköihin sulauttamisen seurauksena olisi että liikennevalvonnan osuus poliisitoiminnasta vähenisi entisestään en usko että näitä toimia veronmaksajat haluavat nämä toimet eivät ole millään tavoin poliisin hallintorakenneuudistus pora kolmen mukaisia ja ne pitääkin torpata jo ihan alkutekijöissään onkin hyvä kysyä lopuksi onko nyt suunnitteilla jo uusi pora kolmea täydentävä pora

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat hyvä ministeri kiitos että jaksatte edelleen istua istua kuuntelemassa ja vastaamassa kysymyksiimme hallitus panostaa hallitusohjelman mukaisesti kärkihankkeisiin osana tätä pakettia hallitus käynnistää myös ohjelman liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluontoisesti yksi pilkku kuusi miljardia euroa vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun mennessä hallitus tulee huolehtimaan liikennepolitiikassa kokonaisvaltaisesti niin tie kuin rautatieliikenteestä sekä liikenneväylistä muiden liikenteeseen ja viestintään liittyvien tehtävien ohella on yhteiskunnalle välttämättömistä toimivista toimivista ja turvallisista liikenne ja viestintäyhteyksistä sekä palveluista kestävän kasvun tukemiseksi mahdollistamalla myös uusien digitaalisten palvelujen käyttöympäristön

yhdeksän miljardin euron määrärahoja vuodelle kaksituhattakuusitoista kasvupanostuksen kannalta tärkeää on myös rakenteellisten uudistusten tekeminen nämä estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja vuonna kaksituhattakuusitoista käynnistetään uutena kehittämishankkeena helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen myös esimerkiksi keskeneräisiin väylähankkeisiin tullaan panostamaan länsimetron rakentaminen jatkuu panostus joukkoliikenteen ostoon ja kehittämiseen on myös hallitusohjelman mukainen tarpeellinen asia liikennepolitiikassa tavoitellaan pitkällä aikavälillä muutosta jonka myötä liikenne muuttuu kokonaisvaltaiseksi palveluksi tällöin matkojen ja kuljetusten toimivuudelle on annettava keskeinen huomio hallitus toimii näissä ja kaikissa asioissa strategisesti ja suunnitelmallisesti uudistusten läpiviennissä hyödynnetään tutkimuksia ja selvityksiä sekä riittäviä vaikutusarviointeja hallitus on sitoutunut tarvittavien uudistusten läpiviemiseen arvoisa puhemies raideverkosto perusväylät ja alempi tieverkko sorateineen vaativat kunnossapidon toimia pitkällä aikavälillä suomessa on viisikymmentäkaksituhatta kilometriä päällystettyä maantietä päällystetyillä ja huolletuilla tie ja rataosuuksilla on suuri merkitys päivittäisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta liikenneväylien kunto vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen olemme saaneet seurata tiestön kunnon heikkenemistä ja viestiä teiden tilanteesta tulee muun muassa ammattiautoilijoilta jotka päivät pitkät liikkuvat teillä myös motoristit ottavat yhteyttä tiestön arvo on arviolta noin viisitoista miljardia euroa ja arvo omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta teiden pikapaikkaukset eivät ole oikea ratkaisu ne eivät kestä uusiutuvat reiät tiessä ovat entistäkin pahempia huonokuntoiset tiet aiheuttavat suoria ja välillisiä kustannuksia veronmaksajille lisäksi tulevat inhimilliset kärsimykset juuri tällä hetkellä meillä on tieliikenteessä menehtyneitä ihmisiä yhtä paljon kuin oli viime vuonna yhteensä jalankulkijoiden osalta tämä vuosi on synkin viiteen vuoteen meillä on tehtävää yleisen liikennekulttuurin kohentamisessa sen parantamisessa mutta myös siinä että yksikään onnettomuus ei sattuisi siksi että tiessä on kuoppa ja autoilijan auto karkaa tai siksi että motoristi töksäyttää pyörällään asfalttipaikkauksesta aiheutuneeseen uraan vilkasliikenteisille teille keskikaiteiden ilmestyminen voisi olla myös yksi hyvä asia josta voisimme keskustella se lisäisi liikenneturvallisuutta näin on arvioitu arvoisa puhemies arvoisat edustajat ja hyvä ministeri olemme käyneet täällä tänään hyvää keskustelua mielestäni opposition välikysymys on ollut hyvä käsitellä ja keskustella täällä koska näin olemme saaneet koko kansan tietoisuuteen kaiken sen mitä liikenteessä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

historia tulee olemaan minulle ystävällinen sillä aion itse kirjoittaa sen nämä kuuluisat winston churchillin sanat ovat olleet tänäänkin varsin ahkerassa käytössä sillä tänään hallituspuolueiden kansanedustajat erityisesti keskustasta ja perussuomalaisista ovat kirjoittaneet historiaa uudelleen siksi on hyvä että me käymme linjakeskustelua siitä mihin suuntaan suomalaista liikennepolitiikkaa viedään yksi isoin eduskunnan puolueista on itse asiassa liikennepuolue jonka jäseninä hyvin laajasti eri ryhmien kansanedustajat yhteistä meille liikennepuolueen kansanedustajille on se että me uskomme siihen että yksistään markkinaehtoisella liikennepolitiikalla ei pysty suomea hoitamaan minusta on ollut hienoa se että eduskunnassa tämä liikennepuolue on ollut niin vahva että me emme emme ole luovuttaneet myöskään tilanteissa joissa liikennettä ei ole ollut helppo järjestää alueille missä sitä markkinaehtoisesti ei synny siksi jaan samalla kyllä sen huolen kannattaako riidellä siitä mitä ennen on tapahtunut vai keskittyä tulevaan siltä osin uskon

äskeiselle winston churchillin

sananparrelle joka viisaasti muistuttaa meitä siitä että jos käymme riitelemään menneisyydestä ja nykyisyydestä saamme saamme todeta hävinneemme tulevaisuuden tämän keskustelun tietysti vakava uhka on se riittääkö meillä visioita tarpeeksi pitkälle mutta siltäkin osalta näen hyödyllisenä sen että oppositiossa on laadittu välikysymys yleisesti liikennepolitiikasta siitä onko vapaa kilpailu se ainoa tie jolla suomalaista liikennepolitiikkaa voidaan viedä jatkossa eteenpäin minä olen erityisen huolissani siitä miten me kirkastaa siitä mitä suomalaisella liikennepolitiikalla jatkossa lähdettäisiin tavoittelemaan olen sitä mieltä että ministerin aloittama hanke tämän liikenteen lainsäädännön kokoamiseksi yhden kaaren alle on kannatettava me kannatamme sitä siitä syystä että me kokeilimme jo viime hallituskaudella viestinnän kokoamista tällaisen yhden yksinkertaistetun kaaren alle mikä on hyödyllistä mutta se mitä me menetämme on tämän perinteisen liikennepoliittisen selonteon nimissä isompi laajempi keskustelu siitä miten resurssit ja tavoitteet laitetaan yhteen sitä keskustelua me valitettavasti tällä kaudella emme saa eduskunnassa käydä olipa tuon rakkaan lapsen nimi sitten mikä tahansa

se keskusta ja ne perussuomalaiset jotka minä tunnen ovat ajatelleet hyvin toisin liikennepolitiikasta ennen esimerkiksi ennen vaaleja kun puhuimme henkilöliikenteen kilpailuttamisesta esimerkkinä nyt tähän junakeskusteluun

eriävä mielipide lähti siitä että on todettava että suomessa henkilöjunaliikenteen vapauttaminen johtaisi perussuomalaisten näkemyksen mukaan niin sanottuun kermankuorintailmiöön jossa kilpailun myötä markkinoille tulleet pienet ja ketterät toimijat keskittyvät muutamille tuottoisimmille rataosuuksille ja valtiollinen vr joutuu hoitamaan huonommin kannattavia rataosuuksia viime kädessä veronmaksajien piikkiin tämä ei ole hyväksyttävää näin totesivat viime kaudella perussuomalaiset

eriävässä mielipiteessä budjettimietintöön keskusta lähti viime kaudella juuri tästä samasta oletuksesta siksi minusta on todella sääli että ministeriltä viedään rahat siis liikenneministeriltähän vietiin ostoliikenteen rahat ja sitä ei poliittisesti priorisoitu hallituskumppaneissa tärkeäksi ihmettele että ministerillä on ainoa toivo selittää nyt tämä ilmiö siitä että keisarilla ei ole vaatteita sillä että uudet vaatteet puetaan tämän markkinaehtoisen liikennepolitiikan nimissä päälle ei kuulkaa tämä keisari alusvaatteisillaan kyllä kansalaiset tämän näkevät että ei tässä mitään uusia vaatteita olla puettu mutta minä ymmärrän tämän politiikan tekemisen näkökulmasta että ollaan tilanteessa jossa vapaa kilpailu antaa ikään kuin nyt roolituksen sille ja tämä markkinaehtoisuus siihen että on aloitettu aivan uudenlaista politiikkaa me emme

puhemies edustaja kiurulla oli erittäin hyvä lähtökohta tähän puheeseen siitä että ei kannata peruutuspeilin kautta katsella mutta sitten hän upposi kyllä siihen politiikan suohon oikein oikein kyllä pahoin jo pelkään että päätään myöten

eihän tämä asia nyt suinkaan näin ole kuin edustaja tuossa asiaa kertoi ja selitti me olemme tietysti tilanteessa jossa valtio joutuu tarkastelemaan kaikkia budjettimenojaan mutta samalla nyt haetaan niitä ratkaisuja millä pystytään taloudellisesti ja ehkä joissakin tapauksissa tehokkaamminkin tuomaan korvaavia vaihtoehtoja ei tämä ole yksiselitteinen asia me kannatamme joukkoliikennettä siitä pidämme ilman muuta kiinni mutta jos pystytään tuomaan sellaisia vaihtoehtoja jotka ovat esimerkiksi asiakkaiden kannalta parempia niin miksi niissä tilanteissa näitä ei tehtäisi bussivuorot monestikin palvelevat paremmin liikenteen kannalta niitä ihmisiä jotka voivat kotiportiltaan nousta kyytiin ja mennä siitä kuntakeskukseen junavuorot kulkevat omia

täällä on paljon puhuttu siitä miten tämä markkinaehtoinen liikenne järjestetään täällä ovat keskustan edustajat vaatineet että se pitää järjestää niin että kermankuorintaa ei pääse syntymään eli niiltä jotka saavat supervuoroja täytyy myös edellyttää että että he ottavat sitten näitä vähäliikenteisiä vuoroja täällä ministeri sanoi että voidaan tarkastella tällaista mallia ei ole millään tavalla selvää että sitten kun sitä tarkastellaan niin nämä yritykset jotka tätä korvaavaa liikennettä haluavat järjestää suostuisivat tällaiseen menettelyyn mitä mitä sitten tehdään kun meillä ei ole enää sitä perusliikennettä kun se on lakkautettu on erittäin tärkeää muistaa myös silloin että että kaikkea rautatieliikennettä ei esimerkiksi voi korvata bussiliikenteellä tulee huomattavasti pidemmät matkat osa ihmisistä jää pussinperään pyrittävä näkemään kokonaisvaltaisesti tämä

puhemies onhan tämä nytten merkillistä että täällä ihan kirkkain silmin väitetään että suomesta oltaisiin lopettamassa koko junaliikenne ei olla lopettamassa ja sinne ollaan tuomassa korvaavaa liikennettä sitten taas vasemmiston tuella tästä maasta on lakkautettu linja autovuoroja vaikka kuinka paljon maakunnista eivät kulje enää bussit sillä tavalla niin kuin aikaisemmin missä ovat korvaavat kuljetusmuodot sieltä missä ovat korvaavat liikennevälineet sieltä te ette tuoneet mitään tilalle te pelkästään teitte tyhjäksi maakunnat ja nyt jos puhutaan muutamasta poikittaisliikenteisestä junavuorosta niin siitä nousee hirvittävä häly se on ikävä asia että niitä täytyy ottaa pois ja niille ihmisille joita se koskettaa täytyy saada korvaavat vuorot ja korvaavat asiat siten että ihmiset pääsevät töihin ihmiset pääsevät kouluun ja ihmiset pääsevät opiskelemaan

arvoisa puhemies edustaja kiuru tosiaan aloitti lupaavasti ja siteerasi winston churchilliä ja puhui että pitää ymmärtää menneisyyttä jotain siihen viittaavaa hämmästyttävää oli kuitenkin kun hän samassa puheenvuorossa sanoi että ei täällä salissa voi puhua rahoituksesta totta kai täällä voi rahoituksesta puhua ja nyt muun muassa tänään on se paikka taikka kun budjetista niin ainakin omassa puheenvuorossanne sanoitte että on erikoista ettei näin täällä edustaja harry wallin käytti ansiokkaan puheenvuoron siteeratessaan tätä kilpailutilannetta hän omassa puheenvuorossaan asiallisesti perusteli miten tämä vrn raideliikenne voidaan avata kilpailulle samassa yhteydessä hän tuli mielestäni tukeneeksi tätä asiaa että oppositiokin on mukana tässä

arvoisa herra puhemies minusta on ihan hyvä että tässä on tänään keskustelussa myös mietitty mitä viime vaalikauden aikana tapahtui hallituspuolueiden edustajat ovat aivan oikein sanoneet että vrn rahoitusasemaa heikennettiin se pitää paikkansa hallituksen ovat aivan oikeassa siinä että bussivuoroja karsittiin ja se on ikävä asia nyt kuitenkin hallituspuolueiden edustajat edustavat hallitusta joka pystyy puuttumaan näihin asioihin jos teidän mielestänne tämä bussivuorojen karsiminen oli huono päätös teillä on kaikki valta ja mandaatti muuttaa tätä asiaa mitä teette ette korjaa sen lisäksi

arvoisa puhemies minä nyt hiukan ihmettelen tätä näkökulmaa eikö täällä opposition ole ihan ole ihan oikeutettua todeta että mistä tulee tämä uusi liikennepolitiikka täällähän on kerrottu että nyt tehdään uutta liikennepolitiikkaa ja tätä uutta liikennepolitiikkaa tuntuu nimittävän vain syvä markkinausko

me keskustelemme siitä tänään onko tällainen uusi liikennepolitiikka markkinaehtoinen liikennepolitiikka järkevää minusta se ei ole

herra puhemies suomea pitää uudistaa siitä kai me olemme kaikki aivan yksimielisiä eihän liikennepolitiikka voi jäädä tästä uudistamisesta sivuun millään tavalla sitähän tässä hallitus tekee sitä tekee liikenneministeri berner hän juuri esitteli äsken tuossa että on liikennekaariajattelu jossa nimenomaan on näin että sen pitää olla mietittyä ja pitkäjänteistä aivan niin kuin täällä sanottiin opposition ryhmäpuheenvuorossa mietittyä ja pitkäjänteistä sitähän täällä tavoitellaan jos me nyt tässä tekemätöntä työtä niin mitä me hyvät kollegat arvostelemme tekemätöntä työtä koko ajan puhutaan siitä mitä tarkoittaa se että kuudellasadalla miljoonalla tällä vaalikaudella korjausvelkaa pienennetään viime kaudella ei eurollakaan mitä tehdään sillä että viime kaudella keskittäminen kaiken keskittäminen oli se päällimmäinen ideologia nyt biotalous on nostettu kaiken kärkeen joka on hajautettu toimintamalli ja niin edelleen kuusisataa miljoonaa aloitetaan siitä älkää puhuko ennen ennen kuin kokonaisuus on selvillä ja tämä liikennekaari valmis

kun meillä on tämä pitkien etäisyyksien maa ja tiedetään että täällä julkinen liikenne ei koskaan tule selviämään markkinaehtoisesti tai sitten sitä on vain muutamien kasvukeskusten ympärillä niin mikä on se syy miksi nyt pitää hätäillä kun meillä on vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä lupa säilyttää vrn puolella tämä henkilöliikenne mikä on se syy minulle ei ole vielä selvinnyt ei papereista ei lehtikirjoituksista ei tämän päivän keskustelusta miksi se pitää avata puolen vuoden jälkeen

pohjois karjalasta ole realistista ajatella että pohjois karjalassa saisimme lakkautettavaksi

markkinavetoisia toimijoita myös ministeri vehviläinen maakunnan omana ministerinä on todennut että että linja autot eivät voi meillä korvata tätä junaliikennettä se ei ole järkevä ajatus jos liikenneyhteydet heikkenevät pohjois karjalassa niin koko maakunta jää pahasti suppuun siksi myös lentoliikenteen turvaaminen on meille aivan ehdoton elinehto että maakuntana pärjäisimme minusta onkin loukkaavaa että jotkut hallituspuolueiden edustajat ovat vähätelleet tätä välikysymystä meillä pohjois karjalassa on todellinen huoli ja hätä siitä miten me selviydymme jos liikenneyhteydet nykyisestään yhtään heikkenevät

nyt täytyy kyllä korjata minä en ole vähätellyt vuorojen lakkauttamista minä olen sanonut että sinne on tulossa tilalle korvaavia toimenpiteitä ja nyt olisi ehkä ihan hyvä kerrata se mitä nämä korvaavat toimenpiteet ovat ja milloin nämä toimenpiteet alkavat siellä voinkin saman tien kysyä myöskin ministeriltä alkavatko nämä korvaavat linja autovuorot tai muut vuorot mitä sinne tulee saman tien kun lakkaavat nämä vrn toimimattomat vuorot sen lisäksi edelleenkin korostan sitä että poikittaisliikenteen radat pitää laittaa kuntoon ennen kuin sinne viedään sen enempää kermankuorijoita kuin ketään muutakaan siellä tapahtuu hyvin pian hyvin pahoja onnettomuuksia jollei niitä raiteita saada kuntoon

puhemies kun ministeri täällä totesi että hän uudistaa ja hallitus uudistaa rahoitusta uudistaa toimintatapoja luo uusia palveluja yrittämisen mahdollisuuksia liikenteelle ja mainitsi siitä että

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille myller rossi ja kiuru ja sitten jos ministeri haluaa jonkun sanan sen jälkeen hänelle tässä järjestyksessä

arvoisa puhemies varmasti mielellämme me kaikki antaisimme täällä oikeaa tietoa ja veisimme oikeaa tietoa eteenpäin mutta kun tämä tiedon saaminen on ollut niin ristiriitaista ensin ilmoitetaan että lakkautetaan tietyt osuudet sanotaan että sinne kyllä tulee jotain me emme tiedä mitä sinne tulee ja nyt tänään on selvinnyt jos ymmärsin oikein että joka tapauksessa sitten velvoiteliikenne toteutetaan jos markkinaehtoista ei jollekin alueelle tule se on ollut tänään tiedossa no tämäkin oli nyt sitten väärinymmärrys meillä on myös viisi miljoonaa nyt sitten uutta rahaa käytettäväksi velvoiteliikenteeseen minne se menee

joukkoliikennepolitiikasta vaikuttaa vain siltä että emme me kyllä kuuntele edes mitä täällä kukin sanoo ministeri vastasi omassa puheenvuorossaan hyvin selkeästi erityisesti näihin tiettyihin junavuoroihin liittyviin kohtiin kuinka ne hoituvat tai kuinka niitä hoidetaan tässä vaiheessa sen päälle vielä tämä velvoiteliikenneasia ja viisi miljoonaa mihin edustaja myller viittasi ei ole mikään uusi asia se on niitä ostopalveluliikenteessä olevia rahoja niitä voidaan voidaan hyödyntää ja käyttää toistaiseksi ne ne näyttävät olleen vain ikään kuin reservissä siellä mutta arvoisa puhemies oleellista on tietysti että joukkoliikennepolitiikalle luodaan edellytykset silloin tarvitaan investointeja tarvitaan operointeja tarvitaan siis niitä operoijia jotka liikkuvat siellä ovatko ne sitten raiteilla vai maanteillä ei ole ehkä se oleellisin kysymys oleellisin kysymys on että joukkoliikenne
vastauspuheenvuoro vielä tämän keskustelun kirvoittajalle edustaja

on hyvä muistaa että sen bussiliikenteen sotkun takana on eun palvelusopimusasetus joka johti siihen että lvmn virkamiehet tulkitsivat tätä asiaa niin että syntyi markkinaehtoinen liikenne ja syntyi se liikenne jota on pakko tukea ja näin tehtiin ja me tässä tekemään tasan samalla tavalla nyt täällä ihmetellään sitä että mitä vikaa tässä on eli ei voi arvostella tätä edeltävää päätöstä jossa kuitenkin tarkoitus oli kilpailulla lisätä bussivuoroja tämähän oli silloiselle ministeri kyllöselle erittäin tärkeätä että hän nämä monopolit purkaisi no siitä ei koskaan tullut niin taitavaa lopputulosta kuin täällä olisi

aivan uudelleen ja toteamme ettei tullut tästäkään mitään eikä ole korvaavia vaihtoehtoja enää siltä osin minusta on parempi että olemme nyt ajoissa oikeassa kaikki täällä

arvoisa puhemies haluaisin vielä kerran todeta että vr ajaa kolmenlaista liikennettä markkinaehtoista liikennettä johon sillä on monopolisuoja velvoiteliikennettä jota se ajaa

vastaan ja ostoliikennettä jota yhteiskunta kustantaa minä olen aina ja ainoastaan sanonut että valtion ostoliikennerahoja joudutaan vähentämään hallitusohjelman kirjauksen mukaan viidentoista miljoonan edestä minä en ole koskaan missään yhteydessä todennut että se tarkoittaa että kaikki liikenne näiltä alueilta loppuu olen aina todennut että me haemme korvaavia vaihtoehtoja ja muita ratkaisuja johtopäätökset että näistä loppuu liikenne ovat olleet opposition omia ne eivät ole koskaan olleet minun sanojani olen myöskin sitoutunut siihen että korvaavaa liikennettä haetaan ja olen sen tehnyt olen myös antanut sitoumuksen siihen että kaikilta osin pyritään huolehtimaan sellaisesta kokonaisuudesta jossa joukkoliikenne kehittyy suomessa matkustajamäärät junaliikenteessä kasvavat ja meillä aidosti syntyy kykyä ja kapasiteettia investoida infraan mikä vaatii sen että meillä on riittävät liikennemäärät ympäri suomen

edes avannut tätä keskustelua meillä on tiedossa se että me saamme markkinoille toimijoita ja me tiedämme myöskin että me joudumme aivan varmasti yhdistämään kannattavia ja kannattamattomia liikenneosuuksia samoihin sopimuksiin ja näistä kokonaisuuksista tällä hetkellä neuvotellaan edelleenkin toistan vr on nyt ja tulee jatkossakin olemaan merkittävä toimija suomessa se on myös omistajaohjauksen intressi mutta sillekin tekee hyvää että saamme muita toimijoita markkinoille ja niin kuin sanoin ilman ehtoja näitäkään näitäkään pätkiä ei tulla avaamaan liikenteelle tämä ei ole mikään summittainen suunnitelma vaan hallitusohjelmasta lähtenyt kirjaus jota nyt toteutamme emme kiirehtimällä vaan harkitusti

puhemies minun on kyllä nyt pakko sanoa että että en aina oikein pysy pysy kärryillä kun tässähän se asia josta puhutaan on se että ensin tehdään päätös että lakkautetaan junaliikenne ja sen jälkeen sanotaan että se korvataan jollakin ja ja tämä on äärimmäisen ongelmallinen tilanne niille jotka ovat riippuvaisia tästä junaliikenteestä nyt tänään sanoitte että joka tapauksessa raideliikenteen säilyttämisen edellytykset tullaan turvaamaan siihen saakka kunnes henkilöjunaliikenne avataan kilpailulle kaksituhattaseitsemäntoista ja tähän vetosin kun sanoin että olen ymmärtänyt että tämä tapahtuu joko ostoliikenteellä tai velvoiteliikenteellä mutta se joka tapauksessa turvataan en usko että että nurmeksen ja joensuun välille tulee raiteille yksityistä kilpailua eikä myöskään pieksämäki joensuu välille jos näin on niin haluaisin tietää

tämä välikysymyskeskustelu on äärimmäisen mielenkiintoista mutta toisaalta myös hämmentävää seurattavaa kun tässä keskustelun aikana eri yhteyksissä on noussut esimerkiksi tämä autovero että kun tiettyjä rataosuuksia on nyt uhan alla ehkä se asia tutkitaan toki tarkemmin niin sitten sitä muka autoverolla korvattaisiin minä tämän syyskauden aikana muistan demarien ja muidenkin oppositiopuolueiden vedonneen siihen että autoveroa vähän vähän huojentamalla tai pienentämällä sitä summaa mikä sieltä tulisi voitaisiin käyttää vaikka tällaisiin jos nämä kaikki teidän vaatimuksenne ynnättäisiin yhteen niin noin miljardin verran sitä autoveroa pitäisi nyt mutta kuitenkin se on niin monessa yhteydessä kannattaisi arvoisa puhemies olla realisti näissä asioissa pitää muistaa että tämäkin asia mistä nyt keskustellaan tutkitaan rauhallisesti ja tarkasti tärkeää on kuitenkin se että meillä on tässä maassa paremmat tiet tästä eteenpäin kuusisataa miljoonaa euroa lisää rahaa perustienpitoon radanpitoon ja väylien korjaamiseen tämä on suunnan käännös suunta käännetään nyt parempaa kohti mikä on jäänyt monelta monelta hallitukselta

arvoisa puhemies edustaja tolppaselle vain ihan nopeasti totean että tämän päivän aikana useampikin hallituspuolueen edustaja on vähätellyt tätä välikysymystä ja todennut että tämä on ihan turhaa keskustelua maakuntien huoli on todellinen ja jotta tämä huoli nyt helpottuisi siellä omassa maakunnassani pohjois karjalassa niin toivon suoran vastauksen ministeriltä että miten ministeri aikoo huolehtia pohjois karjalan joukkoliikenteestä esimerkiksi joensuusta pohjoiseen ja länteen

puhemies totta kai hallitus on johdonmukainen tekemisessään niin myöskin kohdalla ja kun se on asettanut biotalouden merkittäväksi suomen uudeksi voimatekijäksi ja taloudelliseksi tekijäksi totta kai se tekee myös edellytykset sille että näin tapahtuu liikenne on yksi niitä se on keskeinen osa jos eivät liikenneväylät ole kunnossa kyläteitä myöten yksityisteitä myöten ei biotalouden kehittymiseen tule semmoisia mahdollisuuksia kuin mitä tavoitellaan ja minkälaisia odotuksia sille asetetaan

ja erilaiset tavat toimia ottamaan käyttöön mahdollisimman pian ja missä vaiheessa tätä liikennekaarta ne tulevat kun nyt kolme vaihetta tulee niin missä vaiheessa nämä asiat tulevat kuvaan mukaan
myönnän vielä kolme tolppanen aalto ja kiuru ja sen jälkeen ministerille lyhyt puheenvuoro ja sitten vihdoin viimein varsinaista puheenvuoroaan pitkään odottanut edustaja jarva

arvoisa puhemies kyllä minä kannan huolta myös raideliikenteestä varsinkin tuolla pohjanmaan suunnalla vaasa on nimittäin sellainen kaupunki josta viedään paljon tavaraa sieltä viedään enemmän kuin kolmesta lähimaakunnasta yhteensä vaasasta lähtee lentokoneita lentokoneita päivittäin ruotsiin ja helsinkiin useampia ja pari kertaa viikossa teneriffalle tai jonnekin muualle lämpimään aurinkoon sen lisäksi meiltä lähtee laivoja ruotsin puolelle ongelma on siinä niin että nyt vähän pelottaa saammeko me syöttöliikenteen edelleenkin seinäjoelta lapualta suomenselältä ja koko etelä pohjanmaalta se on äärimmäisen tärkeää koko tuon kasvualueen kehityksen ja kasvun kannalta

arvoisa herra puhemies aivan aluksi tahdon kiittää arvoisaa ministeriä siitä että olette näin pitkään jaksanut keskustella ja vastailla ja kuunnella meidän kysymyksiämme esitän kaksi viimeistä kysymystä enää tähän miten olette vastannut niille ihmisille joiden asunnon arvo laskee tuntuvasti kun liikenneyhteydet heikkenevät ja sen myötä palveluiden ja harrastusten saavutettavuus heikkenee ja työmatkat pidentyvät ajallisesti ja yksittäisten ihmisten huolen lisäksi kannan myös maakuntien huolta tässä näin koska he ovat kaavoituksella sitoutuneet raideliikenteen tuoman joukkoliikenteen edistämiseen miten olette vastanneet yksittäisten ihmisten ja yksittäisten maakuntien huoleen

arvoisa puhemies kyllä aika iso kysymys on se että kun aluepoliittisesti ruvetaan jo miettimään porin valtuustossakin miten me voimme turvata satakuntalaiset lentoliikenneyhteydet lähteekö seuraavaksi maakunnan lentokenttä varsinkin kun se liittyy suomen ilmailuopiston toimintaan niin olennaisena osana niin siltä osin on tärkeätä vakuuttaa suomalaiset porilaiset satakuntalaiset ja ihan koko tämän kansakunnan väki siitä että meillä vielä pidetään yllä myöskin sellaista liikennettä joka ei ole markkinaehtoista jatkossa kyllä me tarvitsemme myöskin tuen muotoja ja me omassa ensi viikolla esiteltävässä vaihtoehdossamme toteamme että me emme tätä ostoliikennettä tulisi lopettamaan sen takia että olemme myös oppineet on minusta ihan hyvä käydä tässä läpi eli kun se eun johti siihen että piti kannattavat ja kannattamattomat bussilinjat eritellä ja kun näitä ei saanut enää koplata yhteen niin että toinen subventoi toista niin jouduttiin tilanteeseen jossa hyötyä tuli kyllä siitä että vapaa kilpailu avasi kaukoliikenteen suomessa mistä

puhemies digitalisaatio tulee näkymään liikennekaaren toteutuksessa sen ensimmäisessä vaiheessa joka annetaan eduskunnalle ensi kesäkuussa siinä tullaan keskittymään ennen kaikkea tieliikenteeseen eri liikennemuotojen kohteluun ja yhdistetään lait yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi joka mahdollistaa myös uusien palveluiden syntymisen yksittäisten ihmisten kysymyksiin olen vastannut niin että minä tulen tekemään kaikkeni että meillä junaliikenne suomessa kasvaa kehittyy monipuolistuu tulee enemmän tarjontaa enemmän vaihtoehtoja enemmän pysäkkejä mutta se tarvitsee silloin useamman toimijan markkinoille se tarvitsee silloin myöskin sitä että siellä on kilpailua ja me tulemme huolehtimaan siitä että siihen saakka kunnes kilpailua syntyy me turvaamme liikenteen niin hyvin kuin pystymme ja sitten huolehdimme että siellä syntyy aidosti hyvää palvelua sekä alueellisesti että valtaverkossa

arvoisa herra puhemies

maakuntien yhteyksien varmistamiseksi vuoroja lopetettaessakin oli myös tärkeää tänään kuulla ministeri berneriltä että kajaanin ja oulun välille tulee tarvittaessa korvaava yhteys vrn toimesta lakkautettavan junavuoron tilalle sipilän hallitus ei siis unohda alueita haasteellisista ajoista huolimatta arvoisa puhemies liikennöinnin elinehto ovat asiakkaat vr ei ole saanut asiakkaita kuitenkaan tarpeeksi junaliikenteeseen vrn monopoliasema ei tällä hetkellä tarjoa riittävästi vastinetta siihen sijoitetuille rahoille eikä se ole myöskään kiinnittänyt ajoissa huomiota kustannustehokkuuteen parhaimmistakaan junayhteyksistä ei ole hyötyä jos lippujen hinnat ovat niin korkeat että lähes aina halvempaa henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on mahdollisuus saada hintoja alemmaksi ja matkustajamäärät kasvuun vapauteen kuuluu myös vastuu ja uudet toimijat raiteilla tulevat hoitamaan sekä markkinaehtoista että velvoiteliikennettä jotta kermankuorintaa ei tule vain vilkkaimmille radoille valtion varoja jää näin myös jatkossa paremmin ostoliikenteeseen vähemmän kannattaville reiteille ja yhteyksien turvaamiseen koko maassa tämä on kuitenkin vain yksi osa perinpohjaista joukkoliikenteen uudistusta jonka tarkoitus on saada puolityhjät junat ja bussit täyteen ja toisin kuin oppositio väittää tämän uudistuksen tarkoitus on juurikin varmistaa maakuntien yhteydet tulevaisuudessa kainuusta olevana tiedän miten tärkeitä maakuntien liikenneyhteydet ovat joukkoliikenteen näivettyminen on estettävä mutta se ei lopu valtion ja kuntien rahoitusvastuuta vain kasvattamalla tarpeettomat esteet joukkoliikenteen kehittämiseksi on purettava luotava uudenlaisia keinoja liikenteen hoitamiseksi ja päästettävä irti toimimattomiksi todetuista malleista kilpailun avaamisella ja normien purkamisella mahdollistetaan myös uudenlainen kuljetusyrittäjyys josta lopulliset hyötyjät ovat asiakas ja suomalaiset koko maassa liikenneyhteyksillä luodaan tulevaisuutta toimivat yhteydet ovat tärkeitä koko maan elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta tätä olemme juuri varmistamassa

arvoisa puhemies valtiovallan panos liikenneverkon kehittämiseen on suomessakin ollut merkittävä valtio on perustanut yrityksiä lento ja junaliikennettä varten ja rakentanut lentokenttiä rataverkkoa ja tieverkkoa rautatieliikenne alkoi suomessa valtion johdolla tuhatkahdeksansataa luvun lopulla vaikka maa muutoin oli suuntautumassa vapaaseen markkinatalouteen markkinoiden merkitys liikenteelle voi olla kasvussa ja tällä voi olla myönteisiä vaikutuksia liikennejärjestelmämme toimivuuteen ja taloudellisuuteen silti valtion toimia tarvitaan yritysten ja valtion työnjaossa ei jälkimmäinen voi irtisanoutua yhteistyöstä pääministeri sipilän hallituksen ja liikenneministeri bernerin johdolla tehdyn liikennepolitiikan kohdalla on hyvä epäillä että valtiovalta on yksipuolisesti irtautumassa liikenteen kehittämisestä suurten väyläinvestointien suunnitelmaa ei tehdä joukkoliikenne näivettyy ja hallitus on päättänyt leikata raideliikennettä kovalla kädellä arvoisa puhemies linja autoliikenne tuottaa tarpeellista ja hyvää palvelua bussivuorot eivät kuitenkaan korvaa raideliikennettä raideliikenne kulkee ruuhkattomilla väylillä väylillä joita ei lumentulo haittaa ja joilla sekä turvallisuus että matkustusmukavuus ovat omaa luokkaansa ja raideliikenteessä päästään sekä kaluston koon että liikkumisnopeuden ansiosta tuloksiin jotka ovat omaa luokkaansa viime vuosina junaliikenteen mahdollisuudet ovat kasvaneet junien tekniikka on kehittynyt ja useita ratayhteyksiä on parannettu näitä investointeja ja mahdollisuuksia ei saa nyt hukata välikysymyksessä kiinnitetään huomiota siihen kuinka olennaista junaliikenteen säilyminen on aluepolitiikalle rataverkko on korvaamaton voimavara alueiden kehittämisessä etelä suomessa arvioidaan suuren kasvukäytävän syntyneen helsinki tampere radan varrelle pohjois pohjanmaan kehittämisessä on avainasemassa päärata oulusta etelään seinäjoelle ja tampereelle ja sieltä etelän kasvukäytävään kasvukäytävien ohella meidän on pidettävä huolta myös maakuntien välisestä liikenteestä rataverkon perusrunkoihin on liitettävä liikennettä joka toimii koko raideverkoston kattamalla alueella tässä suhteessa hallituksen politiikka on varsin kylmää karsimista ja keskittämistä hallituksen suunnitelmien mukaan muun muassa oulu kajaani rataosuudelta karsitaan junaliikennettä kun oulun kainuuseen liittävää valtatie ole vieläkään saatu kuntoon on aikamoista tekohurskautta puhua junaliikenteen korvaamisesta bussivuoroilla matka ajat pitenevät ja mukavuus heikkenee arvoisa puhemies maakuntien suomelle junaliikenne merkitsee muutakin vain liikkumismahdollisuutta toimiva asema sellainen josta oikeasti pääsee junalla eteenpäin on psykologisesti tärkeä jos liikenne hiipuu tai lakkaa kokonaan se merkitsee koko paikkakunnan ja seudun sulkemista lappu pannaan luukulle muuallakin kuin asemarakennuksessa myöskään meidän kaikkien tavoittelemaa hyvää työllisyyttä ei saavuteta ellei työmatkaliikenne pelaa hallitus on maakuntapolitiikassaan keskittynyt vain uusien hallintorakenteiden luomiseen itsehallintoalueet kaikkine virkoineen ja veroineen eivät kuitenkaan merkitse tavalliselle maakunnan ihmiselle tai maakunnan pienen yrityksen omistajille samaa kuin konkreettinen julkinen palvelu auki oleva asema ja liikennöitävä junavuoro arvoisa puhemies raideliikenteen ylläpitämiselle löytyy etsimättä myös muita kuin aluepolitiikkaan liittyviä hyviä ja ajankohtaisia perusteluita henkilöjunaliikennettä hoidetaan pääosin sähköisellä kalustolla junien liikuttamiseen tarvittava energia voidaan tuottaa ympäristöystävällisesti kasvihuonekaasupäästöjä lisäämättä nyt pitäisi tehdä valintoja jotka kestävät myös ympäristön näkökulmasta tässäkin asiassa on päästötonnien ohella tarkasteltava ratkaisujen vaikutusta ihmisten asenteisiin ja mielikuviin onko tulevaisuuden suomi toimivan vähäpäästöisen joukkoliikenteen mallimaa vai ei jos hallitus olisi vaikka tinkinyt autoveron alennuksesta tai sitä tuonnemmaksi siirtänyt ei junaliikenteen karsimiseen olisi taloudellista pakkoa päinvastoin joukkoliikenteeseen olisi ollut varaa panostaa lisää arvoisa puhemies vaihtoehto hallituksen leikkauslinjalle on järkevä toimiva ja taloudellinen pidetään liikenne riittävällä tasolla tuetaan maakuntia ja niiden keskuksia ihmisten mahdollisuutta asua kotiseudullaan käydä töissä ja käyttää palveluita toimivan joukkoliikenteen

puhemies

meidän kanssamme tämä on tärkeä keskustelu ja senkin vuoksi on hyvä että voimme käydä sitä sitä näin myös kasvotusten en ole kuullut että täällä kukaan olisi sanonut että rautatieliikenne aiotaan lakkauttaa suomesta sen sijaan on todettu se mitä päätöksiä hallituksessa on tehty että tietyiltä rataosuuksilta raideliikenne ollaan lakkauttamassa ja emme tiedä mitä se korvaava liikenne on joka sinne tulee mielestäni olisi ollut hyvä odottaa tätä liikennekaarta ja tehdä sitten vasta sen perusteella näitä isoja päätöksiä olen sitä mieltä että meidän on tärkeää tehdä suunnitelmallista työtä liikennepolitiikassa raideliikenne on tässä

mukaan ja myöskin sitten tällä tavalla luoda luoda kysyntää niille niille aikaväleille kun sitä muutoin ei ole on myöskin vaikea mieltää sitä miten sitten harvaan asutulla alueella esimerkiksi tätä liikenteen ketjuttamista tehdään jos ikään kuin palapelinä hoidetaan tätä runkoliikennettä niin että että jos kilpailutuksessa ei kukaan innostu siitä sitten se hoidetaan jollain toisella tavalla silloin kun on tällaisista matkaketjuista kysymys siinä on aika monta osapuolta joitten intressit ja ja myöskin sitten se se liikenteen sujuvuus pitää saada hoidettua eli myöskin tästä näkökulmasta olen sitä mieltä että että liikennepoliittisia ratkaisuja ei pidä tehdä paloina vaan pitää olla kokonaisnäkemys ja sen sisällä sitten tehdään näitä näitä käytännöllisiä ratkaisuja

kehitettäisiin eri asioita niin että liikenne voisi jatkua tuolla pohjoisen radalla joensuusta lähtien on hyvin paljon matkailua sekä pohjois karjalassa että kainuussa miten saada mukaan nämä matkailuyritykset niin että osa niitten markkinointia on myöskin tämä liikennevälineen markkinointi ja ja

tulla pohjois karjalaan ja kainuuseen tätä ratayhteyttä pitkin olisi myös vahvasti mietittävä sitä että joensuun ja pieksämäen väli väli sähköistettäisiin jolloin sitten tuo poikkiliikenne saataisiin toimimaan ja myöskin kustannukset alenemaan tuolta liikennealueelta ja kun puhutaan tästä raideliikenteen kehittämisestä erityisesti pohjois karjalan ja itä suomen näkökulmasta niin imatran kaksoisraide on erittäin tärkeä sille että saamme matka aikoja lyhennettyä ja saamme kilpailukykyä rautateille itse uskon että nimenomaan tästä kehittämisen näkökulmasta me voimme myöskin luoda sellaiset olosuhteet että että liikenne ja erityisesti raideliikenne voi jatkua kasvaa ja kehittyä koko suomessa

arvoisa

liikennepolitiikasta sekä

tässä suhteessa tietysti välikysymys on aina oivallinen mahdollisuus siihen toisaalta täytyy todeta edustaja myllerille että ehkä tässä tapauksessa kuitenkin olisi ollut paikallaan että välikysymys olisi myöhemmin jolloinka olisivat olleet enemmälti tiedossa myös sitten liikenneministerinkin vastauksenaan antamat antamat selvitykset siitä miten eri yhteydet käytännössä tulevat toimimaan joten nyt keskustelemme osittain vielä vähän puuttuvin tiedoin ja se tietysti hankaloittaa tätä keskustelua samalla lailla herra puhemies täällä on keskustelun aikana niin monta mörköä ammuttu seinälle että tuntuu että koko suomalainen liikennepolitiikka ja ja joukkoliikennepolitiikka on romuttumassa näin ei toki ole käymässä pitää hakea myös uusia vaihtoehtoja me tiedämme sen että kyllä siellä missä on taloudellista toimintaa erittäin paljon vaikkapa pääkaupunkiseudulla tässä helsingin alueella ja laajemmaltikin hyvin monin paikoin on joukkoliikennettä joka toimii hyvin pitkälti myös itsekseen sitäkin toki tuetaan yhteiskunnan osuus taitaa itse asiassa olla helsingin seudun liikenteestäkin noin puolet ja se onkin tietysti mielenkiintoinen miksikö sitten se politiikka ei toimisi ilman ilman yhteiskunnan tukea no me tiedämme että siihen liittyvät ilmastokysymykset monet asiat jotka jotka ovat ihan paikallaan ja tässä mielessä kyllä haluan todeta että kyllä joukkoliikennepolitiikkaa tulee yhteiskunnan tukea mutta

huolestunut kun joukkoliikenteessä tehtiin suuria lakkautuksia että ei ole juurikaan enää minkäännäköistä vuoroa monin paikoin on syytä olla huolestunut ja kun keskustellaan junavuoroista niin niin on selvää että junavuoroilla on oma merkityksensä ehkä henkinen merkityskin on vielä aika suuri kaikki liitot ja esimerkiksi kaupungit ottavat mielellään kantaa junaliikenteen puolesta mutta jos tarkastellaan yksittäisten matkustajien kannalta niin kyllä kai se oleellisin kysymys on että on olemassa jotain joukkoliikennettä ja tämän turvaaminen on kyllä keskeinen asia josta haluamme kaikki pitää varmasti kiinni yhteiskunnan tulee olla siinä siinä työssä mukana ja näin myös liikenne ja viestintäministeri ja hallitus on omalta osaltaan tämän linjannut ja luvannut haluan luottaa tähän että me haemme kaikille niille nyt sitten lakkautettavillekin alueille ja vuoroille korvaavat vuorot herra puhemies yksi asia joka keskustelussa ei ole noussut ollenkaan esille on itse asiassa tämän koko joukkoliikenteen tietyllä lailla yhteen toimiminen hyvin usein suomessa itse olen joukkoliikenteen innokas käyttäjä kaikilla mahdollisilla tavoilla on vain tilanteita joissa voi käydäkin niin että seuraava vuoro lähtee pitkilläkin linjoilla muutaman minuutin aikaisemmin eteenpäin eli kukaan ei käytännössä koordinoi sitä miten nämä vuorot pelaavat yhteen joskus olen saanut bussin pysäytettyä soittamalla ennakkoon linja autoyhtiölle että voitteko minuutin odottaa tai jotain muuta vastaavaa siis käyttäjän kannalta täysin älytöntä miten tämä pystytään tekemään ovatko nämä lainsäädäntöhankkeet se sitten liikennekaarta tai mitä sellaisia joissa voitaisiin sitten velvoittaa tätä liikennettä toimimaan niin varsinkin kun yhteiskunta on mukana että tämä aikataulukoordinointi osuisi kunnolla kohdalleen sillä on varmasti merkitystä ihmisten liikkumisen kannalta se se ehkä kuulostaa ja tuntuu pieneltä asialta mutta se on sen matkustajan kannalta iso kysymys ja tähän tähän kyllä kannattaa meillä panostaa koska uskon sen palvelevan palvelevan nimenomaan joukkoliikenteen käyttäjiä hyvin usein vaihtoehdoksi jää sitten vain henkilöauto jos yhteydet eivät pelaa

biotalouteen panostaminen eli luodaan uusia mahdollisuuksia talouden kehittämiselle viennin parantamiselle ja työllisyyden parantamiselle tätä kautta syntyy työpaikkojen myötä myös liikennöintiä ja pystytään paremmin pitämään yllä myös joukkoliikennettä tämä on helposti kysymys josta keskustellaan muna vai kana

arvoisa puhemies

hallitus suunnittelee lopettavansa kokonaisia ratayhteyksiä maakunnista kukaan ei ole puhunut täällä että koko rautatieliikennettä oltaisiin lopettamassa vaan täällä on puhuttu nimenomaan tietyistä ratayhteyksistä tämä on valtava isku maakunnissa asuvien kansalaisten yhdenvertaisuudelle maakuntien ja kaupunkien vetovoimalle ja saavutettavuudelle näillä säästötoimenpiteillä vaikeutetaan monen jo ennestään ahdingossa olevan seutukunnan tilannetta ihmettelenkin miten keskustavetoinen hallitus voi tehdä näin keskusta on aina aiemmin puolustanut maakuntia ja ja puhunut että koko maa on pidettävä asuttuna liikenneyhteyksien heikkeneminen rapauttaa maakuntien edellytyksiä houkutella yritysinvestointeja työvoimaa opiskelijoita ja matkailijoita nämä toimenpiteet heikentävät maakuntien tämä ei toki ole pelkästään opposition huoli sillä myös moni keskustan kansanedustaja on ilmaissut tämän syksyn aikana tuohtumustaan ministeri bernerin ehdotuksille esimerkiksi edustaja pirttilahti on todennut että keskustan tehtävä on puolustaa aluekehitystä ja tällainen politiikka on pahasti peruslinjaa vastaan olen samaa mieltä myös keskustalaisten kansanedustajien pirttilahti savola ja kalmari kanssa jotka jättämässään kirjallisessa kysymyksessä suomen poikittaisliikenteen turvaamisesta totesivat että lakkauttamispäätös jättää ison aukon suomen raideliikenteen karttaan

keskustalaisten tuntoja kuvaavat hyvin myös keskustanuorten kannanotot heidän mielestään erityisesti idän ja lännen välisten yhteyksien lakkauttaminen on käsittämätön esitys jonka vaikutukset niin yrityksiin kuin yksittäisten ihmisten liikkumismahdollisuuksiin ovat suhteettomat

kuten olen täällä jo useamman kerran tämän päivän aikana keskustelussa todennut omassa maakunnassani pohjois karjalassa ollaan todella huolestuneita hallituksen suunnitelmista muun muassa maakuntaliitto on todennut lausunnossaan että palvelutasoon ja rataosien liikennöintiin kohdistuvia toimenpiteitä on toteutettava vasta sitten kun varmistetaan liikennejärjestelmän kokonaisuuden kytkeytyminen saumattomaksi osaksi alueiden ja elinkeinoelämän kehittymistä

ilman joensuu varkaus liikennettä junamatkat poikittaissuunnassa vievät merkittävästi enemmän aikaa sekä rahaa myös joensuu nurmes junayhteys on tärkeä pohjois karjalan asukkaille tällä hetkellä matkustajia on joensuun ja lieksan välillä vuosittain neljäkymmentäviisituhatta ja lieksan ja nurmeksen välillä lopettamispäätösten sijaan nyt olisi arvioitava henkilöjunaliikenteen jatkamista nurmeksesta vuokatin kautta kontiomäelle kontiomäelle saakka missä yhdistyminen savon rataan ja oulu rovaniemi liikenteeseen toisi mahdollisuuksia muun muassa matkailuyhteistyölle ja matkailun kasvulle lukuisista kysymyksistä huolimatta ministeri berner ei ole vastannut tänään miten pohjois karjalan junavuoroille käy ministeri bernerin ministerikollega vehviläinen on sanonut etteivät linja autot voi korvata junavuoroja pohjois karjalassa olisin halunnut tietää mitä ministeri berner asiasta ajattelee kansalaisten mahdollisuudet käyttää julkisia joukkoliikenteen palveluja on turvattava koko maassa se on julkisen vallan ja erityisesti poliittisen päätöksenteon vastuulla hallituksen linjana näyttää kuitenkin olevan mahdollisimman laaja vapaus markkinoille etupainotteisesti ja kiirehtienkin hallitus unohtaa että liikenteessä on tärkeää ottaa myös yhteiskunnan tarpeet huomioon hallitus on täysin unohtanut tehdä aluevaikutusten arvioinnin tässä asiassa toivon että kunnolliset kunnolliset aluevaikutusarvioinnit tehdään ennen kuin mitään päätöksiä tehdään tämä on vähintä mitä hallitus voi tässä tilanteessa luvata ja tehdä lopuksi muutama sana lentoliikenteestä lentoliikenteen merkitys maakunnille on erittäin suuri jo pelkkä reittiliikenteen olemassaolo edistää paikallista yrittäjyyttä ja lisää taloudellista toimeliaisuutta erityisesti yrityselämän näkökulmasta katsoen lentoliikenteen olemassaolosta saatavat kokonaishyödyt ovat suurempia kuin siitä koituvat menot näin totesi muun muassa perussuomalaisten ari jalonen vuosi sitten olen täysin samaa mieltä toivottavasti tämä sama linjaus ohjaa edelleen perussuomalaisten toimintaa hallituksessa sillä me tarvitsemme maakuntiin toimivia lentoliikenneyhteyksiä

arvoisa puhemies hallituksen aikoma liikenteen uudistus on osa laajempaa yhteiskunnan kehittämistä menettämämme kilpailukyvyn takaisin saamiseksi esimerkiksi raideliikenteen osalta suomi on euroopan viimeisiä maita joissa koko raideliikenne on monopoliasemassa olevan yhtiön hallinnassa naapurimaassamme ruotsissa on raiteilla henkilöliikenteessä seitsemäntoista palveluntarjoajaa ja

rahtiliikenteessä

avaamalla liikennettä kilpailulle tarjoamme uusille innovatiivisesti toimiville yrityksille mahdollisuuden tulla mukaan markkinoille ja kehittää uusia yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja jolloin sama yritys saattaa toimia useammalla eri liikennealalla tällöin logistiikkapalvelun asiakkaat saavat mahdollisuuden ostaa koko tarvitsemansa logistiikkaketjun kilpailukykyisesti yhdeltä ja samalta toimittajalta kilpailun ansiosta yritykset kehittävät perustoimintaansa ja saavat mahdollisuuden kehittää kokonaan uudenlaisia toimintatapoja jolloin asiakas saa hyödyn edullisena hintana ja parantuneena palvelutasona yhteiskunnallisesti liian tiukasti säännelty toiminta ei kehity innovatiiviseksi ja taloudellisesti tuottavaksi toiminnaksi jolloin logistiikasta saattaa pahimmillaan tulla hyödyn sijaan haittatekijä kilpailukyvylle vaikka yritys pyrkisikin toimimaan kaikin tavoin tarjotakseen asiakkailleen parasta mahdollista palvelua nykyaikana tärkeä liikenteen muoto on tieto päivittäin siirrettävän tiedon määrä on lisääntynyt valtavasti ja uusia sovelluksia sekä tekniikoita kehitetään jatkuvasti alkuaikoina tälläkin alalla oli esimerkiksi matkapuhelimissa vain yksi valtion omistama toimija kilpailun vapauduttua alalla ja uusien yritysten tultua alalle palvelut ovat monipuolistuneet ja innovatiivinen kehitys on kilpailun vuoksi jatkuvaa näin valtavaa palveluiden kehitystä tuskin olisi tapahtunut jos alaa ei olisi vapautettu kilpailulle digitalisaation avulla on mahdollista myös kehittää muita liikennemuotoja toimivat tietoliikenneyhteydet kun mahdollistavat liikenteen ja tarvittavan kapasiteetin reaaliaikaisen seurannan näin yritykset pystyvät nykyistä paremmin suunnittelemaan uusia toimintamalleja sekä vastaamaan nopeasti asiakasmäärien muutoksien asettamiin haasteisiin arvoisa puhemies valtion tulee avata toimintaa kilpailulle jolloin saamme uusia yrityksiä ja ja logistisesti haasteelliseen toimintaympäristöön uusia toimintamalleja näin saamme vahvistetuksi suomalaisen kilpailukyvyn nousun perusedellytyksiä valtion tehtävä on ennemminkin luoda yrityksille toimintaympäristöt joissa toimia kuin toimia itse aktiivisena palveluntarjoajana

arvoisa rouva puhemies

että jos hallituksella ei ole perusteluita kaikkiin tekemiinsä esityksiin eikä ole riittävästi tietoa eduskunta ei voisi käydä keskustelua tästä peruslinjauksesta arvoisa puhemies hallituksen säästötoimet ovat aiheuttamassa sen että junaliikenne tulee loppumaan kokonaan kahdeltakymmeneltäkahdeksalta asemalta lakkautettavilla reiteillä tehdään vuosittain yli puoli miljoonaa matkaa olemme tilanteessa jossa työttömyys on jatkunut pitkään korkeana eikä helpotusta ole näköpiirissä raideliikenteen raju heikennys ei tule ainakaan helpottamaan työllistymistä ja työvoiman liikkuvuutta kasvukeskusten ulkopuolella työttömien lisäksi esimerkiksi opiskelijoiden ja ikääntyneiden liikkuminen vaikeutuu näillä päätöksillä merkittävällä tavalla hallitus karsii nyt sellaisten alueiden elinvoimaa jotka ovat jo valmiiksi olleet vaikeuksissa on hyvin hämmentävää että tämä tehdään nimenomaan keskustavetoisen hallituksen toimesta joka on ollut maakunta ja aluepuolue

että lakkautettaville väleille on tulossa korvaavaa markkinaehtoista liikennettä täytyy kuitenkin muistaa että kyse on rataosuuksista joiden kannattavuus on heikkoa mistä löytyy näitä yksityisiä toimijoita joilla on riittävää tulevaisuudenuskoa korvaavan liikenteen edellyttämiin investointeihin

matka ajat säilyisivät kohtalaisina näin hallitus edistää ainoastaan yksityisautoilua hallituksen suurempana suurempana tavoitteena on että julkinen puoli vastaisi vain sellaisesta liikenteestä joka ei synny markkinaehtoisesti julkiselle sektorille jäisi vain maksajan rooli kannattamattomalle liikenteelle hallitus siis haluaa että yksityiset yritykset huolehtivat voittoa tuottavista palveluista ja tappiollisesta liikenteestä vastaisivat veronmaksajat hallitus on osoittanut kykynsä perua huonoja päätöksiä aikaisemmin on jo peruttu muun muassa pakkolakeja ja harmaan talouden torjunnan heikennyksiä ja viimeisimpänä uutisena myös eläkkeensaajien asumistuen lakkautus vedettiin takaisin tässä olisi hallitukselle jälleen hyvä tilaisuus muuttaa linjaansa kansalaisten kannalta parempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan semminkin monet hallituspuolueiden kansanedustajista ja keskustanuoret ovat tyrmistyneet näistä suunnitelmista

arvoisa rouva puhemies pohjois savon maaseudulla asuvana tiedän että maaseudulla ei joukkoliikennettä enää kunnolla ole ollut pitkään pitkään aikaan junat ja bussit kulkevat usein puolityhjinä jokaisessa maakunnassa teillä ja raiteilla ajetut joukkoliikennekilometrit vähenevät joka vuosi eikä ihme esimerkiksi vr on hinnoitellut itsensä ulos kilpailusta ei kannata mennä junalla jos autoilu on paljon halvempaa poikittaisliikenne junalla ei toimi esimerkiksi joensuu vaasa väli on junalla kahdeksan tuntia autolla kuusi tuntia junat eivät myöskään kulje työmatka aikoina kunnolla jolloinka sitä ehkä olisi paremmin samaan matkaan useita liikennemuotoja hyödyntäviä palveluita ei juurikaan ole tarjolla kukin liikennemuoto kehittää itseään erillään hyvänä huonona esimerkkinä on etteivät junien ja bussien aikataulut pelaa yhteen kuten edustaja rossi hetki sitten puheenvuorossaan selkeästi kuvasi arvoisa puhemies näivettyminen ei valtion ja kuntien rahoituksella oikene tarvitaan perinpohjainen uudistus jolla tarpeettomat joukkoliikenteen harjoittamisen esteet puretaan terve ja reilu kilpailu kirittää kaikkia toimijoita parempaan palveluun ja edullisempiin hintoihin kuten täällä salissa on jo todettu valtion on kuitenkin turvattava palvelut jos niitä ei

arvoisa rouva puhemies vr selvittää pohjois karjalan ja kainuun maakuntaliittojen pyynnöstä kannattaisiko joensuu vuokatti väli avata henkilöliikenteelle nythän joensuu nurmes väli on lakkautusuhan alla voi olla että kannattavuus voisi parantua jos nurmes ei olisikaan umpikujan perällä vaan matka voisi jatkua pohjoiseen kainuun matkailun helmeen vuokattiin saakka arvoisa rouva puhemies valtion budjetista maksetaan joukkoliikennerahaa vajaat sata miljoonaa euroa samaan aikaan julkisesti tuetut henkilökuljetukset ovat suuri ja kasvava menoerä eli tuota sataa miljoonaa euroa huomattavasti suurempi summa kuluu tuettuihin henkilökuljetuksiin mistä kukaan ei tunnu olevaan kovinkaan huolestunut nimittäin on tämä taksiralli jota kunnat ja kela maksavat vuosittain kelan osuus tuosta summasta on noin sataseitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa tai tuo summa oli juuri viime vuonna nämä kustannukset ovat kasvaneet koko ajan meillä maakunnissa kunnan ja kelan maksamat taksit ajelevat peräkkäin matkojen yhdistely tilausten keskittäminen ja digitalisaatio toisivat säästöjä ja ovat jo jonkin verran tuoneet viime vuonna kymmenen miljoonaa euroa tuosta kyytien yhdistämisestä on siis jo kokemusta kelan arvion mukaan tänä vuonna säästöjä saadaan kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa vaikkei vielä edes ole yhdistetty kunnan ja kelan kyytejä terve järki toisi miljoonasäästöjä potilaskuljetuksiin

jotka eivät välttämättä ole edes suoraan liikenteen kanssa tekemisissä hyvällä idealla saattaa saada aikaan miljoonasäästöjä tästä esimerkkinä kotkalainen hoitaja joka yhdisti dialyysipotilaiden hoitoajat asuinpaikan mukaan tuolloin kyytiin saatiin samalta suunnalta ihmiset ja saatiin tosiaan miljoonaluokan säästöt ylipäänsä ihmisten lääkärireissuun tulisi yhdistää muu asioiden hoito kauppa ja harrastukset tulevaisuudessa samaan kyytiin tulisi myös saada sekä itse matkansa maksavia että sitten yhteiskunnan matkakorvauksia saavia asiakkaita arvoisa rouva puhemies ministeri bernerin käynnistämän joukkoliikenteen kokonais uudistuksen onnistuminen on pitkien välimatkojen päässä asuville suomalaisille siksi on välttämätöntä tarkastella kaikkia julkisia rahavirtoja jotka kohdennetaan ihmisten liikkumismahdollisuuksien tukemiseen

arvoisa puhemies

suomessa ellei jotain pontevaa tehdä tilalle markkinaehtoisesti toimiva yksityinen liikenne on mahdollinen vain siellä missä se on taloudellisesti kannattavaa on vaikea uskoa miten liikennöinti voisi pidemmän päälle olla taloudellisesti kannattavaa alueilla joilla matkustajamäärät jäävät pieniksi liikenneyhteyksien heikkeneminen puolestaan on on omiaan ajamaan ihmisiä keskuksiin no yksinkertaisin ja halvin ratkaisu olisi politiikkatoimin vauhdittaa väestön keskittymistä etelä suomeen pääkaupunkiseudulle ja muutamiin muihin keskuksiin suomessa vahvasti toteutettu keskittämispolitiikka toisi ihmiset lähemmäksi toisiaan ja lähemmäksi työpaikkoja tämä toisi joukkoliikenteelle aivan uusia mahdollisuuksia kapasiteettia voisi lisätä toiminta alkaisi kaupallisesti olla kannattavaa kun matkustajia riittäisi julkista tukea voitaisiin vähentää no tällainen joukkoliikenteen kannalta sujuva mutta keskitetty suomi olisi tietysti toisenlainen kuin tämä suomi jossa nyt asumme ja jossa verrattain kattavaa joukkoliikennettä pidetään yllä muutamin erityisin omistusjärjestelyin ja julkisinkin varoin ei kai keskustajohtoinen hallitus halua tätä suomea muuttaa keskitetyksi suomeksi niin että annetaan vastuu joukkoliikenteestä nykyistä laajemmin markkinaehtoisille toimijoille ja vaarannetaan se haja liikenne eikä hylätä tasa arvon ihannetta joukkoliikenteessä sen varjolla että markkinaehtoisen kilpailun uskotaan joillakin aloilla tuottavan tehokkuushyötyjä liikennepolitiikkaa ei voi tehdä osaoptimointien kautta siitä on käytetty paljon hyviä puheenvuoroja tänään ja tätä on pohdittu ja tätä puolta

kustannustehokkaan ja kansalaisten tasa arvoa edistävän liikennepolitiikan tulee perustua jatkossakin laajaan vastuuseen muun muassa kaupunkiseuduille järjestetty joukkoliikenne toteuttaa hyvin pitkälle tätä laajan vastuun mallia sen joka saa hoitaakseen kannattavat linjat on otettava vastuulleen myös niiden palvelujen hoitaminen jotka ovat taloudellisesti tappiollisia ei voi olla oikein että yksityinen yritys niin sanotusti kuorii kermat päältä anteeksi tämä kliseinen ilmaus ja veronmaksajat joutuvat yksin osallistumaan taloudellisesti tappiollisten yhteyksien kustannuksiin arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen uhkan vakavuus velvoittaa meitä kaikkiin toimiin joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää joukkoliikenteen kehittäminen on tässä avainasemassa hallituksen holtiton rahankäyttö autoveron alentamiseen on merkitykseltään vähäinen tämän tavoitteen kannalta ne rahat tulisikin käyttää joukkoliikenteen edistämiseen

arvoisa erinomaista huomata että ministeri jaksaa välikysymyskeskustelua kuunnella yhä edelleen tämä välikysymys koskee siis joukkoliikennettä joka itse asiassa on ollut tietynlaisessa näivettymiskierteessä vuosia on aivan välttämätöntä että tämä kierre saadaan mahdollisimman pikaisesti katkaistua katkaistua itse allekirjoitan kyllä sen ministerin näkemyksen että tähän joukkoliikenteeseen kaiken kaikkiaan tarvitaan mittavia uudistuksia epäilemättä markkinaehtoisuutta on poistettava esteitä teiltä ja raiteilta ja tarvitaan paljon entistä nykyistä parempaa rataverkkoa pakko tässä yhteydessä on on myös kyllä sanoa se totta kai kaikella ystävyydellä että tämän päivän oppositio näyttää muistavan kovin huonosti millaista liikennepolitiikkaa kaiken kaikkiaan viime kaudella suomessa tehtiin tänä päivänä tässä salissa on puhuttu keskittämisestä keskittävästä liikennepolitiikasta ja minä kyllä rohkenen rohkenen väittää että että se viime kauden liikennepolitiikka monelta osin oli huomattavasti keskittävämpää kuin mitä tänä päivänä tänä päivänä nykyisen hallituksen hallituksen liikennepolitiikassa jos mennään julkisen liikenteen lainsäädäntötaustaa riittävän kauas taaksepäin niin haasteet oikeastaan alkoivat tämän vuosikymmenen alussa kun joukkoliikennelaki ja eun palvelusopimusasetus astuivat voimaan tällöin vanhan henkilöliikennelain mukaiset linjaliikenneluvat muutettiin niin sanotuiksi siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi siirtymäajan päätyttyä liikenne piti kilpailuttaa hankinta ja joukkoliikennelainsäädännön mukaisesti jos liikennepalveluihin oli tarkoitus käyttää julkista tukea tässä yhteydessähän käytännössä kävi niin että kun reittilupaliikenteelle ei voi enää kohdistaa lipputukea esimerkiksi meillä kainuussa kajaaniin suuntautuvassa liikenteessä yritysten halukkuus hakea reittiliikenteen lupia laski ja siinä samalla tietysti myös kainuulaisten joukkoliikenteen palvelut kun samaan aikaan siis edellisen hallituksen toimesta joukkoliikenteen rahoitusta vähennettiin niin osto ja markkinaehtoinen liikenne on vähentynyt kainuussa vuodesta kaksituhattakaksitoista kymmeniä vuoroja ja se on väestömäärältään pienessä mutta etäisyyksiltään erittäin suuressa maakunnassa todella paljon me olemme kainuussa siis joutuneet pakon edessä tottumaan jo viime vaalikaudella siihen että liikennevuoroja yksi kerrallaan valitettavasti vähennetään tähän on pakko saada muutos

liikennepolitiikka on niin tärkeä osa elinkeinopolitiikkaa ja aluekehitystä sekä ennen muuta kansalaisten ja alueitten keskinäistä tasa arvoa että on välttämätöntä puhua sen yhteydessä myös politiikan periaatteista valtion ja kuntien varojen ehtyessä on on vaikea luvata uutta jakovaraa mikä on tässä talouden tilanteessa hyväksyttävä reunaehdoksi kaikelle pohdiskelulle joukkoliikenteen osalta ja siis erityisesti sanon toistamiseen edellisen hallituksen jäljiltä olemme vähä vähältä ajautumassa tilanteeseen jossa joukkoliikenne on vaarassa rajautua isojen kaupunkien etuoikeudeksi harvaan asuttujen seutujen oikeudesta joukkoliikenteeseen on ehdottomasti kuitenkin pidettävä kiinni niille seuduille se on suoranainen elinehto julkisen talouden tiukasta tilanteesta johtuen en näe sanon vieläkin sen muuta vaihtoehtoa kuin uudistaa radikaalistikin joukkoliikenteen toimintaympäristöä tähän meidät pakottaa myös se tosiasia että liikenteen ostohinnat ovat kasvaneet samalla kun julkisen talouden jakovara on kaventunut tavalla tai toisella samasta määrästä julkisia varoja on saatava enemmän irti suomessa tarvitaankin joukkoliikenteen osalta ryhdin nosto ja kunnollinen periaatekeskustelu ja on muistettava että joukkoliikenne vaatii tulevaisuudessakin julkisia varoja se on myös strategisesti tärkeä toimiala minkä vuoksi muun muassa vr on vastakin valtionyhtiö kun julkista valtaa käytetään rahan tai omistajaohjauksen muodossa pitää tietysti aina varmistaa että missään olosuhteissa yksikään ei jää ilman toimivia julkisia yhteyksiä joukkoliikenteen turvaaminen ja kokonaisvaltainen toimiminen ympäri koko maan on periaate josta ei voi joustaa joukkoliikenne on myös tasa arvoa joka kuuluu meille kaikille siksi koko maan saavutettavuudesta on huolehdittava arvoisa puhemies haluan vielä varata sitten toisen puheenvuoron missä käsittelen erityisesti vrää

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri hienoa että jaksatte istua täällä iltaa kanssamme

moni muukin asia aikana jolloin me elämme yli varojen ja joudumme säästämään kaikesta kun kaikesta säästetään niin se kyllä tulee iholle ihan jokaiselle mutta on olemassa myös hyviä esimerkkejä siitä miten nykyhallitus myös tukee liikennepolitiikan kehittämistä ja vaikkapa aika raskaan välikysymyskeskustelun jälkeen haluan kuitenkin nostaa esille esimerkiksi digitalisaation hankkeita ja tuoda myös kiitoksena sen miten valtiovalta on tukenut vaikkapa aurora hanketta joka on siis tunturi lappiin sijoittuva uusi digitalisaation hanke nimittäin yksi pohjois suomen kasvavista tukijaloista on se että monet kansainväliset suuret automerkit porsche ferrari bemari tekevät talvitestauksiaan pohjoisessa ja uuden digitalisaation kautta me voimme kytkeä tähän liiketoimintaan myös kansallisesti ja suuria mahdollisuuksia siitä miten liikenteen älykästä automatisaatiota tai liikenneinfrastruktuuria digitaalisesti voidaan kehittää tai miten väyläomaisuutta hallita tai miten järjestetään sitten liikennepalveluita kustannustehokkaasti tämä on kyllä ollut iso asia koska siihen liittyy myös ihan perinteistä infrastruktuurin parantamista nimittäin valtatie kaksikymmentäyksi on saamassa korjausavustusta ja kiitokset kyllä siitä kyllä on nyt myös alueellisesti valonpilkahduksiakin mutta toki myös vaikeita asioita toivon kuitenkin että tästä kuudensadan miljoonan euron korjausvelkapotista tulisi myös sitten rautateille jossain vaiheessa siihen että pystyisimme sitä olemassa olevaa verkkoa sähköistämään no tietenkin loppukädessä valtion tehtävä on huolehtia perusinfrasta ja se tarkoittaa teiden rautateiden ja lentokenttien ylläpitoa ja myös kansainvälisten yhteyksien kehittämistä ja toivon että tämä näkyy myös tulevassa ten t verkkohaussa tietenkin teollisuudelle elintärkeiden hankkeiden esiin nostaminen on aina tärkeää ja jaksan uskoa ja toivoa että jossain vaiheessa myös tuo nelostien osuus simosta iihin saisi saisi mahdollisuuden perusparannukseen nimittäin se on yksi suomen vaarallisimmista tieosuuksista ja reilusti yli keskiarvon siinä kuinka vaarallinen tienpätkä se on ja kuitenkin alueelta lähtee kymmenen prosenttia suomen nettoviennistä joten varmasti sellaisten hankkeiden eteenpäinvieminen on meille myös kansantaloudellisesti tärkeää lopuksi haluan kuitenkin vielä muistuttaa siitä huolesta mikä ihmisillä on ennen kaikkea vähäväkisillä alueilla että nyt kun lähdetään avaamaan kehittämisen hengessä kilpailulle tiettyjä osuuksia valtio pitää kiinni siitä viimekätisestä tehtävästä että jokainen alue ja jokainen seutukunta pysyy matkassa ja haetaan niitä erilaisia sovellutuksia mitkä sopivat pääkaupunkiseudulle tai mikä sopii sitten varsinais suomeen tai pohjois pohjanmaalle tai kainuuseen koska alueet ovat hyvin erilaisia

seutukunta maksaa eniten vaakakupissa että kenties sitten verkostoa supistettaisiin minusta olisi ryhdikäs teko valtiolta pitää huoli myös lentokenttäverkostosta tulevaisuudessakin ja etenkin kun hallitusohjelmassa on kirjaus siitä ettei kunnille saisi tulla lisävelvoitteita ajan henki on tietenkin vaikea mutta uskon että kekseliäisyydellä ja asioita monipuolisesti ajattelemalla ja valmistelemalla pääsemme kyllä varmasti myös erittäin hyviinkin tuloksiin ja lopetamme näivettämisen kierteen kiitoksia

arvoisa puhemies tähän mitä edustaja kulmuni sanoi tästä aluepolitiikasta ja siitä että on hyvin hämmästynyt nyt toivoisin kuitenkin että perehtyisitte historiaan minkä puolueiden yhteistyöllä suomessa on kehitetty maakuntia eli kyllä se on tehty keskustan ja sosialidemokraattien hyvällä yhteistyöllä ja ja toivottavasti tämä myöskin jatkossa tapahtuisi meillä on monissa maakunnissa erittäin hyvä yhteistyö toivottavasti sitä löytyisi myös täältä

arvoisa rouva puhemies opposition välikysymyksen suurin anti on se että se mahdollistaa vihdoin kunnon keskustelun suomalaisen liikennepolitiikan tulevaisuudesta siitä kiitos siis välikysymyksen tekijöille vähemmän kiitettävää on sen sijaan itse välikysymysteksti siinä kyllä nostetaan esille monia tärkeitä nykyisen ja tulevan liikennepolitiikan muutosvoimia kuten vaikkapa digitalisaatio mutta niistä tehty analyysi puhumattakaan suositelluista politiikkatoimista

sen sijaan että oppositio antaisi tukensa hallitukselle uudistaa rohkeasti myös suomalaista liikennepolitiikkaa muuttuneeseen maailmaan sopivammaksi oppositio katsoo tiukasti peruutuspeiliin vaikuttaa siltä että jokainen liikennepolitiikan muutos on uhka esimerkiksi paljon puhutun rautatieliikenteen henkilöstökuljetusten osalta oppositio uskoo että suomalaisten kokonaisedun kannalta olisi parempi että suomi odottaisi vuosia ja taas vuosia kansallisten markkinoidemme avaamista kilpailulle ikään kuin suomi voisi kaikessa rauhassa seurata sivusta muiden maiden ponnisteluja ja tulla vasta sitten entistä kovemmille markkinoille ja menestyä arvoisa puhemies itse olen tästä opposition kanssa täysin eri mieltä suomen tilannetta me emme odottelemalla paranna itse asiassa se on kaikkein uudistuminen on ainoa tie taata julkisen liikenteen riittävyys kaikille suomalaisille tällä hetkellä suomalainen liikennepolitiikka on pahasti aikaansa jäljessä tämän takamatkan kiinni ottaminen edellyttää meiltä nyt rivakoita ja isoja päätöksiä isoin ongelma meillä suhteessa muihin maihin on se että meidän liikennejärjestelmä on tällä hetkellä yksi tiukimmin säännellyistä toimialoista ja tehottomimmista järjestelmistä liikennesektorin vuotuiset markkinat suomessa ovat reilut kolmekymmentä miljardia euroa mutta kovin paljon taloudellista lisäarvoa puhumattakaan uusia vientituotteita luovista innovaatioista ei sen parista ole viime vuosina saatu hallituksen mielestä tähän ei pidä tyytyä myös liikenteelle pitää luoda edellytykset globaalisti liikenteeseen liittyvä liiketoiminta kasvaa huimaa vauhtia kyseessä on tuhansien miljardien eurojen kokonaismarkkinat joihin suomenkin on päästävä kiinni vastaus tähän isoon haasteeseen on hallituksen liikennekaarihanke jossa liikenteen palvelukokonaisuuksia yhtenäistetään ja markkinoita koskevaa sääntelyä puretaan pienten viilausten sijasta nyt tarvitaan isoa remonttia jolla suomalaisten asiakkaiden asema turvataan liikennekaaren ohella digitalisaation ja uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet tulee käyttää maksimaalisesti hyväksi suomen on mahdollista nousta nykyisen laajan mobiiliosaamisen kautta digimurroksen suunnannäyttäjäksi määrätietoiset ja teknologiamyönteiset askeleet tässä takaavat paremmat

liikennepolitiikan isoa murrosta on syytä miettiä keinoja uudistaa erityisesti isojen liikennehankkeiden rahoitusta uusien mallien kokeiluun me tarvitsemme nyt entistä rajallisempaa julkista rahoitusta voidaan irrottaa vaikkapa mittavan korjausvelan pienentämiseen toki siihenkin tämä

kuusisataa miljoonaa euroa arvoisa puhemies lopuksi keskisuomalaisena kansanedustajana haluan kiittää ministeri berneriä ja hänen ministeriötään keski suomelle annetuista lupauksista kuten ministeri totesi tampereen ja keuruun välinen yhteys kuten myös jyväskylä haapamäki seinäjoki yhteys on jatkossakin turvattu siis yhteydet keski suomesta eteenpäin toimivat ja palvelutaso näyttää paikka paikoin jopa paranevan näillä seuduilla näillä sanoilla annan tukeni hallitukselle tässä kysymyksessä

arvoisa rouva puhemies on aina välillä hyvä eri debatteja käydessä hieman pysähtyä ja miettiä miksi erilaisia säästöihin tähtääviä uudistuksia ilmeisesti jatkuvasti nyt tarvitaan kaikessa yksinkertaisuudessaan siinä että vienti ei vedä olen iloinen siitä että hallitus ohjelmassaan toteaa tämän hyvin selkeästi ja toivon vilpittömästi että me kaikki ymmärrämme erityisesti korkean teollisen jalostusarvon sekä kasvaville markkinoille suuntautuvan viennin merkityksen ja potentiaalin maamme hyvinvoinnin rakentamisessa

meidän on suomessa viimein opittava että kaikella poliittisella päätöksenteolla on suora yhteys elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja siten uusien resurssien ja työpaikkojen luomiseen meidän on lopetettava niin liikenteen terveydenhuollon koulutuksen kuin muidenkin yhteiskunnallisten asioiden käsittely jonkinlaisessa vanhanaikaisessa tyhjiössä hallitus toteaa ohjelmassaan aivan oikein että vienti ei nimenomaan vedä lisäksi todetaan että on ajettava rakenteellisia uudistuksia jotka edistävät työllisyyttä yrittäjyyttä ja talouskasvua osaaminen tulee myös hallituksen mukaan keskittää kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi tosiasia on että viennin arvo esimerkiksi pohjanmaalla oli tilastokeskuksen mukaan jo vuonna kaksituhattakaksitoista yli miljardin korkeampi kuin viidessä muussa maakunnassa yhteensä tätä taustaa vasten tuntuu varsin erikoiselta että vaasan kaupunki ja mustasaaren kunta jopa lainasivat valtiolle rahaa jotta ratayhteys vaasa seinäjoki saatiin sähköistettyä nyt miljardeja euroja maahamme tuovalla rannikollakin junavuorot kyseisellä rataosuudella harvenevat

arvoisa puhemies arvoisa ministeri vaikka olo ja ulkonäkö on kuin olisi junan alle jäänyt niin en silti voinut vastustaa kiusausta päivän tätä keskustelua sivusta seuranneena tulla ottamaan osaa osaltani myöskin tähän on on näyttänyt että oppositio on hyvin tehokkaasti unohtanut sen että liikennepolitiikkaa ja aluepolitiikkaa on katsottava kokonaisuutena tällä hallituksella on edellisen ja edellistenkin hallitusten perintö liikennepolitiikan osalta se tarkoittaa että koko järjestelmä on jonkunasteisessa näivettymisen kierteessä perustienpidon taso oli viime hallituksen jäljiltä suorastaan häpeällinen vuosi toisensa jälkeen lisäksi esimerkiksi julkisia yhteyksiä on lakkautettu ministeri berner on aivan oikein ja todella kiitettävällä otteella lähtenyt uudistamaan julkista liikennettä uudistus ja kokonaisuudistus on välttämätöntä koska vaihtoehto olisi alistua aikaisempien aikojen näivettymiskierteeseen päinvastoin kuin täällä on opposition suunnalta usein väitetty tämä hallitus ymmärtää täysin liikennepolitiikan merkityksen elinkeinoelämälle ja aluekehitykselle siksi se linjasi jo hallitusohjelmassaan että perustienpitoon ja rataverkkoon suunnataan lisää rahaa kuten tämä hallitus hyvin tietää esimerkiksi perustienpito on korvaamattoman tärkeää sille että puu saadaan liikkeelle metsästä ja niitä kansantalouden kipeästi kaipaamia uusia puutuotteita päästään todella tekemään tieverkon kunto on aivan ratkaiseva sen suhteen miten puuraaka aine saadaan liikkeelle toimiva metsätieverkko on myös kilpailuvaltti suhteessa esimerkiksi venäjän tuontipuuhun on siis monta perustelua tienpitoon satsaamiselle pidimmehän me toki näitä esillä viime kaudellakin mutta sdp tai muut nykyiset oppositiopuolueet eivät niitä silloin hallituksessa ollessaan halunneet kuunnella rataverkon osalta on selvää että kokonaisuus ja samalla taloudellisuus on huomioitava samalla kun markkinaehtoisuuden korostaminen on käytävä läpi on toki muistettava että aina jää kannattamattomia alueita joiden yhteyksien osalta yhteiskunnan on kannettava järjestämisvastuu ja sitä itsekin ilman muuta itäsuomalaisenakin edustajana edellytän

ei vain nyt näytä käytännössä onnistuvan arvoisa puhemies on toisaalta toki muistettava että telepuolella markkinoiden avaaminen on tarkoittanut suomalaisille ennätyshalpoja liittymiä ja poikkeuksellisen nopeita mobiiliyhteyksiä eli hyötyjäkin on tullut edelleen on kuitenkin tarvetta valokuidulle ja nopeammille yhteyksille joiden nojalla muun muassa maaseutuyritykset pystyisivät kehittämään toimintaansa tämä mobiili ja valokuituesimerkki olkoon yhtä aikaa kannustava ja muistuttava esimerkki myös liikenneyhteyksien puolelle markkinaehtoisuus tuo paljon hyvää ja kirittää kustannuksia mutta yhteisistä varoista on pystyttävä takaamaan riittävät ja riittävän tasokkaat yhteydet myös niille alueille joita markkinat eivät hoida julkisiin liikenneyhteyksiin kuuluvat myös lentoyhteydet ja niistä on välttämätöntä puhua myös tässä yhteydessä nythän esimerkiksi ja finnair ovat avoimesti etsineet keinoja joilla lentoyhteydet saataisiin turvattua mahdollisimman kattavina ympäri maan vahva lentoliikenne onkin meille jo sijaintimme puolesta aivan ehdoton edellytys jos suomi kokonaisuutena haluaa olla mukana globaaleilla markkinoilla kotimaan lentoliikenteellä voidaankin sanoa olevan suora suhde kansantalouden kehitykseen kun mennään valtakunnallista tasoa syvemmälle meille maakunnissa lentoyhteydet ovat käytännössä elämän ja kuoleman kysymys kansainvälisillä markkinoilla toimivan elinkeinoelämän kautta nyt tilanne on kuitenkin hiuskarvan varassa ja maakunnissa pelätään aina kun valtionyhtiö finnair lausuu jotakin kotimaan reiteistä koska usein kyse on supistuksista ja useille kentille finnair on ainoa operoiva yhtiö arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan näin lopuksi liikennepolitiikkaa ohjaavana periaatteena ei voi kyllin korostaa alueellista tasa arvoa ja sen asialla täytyy istuvankin hallituksen

arvoisa rouva puhemies

ei voi ainoastaan katsoa tausta tai sivupeileihin vaan katseiden on oltava suunnattuna terävästi ja kirkkaana eteenpäin näin tehdään nytkin arvoisa puhemies on iso ero sillä että kun ja jos jotain on vaarassa lakata niin sen estämiseksi tehdään kaikki mahdollinen verrattuna siihen että jos tai jos tai kun jotain on lakannut niin vain todetaan että näin vain kävi nyt ollaan tuossa ensin mainitussa tilanteessa että kun jotain on vaarassa lakata niin sen estämiseksi tehdään kaikki mahdollinen keskusta katsoo tulevaisuuteen ja tekee kaikkensa turvatakseen joukkoliikenteen lakkautettavaksi ilmoitetut joukkoreitit ja niillä tulisi jatkua myös tulevaisuudessa ja kuten tänään olemme saaneet kuulla liikenneministeri berner on tehnyt ja tekee ansiokasta työtä tämän asian hyväksi arvoisa puhemies kun olen tutustunut tänään käsiteltävänä olevaan välikysymykseen ja sen tekstiin haluan nostaa muutaman huomion sieltä ensinnäkin välikysymyksen allekirjoittajat esittävät että tulevaisuuden visiona liikennejärjestelmämme

tulisi avata uusia mahdollisuuksia työlle yrittämiselle ja asumiselle juuri näin ja sitä sipilän hallitus on liikennepolitiikassaan juuri tekemässäkin perusväylästömme kunnossapitoon sen määrärahoihin lisätään miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana se on hyvä lähtökohta sille että mahdollistetaan myöskin koko suomessa asuminen toiseksi allekirjoittajat mainitsevat että henkilöliikenteessä vr on ollut vapautuneen linja autoliikenteen puristuksissa sekin on totta näin on juuri niin viime eduskuntakaudella linja autoliikenteessä tapahtui suuria muutoksia ala oli todellisessa myllerryksessä ja satoja jopa tuhansia vuoroja lopetettiin ja olisi toivonut että silloin olisi myöskin käyty tätä vilkasta keskustelua että miten eteenpäin nyt onneksi hallitus katsoo joukkoliikennettä kokonaisuutena ei erillisinä osina kolmanneksi oppositio mainitsee että junaliikenteen vapauttaminen kilpailulle on tulevaisuuden kehityssuunta johon eussa valmisteltavat rautatiepaketit ovat suomeakin viemässä sekin on totta juuri näin ja hallitus on nimenomaan reagoinut asiaan hallitus toimii eikä jää paikoilleen odottamaan sillä joukkoliikenteemme on näivettymiskierteessä se on tosiasia se on on ollut jo pitkään sitä suomi on viimeisiä maita euroopassa tässä kehityksessä että

avataan kilpailulle

arvoisa puhemies muutama asia mitä tänään on noussut esille lentoliikenteestä sen verran että lentoliikenne on olennainen osa koko suomen sisäistä ja kansainvälistä liikennejärjestelmää sekä täällä pääkaupunkiseudulla että myös maakunnissa tarvitaan toimivat lentokentät sitten täällä on opposition puolelta

odotettu että missä ovat ne suuret liikennehankkeet joita tulisi olla itsestäni on tärkeää että nimenomaan perusväylänpitoon satsataan nyt mutta kyllä niitä suuriakin liikennehankkeita tulee ja toivottavasti myös lähtee rakentumaan itse en kannata pisara rataa joka täällä on noussut esille se on miljardiluokan hanke eikä meillä todellakaan ole lähivuosina eikä lähitulevaisuudessa varaa siihen samalla summalla voitaisiin parantaa monia tärkeitä kohteita

luumäki imatra välin kaksoisraide toivon että se tulee myöskin ten t verkoston piiriin arvoisa puhemies omasta ja keskustan eduskuntaryhmän puolesta kiitän tästä keskustelusta ja haluan erityisesti kiittää ministeri berneriä siitä työstä mitä olette tehnyt

edustaja korhonen ja sen jälkeen sitten ministeri berner

arvoisa rouva puhemies arvoisat edustajat tämä keskustelu on ollut monella tapaa tärkeä ja olen iloinen siitä että se on käyty nyt tässä kohtaa meillä on liikennekaarihanke juuri lähtenyt käyntiin ja uskon että siitä tulee poikkeuksellinen iso säädöshankekokonaisuus jossa kuullaan osapuolia ja kehitetään yhteistoimin poikkeuksellisen laaja

kokonaisuus toisin kuin oppositio monessa kohtaa väittää meillä ei ole enkä itselleni ole muodostanut selkeätä varmaa ennakkokäsitystä siitä millainen taksiliikenteen sääntelyn tulisi olla millainen lentoliikenteen sääntelyn jos sitä pitäisi muuttaa tulisi olla vaan kysymys on siitä että aidosti yhteistyössä muodostamme kokonaisuuden joka olisi ennen kaikkea mahdollistava kasvua tukeva yrittäjyyttä edistävä ja työllisyyttä lisäävä suomessa tämä vaatii meiltä kaikilta paljon työtä paljon kehitystä ja paljon keskustelua junaliikenteessä me joudumme tietyllä tavalla kriisin kautta etenemään mutta tämäkin on eräänlainen mahdollisuus ja tämä on mahdollisuus niin junaliikenteen kehittämiselle kuin myöskin vrlle yhtiönä